lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies hallituksen esitys vuoden toiseksi lisätalousarvioksi on tasapainoinen kokonaisuus suomen talouden kannalta on tärkeää että esitys vähentää valtion tarvetta ottaa lainaa sadallakolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla vastuullinen taloudenpito siis jatkuu tuloarvioita korotetaan kahdellasadallayhdeksälläkymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla tähän on vaikuttanut muun muassa ansio ja pääomatuloveron sekä arvonlisäveron tuottoarvioiden nousu menoja esitetään lisättäväksi sadallakuudellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla lisäbudjetissa painopisteinä ovat elinkeinoelämän edellytyksiä vientiä ja liikenteen sujuvuutta vauhdittavat useat liikennehankkeet eri puolilla maata samalla parannetaan liikenteen turvallisuutta ensinnäkin perusväylänpidon neljänkymmenen miljoonan euron

parannetaan etenkin keskeisten rautatieosuuksien kuntoa hankkeiden kustannus koko toteutusajalta on yhteensä kaksisataaviisikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa tämä vähentää korjausvelan kasvua toiseksi laitamme liikkeelle liikenteen kehittämishankkeita yhteensä kolmensadanneljänkymmenenyhdeksän miljoonan euron valtuudella ja seitsemänkymmenenyhden miljoonan euron määrärahalla mukana on rautateiden kehityshankkeita itä suomessa tiehankkeita lännessä satakunnan suunnalla ja oulun meriväylän kunnostus aloitamme helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnittelun johon ehdotetaan yhdentoista miljoonan euron määrärahaa työllisyyttä tukee myös lisätalousarvion kahdenkymmenen miljoonan panostus ammatilliseen koulutukseen monella alalla on jo pulaa osaavasta työvoimasta on tärkeää varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja työelämälähtöisyys tässä kohtaa käynnistämme etunojassa hallitusohjelmassa linjattuja tulevaisuusinvestointeja arvoisa puhemies työllisyysasteen nostamisen ohella julkisen talouden kannalta tarpeen lisätä julkisten palvelujen tuottavuutta tässä avainasemassa ovat ikääntyvässä suomessa sosiaali ja terveyspalvelut lisäbudjetissa mahdollistetaan pysähdyksissä olleen sosiaali ja terveyspalveluiden uudistustyön jatkaminen tämä sama raha noin kaksisataayksitoista miljoonaa oli jo edellisen hallituksen budjetissa mutta sen käyttö jäädytettiin sote uudistuksen kariuduttua maaliskuussa nyt uuden esityksen mukaan määrärahaa saa käyttää hallitusohjelmassa mainittujen julkisten palvelujen tuottavuustoimien valmisteluun sekä tietojärjestelmien yhteensovittamiseen ja valtakunnalliseen ict valmisteluun osana sote uudistuksen ennakointia eriarvoisuutta vähentääkseen hallitus ottaa ensimmäiset askeleet pienimpien eläkkeiden korottamisessa kansaneläkelaitokselle esitetään

pilkku viittä miljoonaa euroa jotta se voi valmistautua eläkkeiden korottamisen toimeenpanoon arvoisa puhemies tämän hallituksen tavoitteena on vahvistaa tasapainoisesti taloudellista sosiaalista ja ekologista kestävyyttä hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio jatkaa vastuullisen ja aktiivisen talouspolitiikan on ilo todeta että valtion velanoton tarve vähenee ennakoidusta elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat ja työvoiman liikkuvuus helpottuu ratojen ja teiden kunnostuksen ansiosta ratahankkeet tukevat ekologista kestävyyttä lievennämme lievennämme osaajapulaa ammatillisen koulutuksen tulevaisuusinvestoinnilla luomme edellytyksiä julkisten palvelujen tuottavuuden kohentamiseen sote uudistusta jatkamalla vahvistamme sosiaalista kestävyyttä valmistelemalla pienten eläkkeiden korotuksen toteutumista arvoisa rouva puhemies toivon tälle lisätalousarviolle eduskunnassa ripeää käsittelyä
tämän jälkeen myönnän vielä ministeri marinille puheenvuoron

arvoisa puhemies hallitus esittää vuoden kaksituhattayhdeksäntoista toisessa lisätalousarvioesityksessä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle runsaan sadanyhdentoista miljoonan euron lisäystä hallitusohjelman mukaisesti esityksessä painotetaan perusväylästön kuntoa parantavia ja pullonkauloja poistavia päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta vahvistavia investointeja jotka hyödyttävät niin joukkoliikenteen kehittämisen alueellisen saavutettavuuden kuin elinkeinoelämänkin tarpeita hallinnonalan lisämääräraha käytetään liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen perusväylänpidon momentille esitetään neljänkymmenen miljoonan euron lisäystä korjausvelan vähentämiseen väyläverkon kehittämisen momentille esitetään seitsemänkymmenenyhden miljoonan euron lisämäärärahaa ja yhteensä kolmensadanneljänkymmenenyhdeksän miljoonan euron valtuutta valtuus mahdollistaa valtion sitoutumisen monivuotisiin hankesopimuksiin lisäksi raideliikennehankkeiden valtionavustusmomentille esitetään nolla kolmenkymmenenkahdeksan miljoonan euron ajoitusmuutosta liittyen tampereen raitiotien ensimmäisen vaiheen rakentamiseen tämä ajoitusmuutos ei kuitenkaan muuta valtion osuutta hankkeen kokonaiskustannuksista arvoisa puhemies hallitus esittää perusväylänpidon määrärahaan neljänkymmenen miljoonan euron lisäystä vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista mikä hillitsee korjausvelan kasvua määräraha on tarkoitus kohdentaa kahdeksaan eri hankkeeseen joiden arvioitu kokonaiskustannus koko toteutusajalta vuosina yhdeksäntoista viiva kaksikymmentäneljä on noin kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa tampere seinäjoki rataosalla parannetaan radan käytettävyyttä turvalaitteita uusimalla samalla länsi suomen junaliikenteen häiriöherkkyys vähenee kokkola pietarsaari rataosalla parannetaan liikenneturvallisuutta ja ja liikenteenohjausta uusimalla ja asentamalla puuttuvia turvalaitteita helsingin ja turun välisellä rantaradalla uusitaan radan päällysrakennetta korjataan siltoja ja tunneleita parannetaan kuivatusta kunnostetaan jorvaksen liikennepaikkaa sekä varmistetaan radan vakaus oulun ratapihalla on tarkoitus tehostaa liikennöintiä uusimalla vanhentunut turvalaite muuttamalla raiteistoja ja ja peruskorjaamalla huonokuntoisimmat osat ratapihasta helsinki pietari välillä routiminen on vaurioittanut rataa ja aiheuttaa liikenteelle häiriöitä erityisesti kouvolan ja luumäen välillä vaurioiden korjaamiseksi asennetaan routalevyjä kunnostetaan radan rakennetta ja parannetaan kuivatusta saarijärvi haapajärvi radalla tehdään pieniä korjauksia esimerkiksi kiskoja ja pölkkyjä vaihdetaan rataosan huono kunto on haitannut metsäteollisuuden kuljetuksia kahdeksantoista turun kehätietä parannetaan välillä kausela kirismäki tie on osa kansainvälistä ten t liikenneverkkoa työ on jatkoa jo käynnissä olevalle parantamishankkeelle akaalle rakennetaan uusi raakapuuterminaali joka kuuluu valtakunnalliseen raakapuun kuormauspaikkaverkostoon mikä tehostaa raakapuun kuljetusta

sekä laitilan eteläpuolelle lisäksi täydennetään mynämäen pohjoispuolen ohituskaistoja keskikaiteella porrastetaan liittymiä ja tehdään pohjavesisuojauksia oulun meriväylän rakentamista jatketaan arvoisa puhemies hallitus esittää käynnistettäväksi liikennehankkeita joiden kustannusvaikutus on yhteensä yli kuusisataa miljoonaa euroa toteutus ajoittuu vuosille kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä hankkeiden kokonaistyöllisyysvaikutus on noin seitsemäntuhattaneljäsataa henkilötyövuotta

avataan debattikeskustelu pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron debatissa nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta valiokunnan puheenjohtaja koskinen

tehty harvinaisen nopeasti ja se on myös harvinaisen vaikuttava kolmessa viikossa hallitus on kasannut tämmöisen paketin välttämättömiä väyläverkkoinvestointeja on autettu ammattikoulujen vaikeaa tilannetta tullaan auttamaan tämän lisäbudjetin kautta ja pidetään kasvua yllä kokonaisuutena näillä harkituilla investoinneilla minusta nyt koko eduskunnankin tunnustaa että tässä nyt on syytäkin tehdä tällainen lisäpanostus jotta saadaan tasapainoista kasvua työllisyyden kohenemista edistettyä kun on kaivettu juuri sen kaltaiset hankkeet jotka saadaan nopeasti liikkeelle ja ja myöskin ne positiiviset vaikutukset saadaan nopeasti liikkeelle samalla annetaan suuntaa jatkovalmistelulle esimerkiksi väyläverkon kaksitoista vuotissuunnittelulle ja

kiitän ensin esitteleviä ja esitelleitä ministereitä tästä toisen lisätalousarvion nopeasta esittelystä tähän alkuun toteaisin että nämä liikennehankkeet joita tässä on tuotu esille perusväylänpitoon neljäkymmentä miljoonaa euroa ja väyläverkoston kehityshankkeisiin seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa ovat aivan oikeita ratkaisuja kuten jo viime kaudella perustettu parlamentaarinen seurantaryhmä on esittänyt sitten tämä ammatillisen koulutuksen kahdenkymmenen miljoonan euron lisäpanostus on myös erittäin kannatettava kannatettava toivottavasti koulutukseen on määrärahoja luvassa myös jatkossa haluaisin kuitenkin esittää kritiikkiä muutamiin kohtiin tässä lisätalousarviossa näyttää paisutettavan hallintoa ja byrokratiaa muun muassa kelan hallinnon paisutus viidellä pilkku viidellä miljoonalla eurolla ilmeisen monimutkaisen eläkelupauksen toteuttamiseen myös sote uudistuksen jatkoon varattujen

määrärahojen käyttöä ihmettelen tässä vaiheessa uudistuksen varsinaisesta sisällöstä ei ole vielä tietoa mutta silti näin paljon rahaa käytetään nyt jo tässä vaiheessa
arvoisa rouva puhemies haluamme antaa kiitosta siitä että hallitus vie nyt eteenpäin yhdessä jo pitkälle valmisteltuja liikenne ja ratahankkeita hyvä että myös pääradan suunnittelu jatkuu suunnitelmat helsinki riihimäki hämeenlinna tampere välille pitää olla valmiina kun eun seuraava rahoituskausi alkaa me olisimme kokoomuksessa valmiita laittamaan kuokan ratahankkeiden osalta maahan vaikka heti esimerkiksi espoon kaupunkirata olisi jo rakentamisvalmis ja tähän löytyisi rahoitus esimerkiksi nipistämällä hivenen tuosta kelan hallinnon paisuttamisesta tai arvoisat ministerit teidän omasta avustajakunnastanne hyvä että nyt esitätte ammattikouluihin myös lisäopettajia budjettivaroin me annamme tuen sille että opettajat palkataan pysyvästi ja toivomme että te arvoisat ministerit vielä pohditte myös sitä että tämä ammattikoulun opettajaresurssi palkattaisiin pysyvästi vain muutamaksi vuodeksi mutta kyllä se isoin huoli on siinä että luvatut työllisyystoimet puuttuvat esityksestänne kokonaan seitsemänkymmenenviiden

kyllä tämä kokoomuksen oppositiotaipaleen alku on harvinaisen populistinen harvinaisen populistinen se on pakko sanoa tässä sen sijaan pitää sanoa että kyllä hallituksen puolella on kääritty hihat heti välittömästi heti kun hallitusohjelman muste on kuivunutkaan niin täällä jo tuodaan mittava investointipaketti jolla saadaan työtä ja toimeentuloa koko suomeen tärkeitä liikennehankkeita joilla voidaan luoda elinvoimaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä suoria työpaikkoja ja tulevaisuuden uskoa maakuntiin ja sitten tämä ammatilliseen koulutukseen panostaminen onhan se hieno asia että että todetaan että nyt pitää saada lisäpanoksia sinne ja tämä pienten eläkkeiden nostaminen täällä moititaan perussuomalaisissa että täytäntöönpano varmistetaan kelalle annetuilla rahoilla varmistetaan siis se että ne pienimmät eläkkeet voidaan korottaa sovitulla tavalla miten hallitusohjelmassa sovittiin eli erinomaisen hyvä startti ja kokonaisuus teidän pitää vain hyväksyä oppositiossa että hallitus ei vain puhu vaan tekee ja saa tuloksia aikaan

arvoisa puheenjohtaja tässä edustaja rantakangas nosti jo varsin hyvin näkökulmia esiin ensinnäkin tässä ei olla paisuttamassa kelan hallintoa tyhjänpäiten vaan kela on nostanut esiin että perustoimeentulotuen hakemiseen liittyvä ajankäyttö on lisääntynyt edellisen hallituksen sosiaaliturvaleikkausten ja muiden heikennysten sekä purkaantuvan

ei mistään muusta mitä tulee hallitusohjelman toimeenpanoon niin kyse on muustakin kuin eläkelupauksen toimeenpanosta ja totta kai kun ohjelma on tehty kelan tehtävä on varmistaa että sitä pystytään sitten toimeenpanemaan eli kyse tässäkään kohtaa ei ole turhasta hallinnon paisuttamisesta kiitoksia

kun miettii kokoomuksen politiikkaa viime kaudella jossa leikattiin koulutuksesta niin selvästi leikattiin myös omassa ryhmässä siitä koulutuksesta jossa olisi annettu koulutusta siitä miten tehdään uskottavaa ja johdonmukaista oppositiopolitiikkaa en näe sitä uskottavana että päivän jälkeen vaaditaan tekoja ja sitten kritisoidaan kaikkia niitä esityksiä joita itse ollaan oltu tekemässä täytyy sanoa että

näyttää tietä siitä mitä tämä hallitus tekee se laittaa raiteet kuntoon se laittaa koulutuksen kuntoon ja siihen täytyy olla todella tyytyväinen

ärade talman pitää kiittää hallitusta hyvin hyvin tehdystä lisätalousarviosta lyhyessä ajassa ollaan paikallistettu moni ongelmakohta ja niihin löytyy nytten korjaukset erityiskiitos ministereille lintilä ja ja marin perusväylänpitoon neljäkymmentä miljoonaa euroa parannuksia moneen rataosuuteen nämä on nyt hyvä saada liikkeelle ne on jo suunniteltu mutta tämä hallitus myöskin toteuttaa nämä parannukset läntisellä uudellamaalla ollaan erityisen iloisia siitä että rantarata esimerkiksi saa nyt tarvittavat resurssit jotta se saadaan kuntoon moni näistä kohteista suoraan parantaa meidän vientiteollisuuden kilpailukykyä yksi kohde joka tässä ei vielä ole on hanko hyvinkää radan peruskorjaus kysyisin mielelläni ministeri marinilta millä aikataululla se saatetaan eteenpäin

rouva puhemies hallitukselle haluan antaa kiitoksen nimenomaan näistä tämän lisätalousarvion liikenne ja ratahankkeista ja valitettavasti on todettava että edellinen hallitus ei saanut aikaan edes tätä suunnittelurahaa helsinki tampere pääradan kehittämiseen useista pyynnöistä huolimatta ja siinä mielessä olin erityisen iloinen että on nyt tämä suunnitteluraha tulossa kaiken kaikkiaan tämä helsinki tampere pääradan toimivuuden varmistaminen on erittäin tärkeää ihan koko valtakunnan rataverkon toimivuuden kannalta ja elinkeinoelämän kannalta ja toivon että hallitus vie nyt tätä hanketta hyvin määrätietoisesti eteenpäin myös tätä suunnitteluosuutta mutta sitten ihmettelen sitä millä tavalla nämä ammatillisen koulutuksen palkkaamisen kustannukset ovat kertaluontoisia investointeja kyllähän ne tarpeet ovat siellä pysyviä eikä sitä voi ajatella kertaluontoisena ja sitten

joka on edelleenkin kuihtunut siitä satasesta viisikymppiseen kysyn

arvoisa rouva puhemies sinänsä nämä liikennehankkeet ovat kannatettavia ja ja tämän lisätalousarvion lisäksi perusta on tehty edellisen hallituksen hyvän talouspolitiikan linjalla ja se on hyvä eli kehystä ei rikota ja verotulokertymääkin voidaan hieman kasvattaa mutta se ongelma joka hallituksella on tai niitä on kaksi ensimmäinen on se että te olette rakentaneet nämä suuret lisämenot joita tulee sitten seuraavissa vaiheissa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteelle ja rivakalle talouskasvulle vmn viimeinen ennuste viime viikolta kertoo että maali karkaa maali karkaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen osalta ja se karkaa tasapainotavoitteen osalta toivon että ministeri lintilä pitää puolensa siinä että näitä lisämenoja ei tehdä jos ei ole pysyviä lisätuloja kuten pääministeri rinne on kertonut ja toinen ongelma on se että niitä työllisyystoimia ei näy eikä kuulu edustaja arhinmäki me odotimme niitä jo hallitusneuvotteluista nyt tämä on ulkoistettu työmarkkinajärjestöille ja me olemme kuulleet miten siellä on aivan erilaisia näkemyksiä niistä toimista mitä ollaan tekemässä eli työllisyystoimia ei ole milloin pidetään todelliset hallitusneuvottelut joissa tehdään sopeuttamista ja todellisia työllisyystoimia

kyllä todellisuudessa tämä hallitus tekee mittavan kilpailu ja työllisyyspaketin nuo infrahankkeet kuudellasadalla miljoonalla eurolla todella tuovat työllisyyttä niitä käynnistettäessä sekä purkavat pullonkauloja ja ja parantavat teollisuuden kilpailukykyä ja työpaikkoja ympäri suomen oli kysymys logistiikasta tai sitten muusta vientiin liittyvästä teollisuudesta tämä on äärimmäisen rivakka startti kolmessa viikossa näin mittava paketti täällä on syytä kiittää rinteen hallitusta ja ministeri marinia muun muassa näistä mittavista töistä ja muistutan että viime kaudella tänä samana lisätalousarvioesityspäivänä mikä päivä se silloin olikaan

arvoisa puhemies on hyvä että oppositio ja hallitus ovat kuitenkin nyt samalla viivalla siitä lähtökohdasta että jotta tuo tavoiteltu seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste saavutettaisiin niin tarvitaan merkittäviä lisätoimia työllisyyteen uskon että täältä oppositiosta voidaan tukea sitten kun sellaisia hyviä toimia ja ehdotuksia saataisiin ja tuetaan sitä että kolmikannassa näistä asioista neuvotellaan mutta hallitus ei saa jäädä tämän kolmikannan armoille muistakaa se täytyy varautua ja olla oma ohjelma ja omat ehdotukset jotta saadaan työllisyys kasvamaan nyt tämä näyttää yhä valitettavasti siltä että ollaan tuuliajolla ja piikki on auki

ja erityisavustajia kun näitä nyt on ennätysmäärä ja olette vielä puoluetukeakin nostamassa niin voitteko edes tähän vastata että mistä tämä suunnanmuutos

lisäbudjeteille on tyypillistä että niillä hoidetaan yleensä vain hyvin akuutteja määrärahatarpeita pääministeri antti rinteen hallituksen ensimmäinen lisäbudjetti on tässä mielessä hyvin myönteinen yllätys ja siinä hallitusohjelmassa luvatun mukaisesti ohjataan merkittäviä varoja perusväylänpitoon ja väyläverkoston kehittämiseen samoin kuin koulutukseen nämähän ovat yhteiskunnan keskeisiä asioita joihin aina kannattaa ohjata rahaa väyläverkoston kehittämisvaroja ohjataan eri puolille maata ja ja niillä tietysti saadaan aikaan myös työllisyysvaikutuksia

noin kahdeksisadaksikolmeksikymmeneksi miljoonaksi euroksi ja nettolainanotto vähenee satakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa talouskehitys näyttää siis edelleen pysyneen hyvänä
arvoisa rouva puhemies minä luulen että kaikki tiedämme että ammattikouluihin tarvitaan lisää opettajia mutta tämä hallituksen politiikka tässä suhteessa herättää kyllä hyvin paljon kysymyksiä te esitätte että ammattikouluihin väliaikaisesti kolmeksi vuodeksi palkataan lisää opettajia ja sitten te esitätte että vuoden kaksikymmentäkaksi jälkeen nämä palkatut lisäopettajat eivät enää jatka työtään pakko myöntää että en ymmärrä tätä logiikkaa kysyin täällä aikaisemmassa keskustelussa ministeri lintilältä että kun nämä monet väliaikaisiksi sanotut lisäykset vaikuttavat pysyviltä menoilta niin onko todella tarkoitus että ne väliaikaisia ja ministeri lintilä silloin kertoi että kyllä näin on tarkoitus toimia no mediassa pääministeri ja opetusministeri ovat puhuneet muuta nyt pitää kysyä uudestaan ministeri lintilältä onko todellakin tarkoitus että nämä ammattikoulujen lisäopettajat ovat väliaikaisia ja lopettavat työnsä ennen vuotta kaksikymmentäkolme
vastauspuheenvuoro kolme minuuttia ministeri andersson
arvoisa puhemies kyllä sellainen asia joka selvästi erottaa tämän hallituksen esimerkiksi sen edeltäjästä on ymmärrys siitä että liikenneinfrastruktuuriin panostaminen siitä huolehtiminen on äärimmäisen keskeistä suomen kaltaisessa maassa kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta sekä se että koulutukseen ja erityisesti ammatilliseen koulutukseen panostaminen on tärkeintä työllisyys ja tasa arvopolitiikkaa mitä suomen kaltaisessa maassa voi tehdä miksi osoitetaan lisäresursseja ammatilliseen koulutukseen jo tässä lisätalousarviossa koska vuodesta kaksituhattakolmetoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista ammatillisesta koulutuksesta on leikattu neljäsataa miljoonaa euroa kun puhutaan koulutuksesta tiedetään että iso osa koulutuksen järjestäjien menoista on sidoksissa opettajien henkilöstökouluihin ja säästöt ja leikkaukset ovat tarkoittaneet sitä että opettavaa henkilöstöä suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa on jouduttu vähentämään rajusti samanaikaisesti kun oppilasmäärä ei ole vähentynyt samassa suhteessa ja samanaikaisesti kun meillä myöskin ammatillisella puolella on yhä enemmän opiskelijoita joilla on tarvetta erityiselle tuelle tämä leikkauskierre loppuu nyt se loppuu tämän hallituksen toimesta joka vihdoin ensimmäisenä on se joka ryhtyy sanoista tekoihin mitä tulee koulutukseen panostamiseen tämän vaalikauden aikana tulee lisää pysyvää rahoitusta myöskin ammatillisen koulutuksen puolelle kun lähdetään tekemään oppivelvollisuuden pidentämistä kun lähdetään vahvistamaan oppilas ja opiskelijahuoltoa myöskin toisella asteella sekä sitä kautta että indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisesti koko tämän hallituskauden ajan

ja tarve mikä siellä tällä hetkellä on sitä rahoitusta tullaan suuntaamaan niin että se mahdollistaa opettajien palkkaamisen viideksi vuodeksi eli mahdollisimman pitkäkestoisiin työsuhteisiin jotta voidaan huolehtia siitä että siellä koulutuksen järjestäjillä on ne työvälineet ja ne mahdollisuudet mitä heillä on ja mitä heillä kuuluu olla suomalaisten opiskelijoiden opiskelijoiden ja nuorten laadukkaasta koulutuksesta ja opetuksesta huolehtimiseksi

pääministeri rinne kolme minuuttia
arvoisa puhemies haluan todeta edustaja orpolle sen että nyt halutaan valmistella näitä työllisyystoimenpiteitä yhteistyössä kolmikannassa mutta myöskin hallituksen piirissä tavalla joka toivottavasti johtaa harkittuja hyvin harkittuja kun ne sitten tänne eduskuntaan tulevat päätettäväksi siltä osin kuin ne ovat eduskunnan päätettäviä asioita sitten minä haluan sanoa sen että niin kuin ministeri marin totesi tässä paketissa on kotimarkkinoille seitsemäntuhattaneljäsataa henkilötyövuotta lisää työllisyyttä tilanteessa jossa näyttää rakentaminen hieman hiipuvan tätä kautta saadaan lisää työllisyyttä vahvistettua ja sillä

että kyllä tässä aika nopeasti on nyt menty eteenpäin näitten muutaman viikon aikana asioitten eteenpäin viemisessä niissä asioissa jotka ovat tämän hallituksen kannalta aivan keskeisiä mitä tulee sitten näihin avustajien palkkauksiin ja ministereitten määriin niin arvoisat perussuomalaiset haluan vain todeta sen että on tarkoitus pysyä hengissä myös jokaisen ministerin tästä eteenpäin tämä vaalikausi ja sen takia on riittävä määrä avustajia riittävä määrä valtiosihteereitä ja ministereitä jotta tämä työtaakka joka tähän liittyy puheenjohtajakauden kautta saadaan hoidettua
ministeri lintilä kolme minuuttia
arvoisa puhemies muutamia vastauksia jo tässä vaiheessa ensinnäkin edustaja savio puhui tästä kelan viidestä pilkku viidestä miljoonasta lisästä hallintoon se ei ole hallintoon vaan se on icthen eli nykyinen kelan järjestelmä ei taivu siihen mitä siltä edellytetään näitten eläkkeitten nostamisen kannalta ja siihen siirretään tämä yksi pilkku viisi miljoonaa sitten tämä soten

miljoonaa

tulee siitä että me joudumme tietyllä tavalla

eli jos ja kun tämä hallitus haluaa käyttää sitä tähän uudistukseen niin joudutaan tekemään siihen tällainen voisiko sanoa tekninen momenttimuutos ja sen takia tehdään tämä se ei katoa minnekään täältä sisältä edustaja heinonen investoinnit ovat työllistäviä niin kuin tässä pääministerin puheenvuorosta tuli esille ja meillä on taloudessa havaittavissa selkeää kasvun hiipumista kyllä meidän pitää saada buustia nyt tähän kasvuun työllisyyteen tuottavuuteen kaikkia näitä pitää hakea nyt niillä keinoilla joita hallituksella on käytettävissä ja tämä oli nopeana keinona ehdottomasti sellainen jolla voidaan todentaa nopeimmat vaikutukset sitten työllisyyden puolelle aivan aivan kuten edustaja orpo sanoi kyllä tämä työllisyysaste haastava se on realistinen se on haastava mutta tämä on täysin kansallinen asia että me pääsemme sinne jos me emme pääse sinne niin seuraavalla hallituksella on huomattavasti isompi paine päästä sinne koska näitä julkisen talouden kustannuksia ei makseta millään muulla kuin työllisyyden nostamisen ja tuottavuuden nostamisen kautta ja se se on ilman muuta meillä se keskeinen asia ja toisekseen nyt tietysti puhutaan lisäbudjetista ja minä uskon että syksyllä palataan siihen varsinaisen budjetin muodossa edustaja zyskowicz muistan kyllä kun keskustelua käytiin näistä ammatillisista kouluista ja taisin todeta silloin että siellä on eräitä joissa lisäys on pitempi viideksi vuodeksi muun muassa tällä ammatillisella puolella ja tämähän tulee nimenomaan siihen akuuttiin pulaan joka meillä tällä hetkellä on eli pidän sitä erittäin perusteltuna että se

mikäli valtiovarainministeri lintilä on tutustunut oman ministeriönsä julkaisemaan taloudelliseen katsaukseen muutaman viikon takaa niin tästä käy päivänkirkkaasti ilmi että tällä hetkellä työllisyyden nousu ei ole kiinni avointen työpaikkojen määrästä saati investointihankkeiden määrästä vaan siitä että meillä valitettavasti on vaikeuksia saada työttöminä olevia henkilöitä töihin tarvitaan lisää palveluita joihin te ette panosta kuin kolme prosenttia koko pysyvien menojen lisäyksistä tarvitaan rakenteellisia uudistuksia jotka tekevät palkkauksesta helpompaa paikallisen sopimisen mahdollistamista

hyvä että nyt ilmeisesti ammatillisen koulutuksen opettajat irtisanotaan vasta viiden vuoden päästä eikä kolmen vuoden päästä mutta tässä ei tullut ilmi ja seuraavaksi lintilä joutuu vastaamaan siihen mistä ne noin viisikymmentä miljoonaa euroa kaksituhattakaksikymmentäkolme sitten tulevat kun hallitusohjelman mukaan siellä ei ole enää kertaluontoisten aiheuttamia panostuksia eikö siirrettäisi nämä pysyviin menoihin ja kokeilut kokeiluihin

arvoisa puhemies kyllä tämä hallitus sai nyt lentävän lähdön kolme viikkoa kolme viikkoa vallassa ja nyt käynnistetään kuudensadan miljoonan investoinnit välittömästi kuudensadan miljoonan investoinnit yhteensä sekä perusväylänpidon että kehittämisen puolella tämä jos mikä on järkevää paitsi kilpailukyvyn myös työllisyyden kannalta nämä työllisyysvaikutukset jos esimerkiksi joensuun ratapihan käynnistämät investoinnit huomioidaan ovat kymmenentuhannen luokkaa puhumattakaan kilpailukykyvaikutuksista ja nyt oppositio täällä sanoo että ei riittävästi heinonen sanoi että olisi pitänyt käynnistää enemmän hankkeita vaikka esimerkiksi se päärata odotti neljä vuotta neljä vuotta odotti ja kokoomus ei sille antanut suunnittelurahaa arvoisa puhemies kun tarkistin

arvoisa rouva puhemies jos teidän tavoitteenne on valtion kustantamilla liikennehankkeilla saavuttaa tuo seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste niin kyllä se arvoisa edustaja lindtman tulee kovin kalliiksi me peräänkuulutamme sellaisia työllisyystoimia joilla pystytään helpottamaan niiden ihmisten tilannetta jotka ovat pitkään työttöminä tai ovat nuorisotyöttömiä niin kuin tehtiin juha sipilän hallituksen aikana kun työttömyyttä tässä maassa saatiin laskettua merkittävällä tavalla edellisen kerran kun sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa ei työpaikkoja syntynyt lisää vaan niitä menetettiin merkittävästi

puhemies tämä onkin ollut mielenkiintoista keskustelua ja kuultavaa tässä on hallitus tehnyt hyvää perusväylänpidon osalta sekä tämän ammatillisen opetuksen rahoituksen lisäämisen osalta joskaan tästä keskustelusta ei saa tolkkua mihin asti se raha riittää se mitä ihmettelen tässä suunnattomasti on tämä kuuluisa vappusatanen joka on pienentynyt ja nyt sitä rahaa laitetaan toimeenpanon valmistelua varten mihin se raha siis menee eli tarvitaanko erikseen vaalilupausten lunastamiseksi niiden toimeenpanon valmistelua varten tämmöisiä rahoja vai olisiko nämä voitu käyttää viisaamminkin toinen asia mitä ihmettelen suunnattomasti täällä hallituspuolueet puhuvat työllistämisestä ja siitä että tämä työllistää sitten toimeentulotuen rahoitusta pitää nostaa jos tulee työllisyyttä lisää eikö sen pitäisi nimenomaan silloin laskea ja se on aivan selvä edustaja lindtman että tämä hallitus osaa käyttää rahaa tämä on kuin tuhannen

rouva puhemies viime kaudella meillä oli kärkihankkeita nyt meillä on tulevaisuusinvestointeja jotakin vanhaa jotakin uutta minusta tämä uuden punamultahallituksen ensimmäinen erittäin toiveita herättävä ja tämä vastaa moniin sellaisiin tarpeisiin ja odotuksiin mitä tällä hetkellä suomalaisella yhteiskunnalla ja suomalaisilla on erityisesti minusta tämä vahva panostus väyliin ja erityisesti raiteisiin tämmöinen raidepaketti on aluepoliittinen ratkaisu sillä pyritään saamaan työpaikkoja ja yrittäjyyttä koko maahan ja saamaan koko maa liikkeelle todella hienoja pitkään odotettuja hankkeita muutamia mainitakseni joensuun ratapiha iisalmi ylivieska raidehanke

mene roskakoriin niin kuin nykyinen pääoppositiopuolue olisi toivonut vaan valmistelu jatkuu kentällä sotenkin osalta
rouva puhemies täällä on puhuttu lentävästä lähdöstä ja siitä että hallitus on käärinyt hihat ja ryhtynyt töihin silloin on kuitenkin hyvä muistaa että me olemme jakamassa veronmaksajien rahoja me emme jaa meidän omia rahojamme se lentävä lähtö on kyllä

viime kaudella pohjanmaan maakunta kärsi monta tappiota ja tämä hallitus lupasi muuttaa suunnan liikenteen ja yhteyksien toimivuus edistää vientivoittoisen maakunnan elinkeinoelämän kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä missä viipyvät valtatien kahdeksan parannusrahat

puhemies tämä lisätalousarvio on tehty nopeasti hallitus lähtee heti laittamaan raiteita ja koulutusta kuntoon kokonaisuutena lisäbudjetti myös vähentää valtion velkaantumista kiitän erityisesti lisäresurssista ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen se todella tulee tarpeeseen arvoisa puhemies liikennehankkeet eri puolilla maata ovat tervetulleita ja erityisesti raidehankkeet ovat erityisen kiitettäviä erityisen kiitettäviä ilmaston liikenteen työllisyyden kilpailukyvyn kannalta esimerkiksi helsinki tampere pääradan suunnitteluraha ja ylivieska iisalmi radan sähköistys ovat tärkeitä ja tarpeellisia hankkeita kysyisin ministeri marinilta onko jatkossa tulossa suunnittelumäärärahaa koko pääradan osuudelle myös osuudelle tampereelta pohjoiseen tarvitsemme kokonaisvaltaista suunnittelua jotta voidaan parantaa koko pääradan toimivuutta ja jotta meillä olisi mahdollisuus hakea myös eun ten t rahoja koko välin kehittämiselle

arvoisa puhemies olen erittäin huolestunut kuitenkin tuosta tampere helsinki ratahankkeen etenemisestä ja haluaisin kysyä mikä tämä aikataulu on nyt saadaan suunniteltua milloin päästään käyntiin itse kuljen hyvinkäältä päivittäin ja kuulen ihmisten askarruttavia asioita siitä että junat ovat usein myöhässä tai ne eivät tule ja siellä on ongelmia ja me jäämme sinne odottelemaan ja tietysti se vaikuttaa siihen missä ihmiset voivat ja haluavat asua erityisesti kysyisinkin nyt sitten ministeri marinilta milloin on odotettavissa että me näemme siellä junia liikkumassa emmekä vain suunnitelmia tämä on erittäin tärkeää toinen kysymys on missä ovat hanko hyvinkää tien parannukset uudellamaalla on vuosikausia odoteltu että sinne saataisiin edes yksi ohituskaista ja ei ole edelleenkään näköpiirissä rahaa kehuitte että täällä on tiestöön paljon rahaa uudellamaalla on valtava määrä liikennettä ja hanko on myös satamakaupunki

ihmettelen että hanko hyvinkää tielle ei ole lainkaan panostuksia ja ja kysyisin mitä mitä olette näistä ajatellut ja mitä on tulossa

kyllä tämä opposition kritiikki nyt kuulostaa aika tutulta muutaman viikon takaa ensin kritisoidaan että nyt käytetään aivan liian paljon rahaa aivan liian paljon rahaa ja sen jälkeen käytetään useita puheenvuoroja siitä miten itse asiassa pitäisi käyttää vielä enemmän rahaa joten nyt jää vähän epäselväksi mikä tämä ongelma tässä oikeastaan on

ammatillisesta koulutuksesta irtisanotuille opettajille aletaan nyt tarjoamaan työtä viesti on selvä suomen suunta muuttuu

arvoisa rouva puhemies pohjoisen maakunnan edustajana voi hykerrellä tyytyväisyyttä tavasta jolla liikennehankkeet on huomioitu omassa maakunnassa niin kuin myös muualla suomessa tämä hallitus näyttää palauttaneen aluepolitiikalle sen kunnian mikä sille kuuluukin perusväylien parantamisella ja liikennehankkeiden toteuttamisella edistetään totisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä oikeudenmukaisesti eri puolilla suomea pohjois pohjanmaalla tyytyväisiä siitä että oulun ratapihan korjaukseen ja turvalaitteisiin on tulossa parannusta lisäksi oulun meriväylän rakentamisvaltuutta ehdotetaan korotettavaksi uskon että näiltä osin kiitosta hallituksen hyvälle esitykselle saadaan myös alueen opposition edustajilta ministeri marinille toistaisin saman kysymyksen minkä edustaja sarkkinen esitti onko tulossa suunnittelurahaa pohjanmaan radalle

arvoisa rouva puhemies tämän lisätalousarvion myötä lähtee liikkeelle niin kuin tässä salissa on jo monta kertaa todettu monia alueellisesti tärkeitä väylähankkeita jotka helpottavat alueiden kasvua ja elinvoiman edistämistoimia ne myös luovat työtä rakentamisvaiheessa ja täten auttavat työllisyystavoitteen saavuttamista hallitus on ollut kasassa vajaa kolme viikkoa ja nyt pistetään liikkeelle täällä mainitut kuudensadan miljoonan euron infrapanostukset ja oppositio arvostelee työllisyystoimien puutetta tekisi mieli sanoa miten kehtaatte mutta kyllähän te kehtaatte se että hallitus on välittömästi lähtenyt puuttumaan tähän ammatillisen koulutuksen tilanteeseen on välttämätöntä kun edustaja heinonen käyttää täällä hyvin taidokkaasti aina puheenvuoroja niin muistuttaisin myös teitä että teidän ministeri teki viime vaalikaudella niin mittavat leikkaukset ammatilliseen koulutukseen vieden muun muassa monelta monelta lapselta lähiopetuksen tuntimäärät että tähän tilanteeseen on yksinkertaisesti pakko tässä hetkessä puuttua

paljon hyviä pieniä hankkeita joita edistetään pohjois suomessa myös isompia teollisuuden kannalta tärkeitä joita me kannatamme se mikä yllätti meidät on että tässä suurten kaupunkien väliset pullonkaulayhteydet jätettiin odottamaan sen kuokan laittamisessa maahan meillä olisi ollut oletus että erityisesti espoon kaupunkirata joka on käynnistysvalmis joka on edellytys myös tampereen lentoradalle olisi lähtenyt käyntiin kun samalla kuitenkin sidotte kuudensadan miljoonan euron edestä hankkeisiin kuten liikenneministeri kuvasi ja kun esitätte viittätoista miljoonaa euroa kelalle ja kolmea miljoonaa euroa avustajaresurssin kaksinkertaistamiseen näitä kohtuullistamalla ehdotamme kuuden miljoonan euron määrärahaa jolla jo syksyllä aloitetaan kaupunkiradan rakentaminen ja suurten kaupunkien nopeat yhteydet
nyt myönnän ministereille puheenvuorot pääministeri rinne ensin ja sitten ministeri marin pääministeri rinne kolme minuuttia

hallituksen neuvotteluissa lisätalousarviosta jossa annettiin kelalle tämä viisi pilkku viisi miljoonaa euroa sen teknisen valmiuden rakentamiseen että vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta voidaan ensimmäinen askel viisikymmentä euroa aika monelle ja vähän pienempiä summia vielä isommalle joukolle pistää liikkeelle tarvitaan siis kelan ict järjestelmän muutosta jotta tämä voidaan toteuttaa siihen tuo raha on menossa me olemme päättäneet myöskin että aktiivimalli poistetaan mahdollisimman nopeasti muutos on valmistelussa kun täällä on kysytty

valmistelua jatketaan hallitusohjelmassa linjatulla tavalla me haluamme valmistella tämän asian sillä tavalla että se voidaan tuoda eduskuntaan silleen että sitten on oikeasti päätettävä asia jolla voidaan viedä niitä eteenpäin ne tulevat edustaja mykkänen ne hankkeet voitte olla rauhassa sitten totean että hanko hyvinkää rata on samalla tavalla kirjattu eli kun se vain saadaan suunniteltua niin pitkälle niin se pistetään liikkeelle todennäköinen rakentamisvuosi on kaksituhattakaksikymmentä vuodenvaihteessa se voidaan viedä eteenpäin sitten on vielä pohjoisessa ajoksen satamahankkeita ja savonlinnan alueen elinvoimaisuutta lisätä savonlinna joutui viime vaalikaudella merkittäviin hankaluuksiin niitten päätösten seurauksena jotka silloin tehtiin ja nyt halutaan auttaa savonlinna uudelleen jaloilleen

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää kansanedustajia ja alueita runsaista yhteydenotoista liittyen väylähankkeisiin niitä on joka puolella suomea ne ovat tärkeitä meidän pitää panostaa meidän infrastruktuurimme kehittämiseen huomattavasti enemmän jotta koko maan kilpailukyky ja elinvoima voidaan säilyttää ja niitä voidaan kehittää tämä on aivan välttämätöntä nyt laitetaan yli kuudensadan miljoonan euron perusväylänpitoon kokonaisuudessaan siis kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa tälle vuodelle kohdennetaan neljäkymmentä miljoonaa euroa ja kehittämishankkeisiin yhteensä noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa tälle vuodelle seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa mutta tunnistamme kyllä sen että näitä tarpeita on paljon ja sen takia tietenkin

miljoonaa euroa se olisi käynnistysvalmis mutta sitäkin tarkastellaan osana läntistä raidelinjausta tämän yhtiön kokonaisuutta eli tämä valmistellaan huolella ja arvioidaan huolella ihan yhtä lailla pasila riihimäki välillä olisi mahdollista nostaa välityskykyä ja tämä hanke olisi mahdollista käynnistää sen kustannusarvio on noin kaksisataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa aivan niin rohkeita emme tässä vaiheessa kuitenkaan lisätalousarviossa olleet että olisimme käynnistäneet yli miljardilla liikennehankkeita yli kuudellasadalla miljoonalla laitetaan niitä käyntiin mutta espoon kaupunkirata ja pasila riihimäki välin välityskyvyn nostaminen jäävät odottamaan

ja tämä olisi mahdollista siis käynnistää ensi vuonna tähän hallitus on sitoutunut tämän kustannusarvio on kuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa eli huolella arvioimme tunnistamme alueelliset tarpeet hankkeita mitä pitää laittaa liikkeelle on monia mutta valitettavasti rahaa ei ole ihan niin

mennään tähän talouden isoon kuvaan niin talouden kasvu se hidastuu se johtuu siitä että meidän kysyntä sekä kansainvälinen että kotimainen kysyntä pikkuhiljaa heikkenee tämä taas johtuu siitä että kotitalouksien velka on kasvanut liiaksi sieltä ei tule enää sitä kysyntää mitä aikaisemmin on tullut edellisestä taantumasta kotitaloudet vetivät suomen ylös kuopasta mutta jäivät sinne itse nyt sitten jos katsoo tätä kansainvälistä tilannetta niin kauppasota voi hyvinkin pitkittyä yllättävän pitkäaikaiseksi silloin kun yhdysvalloista alkaa tulemaan heikompaa talousdataa se myöskin tänne suomeen meidän täytyy tehdä suunnitelma millä me valmistaudutaan mahdolliseen tulevaan taantumaan meidän täytyisi saada omaa kilpailukykyä nostettua kustannuskilpailukykyä kasvatettua yksikkötyökustannuksia hillittyä ja ennen kaikkea tuottavuutta kasvatettua sinänsä nämä väylähankkeet ovat aivan hyviä mutta jotakin uusia tuottavuusinvestointeja täytyisi tehdä myöskin valtionhallinnon puolella

arvoisa rouva puhemies haluan myös omalta osaltani kiittää rinteen hallitusta tästä lisäbudjetista tämä muutamassa viikossa valmisteltu esitys osoittaa että suomen suunta muuttuu erityisesti ammatillisen koulutuksen puolella odotetaan näitä lisäresursseja jotka ovat erittäin tärkeitä haluan myös kiittää liikenneministeri marinia näistä merkittävistä rata ja liikennehankkeista jotka omalta osaltaan vahvistavat elinvoimaa ja tuovat näitä positiivisia työllisyysvaikutuksia kuitenkaan unohtamatta turvallisuuskysymyksiä ja kestävän kehityksen politiikkaa

jota emme saaneet meillä maakunnassa suurin pohjanmaalle menevä hämeenkyrön ohitustien pahin pullonkaula sai nyt lisämäärärahaa ja se oli erittäin odotettu ja toivottu eli kiitos tästä oikeudenmukaisemmasta suunnasta

arvoisa rouva puhemies olen erittäin kiitollinen tästä lisäbudjetista täytyy muistaa että että valtion nettolainanoton tarve vähenee satakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa siitä huolimatta että pystymme alueitten elinvoimaa nostamaan jakamaan hyvinvointia koko suomeen saamaan esimerkiksi puuta liikkeelle kysymykseni ministeri marinille ja jopa pääministeri rinteelle kuuluisi seuraavasti keski suomessa ollaan hieman huolissaan siitä kun kun suunnittelua ei vielä tullut päärata plus suunnitteluun asti vaan vaan aloitettiin mielestäni ihan viisaasti helsinki tampere välistä hallitusohjelmassa on selvä kirjaus

laajennuksineen aloitetaan suunnittelu tapahtuuhan tämä ja toinen pienempi asia hallitus saattaa laajakaista kaikille hankkeen sitoumukset käytäntöön puhuttiinko tästä asiasta siellä lisätalousarvion yhteydessä

arvoisa rouva puhemies hallituksen monet liikennehankkeet ovat sinänsä kannatettavia ja monet niistä ovat olleet pitkään yhteisissä suunnitelmissa niiden eteenpäinviennistä voi hallitusta kiittää hallituksen paketin suurin heikkous on kuitenkin se että kaupungit unohdettiin ne jätettiin odottamaan aivan kuten ministeri äsken totesi jätettiin odottamaan nykyisen helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnitteluun tulee rahaa mutta edelleen on kuitenkin epäselvää miten kaupunkien väliset isot raidehankkeet todella toteutetaan kun hankeyhtiöitä ei hallitus pääomittanut eli miksi ei edes kolmen miljardin omaisuusmyynneistä löytynyt osoitettavaksi euroakaan hankeyhtiöille pääomaa voitteko nyt selventää saadaanko tällä hallituskaudella isot kaupunkien väliset nopeat yhteydet liikkeelle

puhemies minäkin haluaisin kiittää hallitusta tästä nopeasta toiminnasta ja muutenkin hyvästä hallitusohjelmasta tuntuu todellakin kuin taas voisi hengittää tässä meidän maassamme vapaammin kiitän myöskin että pääkaupunkiseudulle luvataan varsinaisessa talousarviossa ratahankkeisiin tukea ja varoja haluaisin kysyä hallitukselta on ehkä ymmärrettävää että tässä vaiheessa näin nopeasti ehkä tasa arvonäkökulmaa ei hirveästi ole pystytty arvioimaan työllisyys ja

voiko hallitus pääministeri ja valtiovarainministeri nyt tasa arvoministeri ehti jo lähteä luvata että siihen varsinaiseen talousarvioon saisimme jonkun arvion siitä millä tavalla nämä investoinnit kohdistuvat sukupuolten tasa arvon näkökulmasta jos muistatte niin edellinen hallitus kiitettävästi teki ihan loppupuolella tällaisen arvioinnin siitä miten on kohdistunut ja ja saimme siitä hyvän oppitunnin että jollei siihen kiinnitä erityistä huomiota se ei kohdistu tasa arvoisesti voiko tämä nyt olla mennyttä maailmaa

arvoisa puhemies edustaja kalmarin ja vikmanin huoliin liittyen näiden ratahankkeiden toteuttamiseen totean mitä tänne pöytäkirjattiin hallituksen neuvotteluissa rataverkon suurten kehittämishankkeiden hankeyhtiön valmistelua jatketaan hallitusohjelmaan linjatulla tavalla siis hallitusohjelmaan linjatulla tavalla eu rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään hankehakuja tehostetaan tiedostaen että joidenkin hankkeiden kohdalla toteuttamisvalmius on edennyt elikkä päärata ja turun suunta ovat edenneet tällä hetkellä merkittävästi muita nopeammin jo sitten selvitetään myös military mobility eu linjausten rahoitushakumahdollisuudet pääväyläverkon investointien osalta niin kuin olen nyt useampaan kertaan todennut edustaja nämä isot hankkeet kaupunkien väliset hankkeet ovat etenemässä ja ne toteutetaan rauhallisesti sillä tavalla että ne on valmisteltu huolella niin että ne voidaan sitten lähteä toteuttamaan kun aika on elikkä tässä ei tarvitse huolehtia siitä etteivätkö nämä hankkeet lähtisi liikkeelle liikkeelle

arvoisa

rouva puhemies

liikenneverkkoa pidetään kunnossa mutta edustaja lindtmanille haluaisin todeta sen ettei se nyt erityisen suuri saavutus kuitenkaan ole että käytetään kuusisataa miljoonaa rahaa semminkin kun nämä kaikki hankkeet ovat edellisillä hallituskausilla jo suunniteltuja mutta jos keksisitte keinon jolla tuodaan valtion budjettiin kuusisataa miljoonaa euroa jolla nämä rahoitetaan ilman veronkorotuksia niin se olisi kyllä ihan hatunnoston arvoinen suoritus ministeri marinilta ja myöskin pääministeri rinteeltä haluaisin kysyä että kun näitä suuria hankkeita suunnitellaan niin huomioitteko te nyt ollenkaan siellä hallituksessa tätä parlamentaarista liikennejärjestelmän suunnittelutyötä meillä on lakisääteinen velvoite siihen että tulisi kutsua koolle parlamentaarinen joka näitä linjoja alkaa vetää ministeri marin milloin ryhmä kutsutaan koolle

arvoisa rouva puhemies on hyvä että liikenneverkko laitetaan kuntoon ja sinne panostetaan mutta veisin tämän keskustelun nyt tavallisen ihmisen tasolle millä tavalla tuette sitä että tavallinen duunari äiti tai hoitaja voi ostaa sen auton kerrotte täällä että autoveroa on kertynyt vähemmän autokauppa on jäätynyt te te olette nostamassa bensaveroa mutta miten te turvaatte sen että me voimme ostaa vähäpäästöisiä autoja suomalaiset ajavat vanhoilla autoilla tämä olisi hyvin tärkeä asia ammatillisesta koulutuksesta kysyn sen on hienoa että sinne panostetaan tulevatko nyt pääsykokeet vihdoinkin sitten takaisin sdpn ollessa hallituksessa viime kaudella te poistitte pääsykokeet ja se oli kyllä tosi vahingollinen asia se olisi tärkeää nimittäin vielä niitä ei ole palautettu huolimatta siitä että se olisi mahdollista sitten kysyn vielä tästä tämän päivän uutisesta se paikkansa rahoitukseenhan palataan syksyn budjettineuvotteluissa että olette lisäämässä puoluetukea yli seitsemän miljoonaa euroa eikö tämäkin raha tulisi kohdentaa paremmin esimerkiksi sinne vanhustenhoitoon ja hoitajamitoitukseen pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä uutisankka

arvoisa rouva puhemies muutama kommentti ensinnäkin edustaja mykkänen olen täsmälleen samaa mieltä teidän kanssanne että meidän pitää tehdä työllisyyttä parantavia toimia mutta kolmessa viikossa hallitus on ollut kolme viikkoa kasassa aika vaikea on kolmessa viikossa tuoda tuoda sellaista pakettia on täysin selvä että me tarvitsemme muutoksia tarvitsemme rakenteellisia muutoksia me tarvitsemme innovaatioita oppimista elinkeinoelämää yrittäjyyttä kokonaispakettia että me pääsemme sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mutta sitten toisaalta ihan tämän keskustelun kannalta pitää nyt muistaa että tämä on lisätalousarvio jossa on infra selkeästi nostettu fokukseen työllistävien toimien aika on sitten syksyllä syksyllä kun niitä niitä tuodaan tänne

mitä siellä siellä tulee tapahtumaan vaikuttaa ilman muuta suomen talouteen pitää muistaa että se vmn vmn ennuste jota edustaja mykkänen esitti se on vmn luvuilla siinä ei ole huomioitu hallitusohjelman esityksiä ja niitä toimia joita hallitus tulee tekemään aivan oikein mainitsitte tuottavuuden noston julkisella sektorilla sitä haetaan esimerkiksi sote uudistuksen kautta julkiselle sektorille me saimme viime kaudella kustannuskilpailukyvyssä verrokkimaat kiinni siinä onnistuttiin mutta tuottavuuskilpailukyvyssä me tällä hetkellä häviämme meidän verrokkimaille ja tässä on varmasti sellainen johon meidän tulee panostaa

arvoisa puhemies vielä näistä hankeyhtiöistä todella hallitus on istunut kolme viikkoa tässä kolmessa viikossa emme tietenkään ole vielä saaneet maailmaa valmiiksi mutta olemme käynnistäneet kuitenkin merkittäviä panostuksia nimenomaan liikenneinfran puolella

seinäjoesta eteenpäin niin tämä kokonaisuus katsotaan huolella nyt on jo käynnistetty työ siihen että nämä hankeyhtiöt olisivat mahdollisimman nopeasti kasassa ja sitten voidaan edetä siitä eteenpäin mutta tämäkin vaatii kuitenkin enemmän aikaa kuin muutaman viikon haluamme katsoa tämän kokonaisuuden huolella koska kyse on miljardien eurojen panostuksesta ja on kaikkien kannalta järkevämpää että arviointi suunnittelu tehdään perusteellisesti tehdään huolella itse ainakin tulen tästä periaatteesta pitämään

siellä oli paikalla alueiden edustusta valtion aluehallintoa monenlaisia sidosryhmiä eli tämä valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen on nyt käynnistetty ja kun aika tulee niin tähän totta kai tulee myös parlamentaarinen työryhmä tätä valmistelemaan ihan yhtä lailla kuin myös virkamiesyhteistyöryhmä jossa on myös alueiden edustusta mukana tätä valmistelemaan ja juuri näin on ajatus että varmaan tämän eduskuntakauden puolivälissä olisi jo mahdollista sitten tämän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman puitteissa edetä pyrin ministerinä myös pitämään kiinni siitä tasapainosta että

on saatu valmiiksi ei esimerkiksi näitä kaikkia kehittämisrahoja hankkeiden osalta syötäisi vaan pyritään tasapainottelemaan siinä että kaksi vuotta varmaan mennään tällä vanhalla järjestelmällä ja sitten kauden puolivälissä suurin piirtein voitaisiin siirtyä tähän pidempään kaksitoista vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun jonka takana olemme kaikki laajasti olleet me tarvitsemme pitkäjänteisempää suunnittelua meidän koko liikennejärjestelmälle tulevaisuuteen katsovaa pitkäjänteistä suunnittelua

puhemies jos jostakin tässä salissa ollaan yhtä mieltä niin se on varmasti tämä työllisyysasteen nosto seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mutta sen sen asian asian osalta olen kyllä jonkun verran huolissani kun niitä toimia ei ole hallitusohjelmassa kolmikantaiseen pöytään ja sakn ekonomisti toteaa että heidän esityksillään ei voida laskea selväpiirteisiä työllisyysvaikutuksia minä voisin kysyä pääministeriltä uskotteko te itse että sieltä kolmikantapöydästä tulee nyt ne

keskuskauppakamari on todennut suomen kaikkein vaikeimmaksi pullonkaulaksi kasvun näkökulmasta väyläverkot väyläverkot ja nyt tässä kuusisataa miljoonaa euroa laitetaan väyläverkkojen kehittämiseen jotta suomessa voisi talous kasvaa ja kasvaa kestävällä tavalla

mennessä kuusikymmentätuhatta uutta työllistä tällä uralla hallitus toivoo pystyvänsä jatkamaan koko vaalikauden tämä on se meidän tavoitteemme tähän ei tarvitse sotkea työmarkkinajärjestöjä jotka ovat toivottavasti avuksi tässä keskustelussa ei muuta

arvoisa rouva puhemies nyt täällä puhutaan vain toisen asteen opiskelijoista ja opettajista mutta haluaisin muistuttaa että tarvitaan lisärahoitusta myös alakouluihin koska siellä tehdään pohja näille toisen asteen opiskelijoille eli kärjistäen voisi voisi sanoa että että jos ei tule hyvää opiskelijamateriaalia alakouluista niin niin on aivan sama kuinka paljon sitten toisen asteen opettajia on

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajat tässä on tullut hyvin esiin kuinka tämä lisätalousarvioesitys on jo suunnanmuutos kestävämpään liikkumiseen eri puolilla suomea ja todellakin nyt painopiste on raidehankkeissa näiden raidehankkeiden edistämistä tulee jatkaa ja niiden vaikuttavuutta vertailla keskenään ja arviointia täytyy huolellisesti toteuttaa kuten ministeri marin tässä totesi olen iloinen että myös koulutus on tuotu esiin oppositionkin puolelta vahvasti koulutus on meidän tärkein infrastruktuurimme joka vahvistaa työllisyyttä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä täällä on kritiikkinä tuotu esiin esimerkiksi nuorisotyöttömyys no siihenhän esimerkiksi oppivelvollisuuden jatkamisella suoraan pureudutaan ja sen ratkaisemiseen lisäksi kuten täällä on tuotu esiin tämä lisätalousarvioesitys vähentää nettolainanottoa satakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa tässä ei oppositiolla tunnukaan olevan ihan hirveästi valittamisen aihetta tämä on hyvä suunta meille

puhemies myös minä kiitän hallitusta näistä panostuksista tuonne tuonne liikenne ja infraverkkoon ja niistä puheenvuoroista joita tulevaisuuden osalta tältä osin on kuultu kuitenkin tässä tässä katson sitä että tässä on erittäin vahva raidepainotus noin kahdeksankymmentä prosenttia rahoituksesta suunnataan raiteisiin ja vain kaksikymmentä prosenttia tiestöön minä olen huolissani teistä hyvä hallitus siitä ymmärrättekö te miten suomalainen veronmaksaja liikkuu kun katsotaan kuljetussuoritteita niin yhdeksänkymmentä prosenttia sekä kilometreistä tonneista että henkilökuljetuksista kulkee tietä pitkin ja vain kymmenen prosenttia raiteita pitkin ja pitää katsoa sitä mitä suomalainen veronmaksaja toivoo miten sitä tiestöä ja infraverkkoa myös kehitetään ja myös sitä aluepolitiikkaa autossa vain on se hyvä ominaisuus että siinä on kääntyvät etupyörät sillä pääsee ihan kotipihaan saakka niitten kauppakassien kanssa eli aiotteko tarkentaa tätä

rouva puhemies edustaja jokinen puuttui ihan tärkeään asiaan mutta niin kuin tänään valtiovaroissa kuultiin painotteisuus on euroissa mitattuna sillä tavalla että maanteihin menee viisisataa miljoonaa euroa ja raidehankkeisiin menee neljäsataa miljoonaa

elikkä painotus on koko tälle kaudelle arvioitu tämänsuuruiseksi elikkä isosta erosta ei ei ole kysymys sitten kun tehdään rautatieinvestointeja elikkä parannetaan rakennetaan uutta siellä on kumipyörille aina työtä niin kuin muillekin muillekin työkoneille tämä työllistää myös sitä kautta ja täytyy muistaa niin kuin täällä on hyvin paljon tullut esille useissakin puheenvuoroissa että suomi elää viennistä ja meillä se tökkii tällä hetkellä hyvin vahvasti vahvasti raideliikenteen osalta

täytyy kyllä minunkin liittyä kiittäjien joukkoon kyllä antti rinteen hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio kertoo siitä että meillä on vihdoinkin suomessa hallitus joka ymmärtää koko suomen edun korostaa alueellisuutta ja alueiden elinvoimaisuutta elikkä hankkeita on koko maassa ei vain etelässä nyt on huomioitu koko suomen kilpailukyky ja panostetaan raiteisiin ja tiestöön ja pullonkauloja avataan elikkä kyllä nyt ollaan oikeilla jäljillä ja tämähän

eikä leikkaa niin kuin te teitte ei jäädytä indeksejä vaan palauttaa indeksit täysimääräisesti

puhemies mielestäni nyt olisi aika että pääministeri rinne kertoisi minkälainen korotus pieniin eläkkeisiin on tulossa näyttää pahasti siltä että vappusatanen on kutistumassa keskikesän kympiksi päämatemaatikko kansaneläkelaitokselta on ollut huolissaan siitä miten tuo raha riittää jonka hallitus on luvannut tähän korotukseen olette todenneet että viidelläkymmenellä eurolla nettomääräisesti korotetaan alle tuhannen euron eläkkeitä mutta eläkejärjestelmä on sellainen että jos pieniä korotetaan niin myös suurimmat korottuvat päämatemaatikko on todennut että teillä on kolme vaihtoehtoa joko rikkoa eläkejärjestelmä ja luoda joku uusi järjestelmä tai sitten tinkiä korotuksista tai hankkia lisää rahaa jotta tuo hallitusohjelman viidenkympin lupaus toteutuu kysynkin nyt minkä te näistä kolmesta valitsette on kohtuullista että eduskunta tietää millainen eläkekorotus on tulossa koska lisätalousarviossa esitetään rahoja tämän järjestelmän toimeenpanoon ilman että me tiedämme minkälaista järjestelmää toimeenpannaan eli kutistuuko se viisikymppiä kympiksi vai tuleeko lisärahaa tähän

kyllä minua nyt hieman kiinnostaa tämä kokoomuksenkin hämmentävä kanta on tietenkin hyvä että kokoomuskin on nyt huolissaan eläkkeistä viimeiset neljä vuotta te te olette leikanneet pienituloisilta eläkkeitä ostovoimaa on supistettu ja monet eläkeläiset jotka toden totta olisivat ansainneet meiltä hivenen kunnioitusta ovat joutuneet leikkausten kohteeksi mutta arvoisa kokoomus juuri nyt te olette vastustamassa niitä määrärahoja joilla valmistaudutaan pienten eläkkeiden korottamiseen te

korotuksiin mennään eli mikä on kokoomuksen linja nyt näiden eläkkeiden suhteen ette kai vain vastusta sitä että eläkkeitä tullaan korottamaan

puhemies edustaja viitanen olisi hyvä pysyä totuudessa viime vaalikaudella teidän nykyisen hallituskumppaninne keskustan ja kokoomuksen johdolla takuueläkettä korotettiin lukuisia kertoja yhteensä neljäkymmentä euroa se ei jäänyt puheeksi se oli konkreettinen teko jonka me halusimme keskustan kanssa kokoomus ja keskusta kohdentaa nimenomaan pienituloisimmille eläkeläisille mutta niin kuin edustaja sarkomaa aivan oikein esille nosti kelan päämatemaatikko tapio isolankila on todennut että teidän täytyy ministeri

ne yli neljäsataatuhatta eläkeläistä jotka saavat tuhat viiva tuhatneljäsataa euroa miksi te petitte heille antamanne lupauksen

arvoisa puhemies ehkä ei kannata liikaa jumiutua vanhoja muistelemaan mutta sen verran on nyt pakko korjata tuota edustaja heinosen käsitystä että ensinnäkin mitä tulee tähän takuueläkkeiden korottamiseen niin se hädin tuskin juuri ja juuri riitti kompensoimaan ne indeksileikkaukset jotka ja mitä tulee kaikkein pienituloisimpiin eläkkeensaajiin kaikkein pienituloisimpiin eläkkeensaajiin neljä vuotta peräkkäin te leikkasitte kansaneläkettä kansaneläkeläisiltä neljä vuotta peräkkäin viimeisenä vuotena yli kolmesataa kolmesataa euroa vuodessa

onko teidän sydämenne nyt edes vähän lämmennyt eivätkö he jotka tämän maan ovat rakentaneet ansaitse edes pientä toimeentulon

rouva puhemies kyllä tässä nyt edustaja lindtman arvoisa hallitus on kyse siitä että yksi teidän vaalivoittonne salaisuuksia oli juuri tämä vappusatanen lupaus pienituloisille eläkeläisille ja kyse on siitä mitä edustaja heinonenkin täällä peräänkuuluttaa että aiotaanko se pitää aiotaanko se pitää meidän meidän vaaliohjelmassamme ei ollut vastaavan kaltaista lupausta me lupasimme sen vastoin veronkevennyksiä jokaiselle myöskin pienituloisille eläkeläisille kyse on siitä mitä te olette luvanneet eläkeläisille

rouva puhemies kun sdpkin noin yltyy kuin oppositiossa olisivat kehumaan itseään eläkeläisten puolustajana niin kyllä minun on pakko kysyä missä on se luvattu lipposen indeksin korjaaminen se taitetun indeksin korjaaminen missä se missä se viipyy kyllä sitä on kuultu sdpnkin puolesta vaalikentillä kovasti siellä teltoilla lupailtavan että tämäkin korjataan ei työeläkeläisten asia muuten ole mikään naurun paikka

kun puhuttiin tässä tuhatneljäsataa viiva tuhatviisisataa euroa tienaavista työeläkeläisistä niin kyllä nimenomaan he jos jotkut mielestäni ansaitsisivat tässä niitä korotuksia ei voida kuitenkaan katsoa vain takuueläkeläisiä vaan työeläkeläisten tulisi olla mukana perussuomalaisethan on esittänyt vaihtoehtobudjetissaan viime vuonna erittäin hyvän mallin jolla tämä korjataan minulla on vähän sellainen olo että te ette ole tähän perussuomalaisten puoliväli indeksimalliin edes tutustuneet

arvoisa puhemies se mitä minä olen luvannut sdpn puheenjohtajana ennen pääministerin tehtävään tuloa olen luvannut sen että pienten eläkkeitten tasoa nostetaan sata euroa jonkun vuoden kuluessa julkisen talouden tilan sen salliessa tämä on siis se lupaus nostetaan sata euroa jonkun vuoden kuluessa ja julkisen talouden sen salliessa se mitä nyt ollaan tekemässä vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa tullaan nostamaan noin tuhanteen euroon asti viidelläkymmenellä eurolla nettona ilman että sitä rahaa vie yhtään mikään nettona viisikymmentä euroa kuukaudessa näitten eläkeläisten toimeentuloa ja siitä eteenpäin joitakin kymppejä aina sinne tuhanteenneljäänsataan euroon asti tämä on se mitä tällä hetkellä lasketaan ja mitä mallia viedään eteenpäin

rouva puhemies jotenkin itsestäni tuntuu hirveän helpolta olla keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana täällä ja tiedättekö miksi sen takia että meillä on ollut samat puheet ennen ja jälkeen vaalien mutta nyt jos kuuntelee tätä opposition kritiikkiä niin perussuomalaisilta kuin kokoomukselta niin tulee mieleen se vanha vapaapalokunnan harjoitus että väärin sammutettu hyvä että sammutitte nämä ongelmat ja näin mutta väärin väärin on sammutettu täällä pääministeri ja liikenneministeri hyvin kävivät läpi sitä että hankeyhtiöitä viedään eteenpäin tavoitteena on kolmeen ilmansuuntaan saada hyvät raideyhteydet kuten on vaikka meidän länsinaapurissakin niin itärata päärata plussineen kuin sitten myöskin turun

arvoisa rouva puhemies kyllä se on juuri niin että ne pienituloiset ihmiset ovat siellä vaalikentillä olleet odottamassa sitä vappusatasta tai millä nimellä sitä ikinä sanotaankaan siellä on paljon pienituloisia naisia siellä on ikäihmisiä ja heitä jotka

niin äkkiähän siitä tulee myös sukellusvene

puhemies eihän se rahan jakaminen ole vaikeaa eikä se ole mikään lentävä lähtö tulopuoli on se huoli ja siitä syystä paitsi että te pääministeri rinne olette selityksen velkaa tästä vappusatasesta jota odotetaan kovasti niin kahdestoista kuudetta a studiossa totesitte että hallitus tekee lisätalousarviossa merkittäviä satsauksia työllisyyttä edistäviin toimiin nyt en näe niitä työllisyyttä edistäviä toimia tässä joten haluaisin tiedustella hallitus käy ne aidot neuvottelut joissa näistä työllisyystoimista sovitaan jäi myös hyvin epäselväksi työmarkkinajärjestöjen rooli tässä aiemmin sanoitte että he ovat vastuussa ja heidän kanssaan nämä työllisyystoimet valmistellaan nyt sanoitte että että näin ei olekaan se alleviivaa entisestäänkin sitä kysymystä milloin hallitus aikoo kokoontua päättämään työllisyystoimista koska se on ihan oleellinen kysymys myös näiden teidän vaalilupaustenne lunastamisessa

työllisyyteen vaikuttavia toimia ja on tietysti hyvä että niistä ollaan kiinnostuneita nyt tässä hallituksen lisätalousarviossa on näitä tulevaisuusinvestointeja joissa sekä liikennehankkeisiin että ammatilliseen koulutukseen satsaaminen ovat molemmat niitä keinoja joita teidän kysymänne kolmikannassa olevat työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet keinoiksi joten oletteko lukeneet ollenkaan uutisia arvoisa oppositio siellä on nimenomaan sanottu että panostakaa koulutukseen työnantajat valittavat pulaa osaavista työntekijöistä eikö ammatilliseen koulutukseen satsaaminen ole siten juuri siten juuri työllisyyttä parantava keino mitä sitten tulee näihin liikennehankkeisiin niin olin kuulevinani että että näiden panostusten ansiosta yli seitsemäntuhatta henkilötyövuotta on tulossa kyllähän se liikennehankkeiden rakentaminenkin työllistää eivätkö nämä kelpaa oppositiolle lainkaan

todellinen elämä perustuu faktoihin edustaja orpo edelliset neljä vuotta me odotimme pohjois savossa ja ylä savossa iisalmen seudulla sitä että te olisitte löystyttänyt kukkaron nyörejä valtiovarainministeriössä ja

kerätä karvahattulähetystöä kun rinteen hallitus on lisännyt iisalmen seudulle ratahankkeisiin lisärahoitusta viisikymmentäviisi miljoonaa minä olen täysin vakuuttunut siitä että tämä työllistää meidän aluettamme virkistää elinvoimaa ja saa meille siellä aikaan sellaista positiivista pöhinää johon me toivomme jatkoa

arvoisa puhemies itse ainakin arvostan sitä että istuva eduskunta kunnioittaa edellisen eduskunnan päätöksiä edellinen eduskuntahan piti erityisen tärkeänä että toteutetaan ylivieska iisalmi radan sähköistys johon liittyy kolmioraide ja johon liittyy sitten yaran sähköistys siilinjärvellä tämä on elinkeinoelämän kannalta tärkeä kuten valtiovarainvaliokunta mietinnössään totesi

että perusväylänpidosta puuttuu satakuusikymmentä miljoonaa siitä tasosta mikä on parlamentaarisesti hyväksytty ja hyväksi todettu ja viime vuodesta puuttuu vielä kaksisataakuusikymmentä miljoonaa tälle vuodelle meinataanko tämä kuoppa jollain tavalla lapioida umpeen nyt

vähitellen aletaan tätä debattia lopettelemaan myönnän seuraavat puheenvuorot edustajat salonen peltokangas kiuru

östman ja adlercreutz sitten mennään ministereiden vastauksiin

arvoisa puhemies vielä hetki sitten itsekin oppositiossa olleena katson että oppositiolla on erittäin tärkeä rooli haastaa hallitusta linjoissaan uskottavuutta politiikassa ei kuitenkaan lisää se että se tehdään keinotekoisesti edustaja kopra täällä aikaisemmin aloitti puheensa hyvin rakentavasti mutta kiitosten jälkeen alkoi vähätellä ja kerätä kunniaa edelliselle hallitukselle vähän samoin kuin edustaja eestilä juuri äsken totesi jokainen viime kaudella eduskunnassa ollut tietää kuinka kovan työn takana oli saada millekään alueelle rahoitusta infraan

esimerkiksi suunnitteluissa ollaan takamatkalla ja sen vuoksi emme ole päässeet alueilla hankkeita aloittamaan siinä tahdissa kuin olisi toivottu olisin kysynyt ministeri marinilta onko näin onko viime kaudella erityisesti jopa suunnitteluakin ja sen rahoitusta laiminlyöty

arvoisa rouva puhemies hallituksen infrahankkeet ovat ilman muuta kannatettavia ja osaltani osaltani olen hyvinkin tyytyväinen että näihin on ryhdytty tosin pohjanmaa on unohdettu jälleen kerran ja ihmettelenkin sitä suuresti koska meillä on kasitie sekä tie kuusikymmentäkolme jonka varteen nyt ollaan litiumkaivosta kovasti byggaamassa ihmettelen että valtiovarainministeri istuu lompakon päällä eikä

tämä ministerien avustajahumppa siellä on valtava määrä ennennäkemätön määrä avustajia ja valtiosihteereitä kiitän pääministeriä siitä että kerroitte että tässä on kysymys siitä että on eun puheenjohtajakausi ynnä muut nyt sitten varmaan ilolla saamme todeta että kun eu puheenjohtajakausi on ohi niin voimme sitten raakata turhat pois vai onko näin

puhemies tasa arvo on tärkeä asia ja näissä liikennehankkeissa sitäkin pitää ottaa huomioon ensinnä haluan kiittää hallitusta ratahankkeet ovat ilmastohankkeita ne ovat liikennepoliittisia hankkeita ja ne ovat myös asuntopoliittisia hankkeita se epätasa arvo mikä meillä on ollut selvä vääristymä on maakuntien välillä esimerkiksi pirkanmaa niin kuin kollega edustaja viitanen tietää hyvin saanut vain kaksi prosenttia valtion liikennerahoista vaikka meidän bruttokansantuoteosuus on kahdeksan prosenttia ja on hienoa että liikenneministeri on nyt huomannut tämän asian ja esimerkiksi valtatie kolmosta pohjoisen suuntaan pistetään kuntoon ja kannustan tässä suhteessa valtatie yhdeksän osalta toimenpiteisiin heti kun mahdollista maahanmuutosta kysyn sellaisen että irakiin kohdistetaan maahanmuutto ja paluumuuttoasiantuntijalle rahoitus miten on paluusopimuksen laita suomen ja irakin välillä onko pca sopimus tuonut apua ja miten miten tämä asia etenee tätä viime vaalikaudella käsiteltiin moneen kertaan

lisätalousarvioesitys on todellakin mittava lisätalousarvio liikenneväyliin ja se on varmasti odotettu ja toivottu kun vaalikentillä kiersi niin erittäin paljon ihmisiltä tuli toiveita nimenomaan liikenneväyliin ja niissä koettiin olevan isoja ongelmia nyt käynnistettävillä liikennehankkeilla paitsi työllistetään ihmisiä

tuetaan alueellista elinvoimaa ja vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistetään elinkeinoelämän vientimahdollisuuksia nämä ovat tärkeitä hankkeita kun on kuunnellut opposition puheenvuoroja niin ensiksi te kehutte näitä liikenneväylähankkeita se on hyvä asia mutta sitten te arvostelette etteivät nämä työllistä riittävästi kuitenkin itse olen aikanaan ollut työelämää tehnyt rakennusalalla ja tiedän että kyllä maanrakennusala ja tiehankkeet myöskin työllistävät paljon ihmisiä ja yrityksiä pieniä yrityksiä nimenomaan siellä maakunnissa ja alueilla siellä toivotaan tällaisia hankkeita ja toivon että näitä tulee myöskin lisää ja myöskin sinne kaakkois

rouva puhemies haluan ensimmäisenä huomiona olla niin tylsä että palaan kuten tässä muutama puheenvuoro jo edelläkin tähän lisätalousarvioon ja unohdan vapun kysyisinkin ministeri anderssonilta kun nyt ammatilliseen koulutukseen tulee rahaa onhan niin että nyt tällä rahalla nimenomaan tähdätään missä on työvoimapulaa niille aloille niiden ammatillisiin koulutuksiin elinkeinoelämä huutaa uusia ammattilaisia ja onko viisas hallitus nyt tehnyt todellakin niin viisaan päätöksen että suuntaamme sitä niihin pullonkauloihin mihinkä sitä rahaa tarvitaan onko mahdollista että tällä rahalla voitaisiin mahdollistaa muuntokoulutuksen toteuttamista toteuttamista juuri niille sektoreille joissa meillä on työvoimapulaa jotta me voimme vastata tällä hallituksella ja näillä päätöksillä elinkinoelämän työvoimapulaan

arvoisa puhemies tämän lisätalousarvion painopiste on toden totta raiteissa kuten edustaja jokinen muun muassa täällä aikaisemmin totesi mutta toisin kuin edustaja jokinen ilmeisesti niin minun mielestäni se on tärkeä arvovalinta ilmaston ja ihmisten sujuvan liikkumisen puolesta kokoomuksen puheissa tämä ilmastonäkökulma usein tuppaa unohtumaan käynnistysvalmiita hankkeita käynnistetään ja syksyllä tietysti tästä täytyy jatkaa on ilo kuulla että esimerkiksi espoon kaupunkiradan ripeä käynnistys saa tukea myös opposition puolelta se ja täällä mainitut muut isot raidehankkeet ovat aivan keskeisiä suomen tulevaisuuden ilmastotavoitteiden ja kilpailukyvyn kannalta on hienoa että ministeri marin avasi nimenomaan näitä suuruusluokkia ja sitä prosessia miten tässä ollaan etenemässä näitä hankkeitahan hallitus on ohjelmassaan sitoutunut edistämään valtiontalouden kokonaisuudessa tällä vajaalla kolmellasadalla miljoonalla ei tietysti vielä mennä kuuhun mutta on todella hyvä että hallitus tarttuu näin nopeasti moniin kipeisiin tarpeisiin muun muassa

talman kyllä vaan taitaa olla aika hyvä lisätalousarvioesitys kun se saa pääosin kiitosta kritiikki kohdistuu siihen että tässä eivät kaikki maailman hankkeet ole mukana pitää kuitenkin priorisoida ratahankkeitakin pitää priorisoida jo se että käynnistettäisiin lisää loisi sellaisiakin negatiivisia vaikutuksia että sen myötä hintataso nousisi eli eli näitä vain pitää jaksottaa kaupunkirata on tärkeä hanke se on hanke turun liikenteen lentokentän liikenteen kannalta ja eiköhän sekin tule aikanaan mutta ei pidä asettaa kaupunkirataa ja hyvää lainvalmistelun tasoa vastakkain tässä puhutaan varmaan vielä monta kertaa tästä viidestä ja kolmesta miljoonasta mutta kyllä minä tiedän että kokoomuskin näkee sen että kokemukset viime hallituskaudella ovat sellaiset että resursseja pitää olla riittävästi ei ole järkeä minimoida ministerien lukumäärää ei ole järkeä minimoida valtiosihteereiden lukumäärää ei ole järkeä minimoida

puhemies yhdyn adlercreutzin analyysiin että se on aika hyvä se ei ole hyvä mutta se on aika hyvä ja edustaja torniaiselle joka moitti oppositiota siitä että me vain haukumme en pyytänyt tätä puheenvuoroa haukkuakseni mutta en ole saanut vastausta hallitus puhuu kuudensadan miljoonan liikenneinvestoinneista ja pohjanmaan maakuntaa ei ole kertaakaan mainittu en tiedä onko se tahallisesti jätetty pois ettei vastata tähän kysymykseen mutta sanon vielä kerran valtatie kahdeksan vaasa kokkola väli kahdeksan miljoonaa se on yksi pilkku kolme prosenttia siitä kokonaisrahoituspaketista ja summasta mistä te puhutte katsotteko te että pohjanmaakin olisi oikeutettu tällaiseen investointiin jos ei nyt tässä yhteydessä niin edes lähiaikoina
vielä edustaja mäenpää ja sitten

arvoisa rouva puhemies edustaja kurvinen kysyi liikenteen verotuksesta tällä hetkellä tarkoitus on se että kauden aikana tehdään selvitys siitä miten pidemmällä aikavälillä liikenteen verotusta tullaan kehittämään kehittämään ennen tätä selvityksen valmistumista mitään merkittäviä muutoksia ei ole tulossa ja kun aina kysytään autoverotuksesta niin voin sanoa että mitään siihen liittyvää ei ole valmisteilla ministeriössä

onko pohjanmaa unohdettu no näin en kyllä sanoisi itse asiassa pohjanmaalle kohdistuu merkittäviltä osin niin perusväylänpidon kuin sitten näiden uusien kehittämishankkeiden osalta panostuksia tampere seinäjoki rataosan elinkaaren lopussa olevien turvalaitteiden uusimiseen seitsemänkymmentä miljoonaa euroa turvalaitteiden uusimiseen ja puuttuvien turvalaitteiden asentamiseen kokkola pietarsaari rataosalle kaksitoista miljoonaa euroa yhtä lailla myös tämä helsinki tampere pääradan kehittämisen jatkosuunnittelun määräraha hyödyttää edelleen liikenneyhteyksiä pohjoiseen muun muassa pohjanmaalle myös iisalmi ylivieska rataosan sähköistyksellä ja iisalmen valtuus viisikymmentäviisi miljoonaa euroa on on yhteys ja ja merkitys elinkeinoelämän kuljetusten osalta pohjanmaalle ja yhtä lailla valtatie kolmosen parannuksella tällä hämeenkyrön ohituksella puhutaan siis vaasantiestä tämä on merkittävä pullonkaula tällä hetkellä vaasantiellä on vaikutus pohjanmaalle eli missään nimessä näiden panostusten osalta sellaista johtopäätöstä ei voida tehdä että pohjanmaa olisi jotenkin erityisesti unohdettu unohdettu päinvastoin moni näistä hankkeista kohdistuu pohjanmaallekin erittäin positiivisesti mitä tulee jokisen kysymykseen muutenkin täällä esille nousseeseen kysymykseen perusväylänpidon puolesta erityisesti tiestön ylläpidosta niin tämä hallitushan panostaa kolmesataa miljoonaa euroa lisää perusväylänpitoon vuodessa tämä tullaan näkemään vuoden kaksituhattakaksikymmentä varsinaisessa talousarviossa eli tehdään merkittävä lisäpanostus perusväylänpitoon mitä tulee näihin työllisyysvaikutuksiin pelkästään näiden hankkeiden liikkeellelaitolla suora työllisyysvaikutus on seitsemäntuhattaneljäsataa henkilötyövuotta ja tämän lisäksi on tietenkin se työllisyysvaikutus joka syntyy elinvoiman ylläpitämisestä vahvistamisesta kilpailukyvyn vahvistamisesta alueilla on totta kai merkitystä myös työllisyydelle mutta siis suora työllisyysvaikutus on seitsemäntuhattaneljäsataa henkilötyövuotta sitten täällä tuli kysymys edustaja salonen kysyi tästä suunnittelun laiminlyönnistä edellisen hallituksen osalta on aivan totta että joiltakin osin suunnittelutyötä ollaan laiminlyöty me tiedämme että esimerkiksi pääradan osata on merkittäviä kapasiteettiongelmia meillä on merkittäviä ongelmia pääradan kunnon ja kehittämisen osalta ja tähän ei ole edellisen hallituksen toimesta edellisen valtiovarainministerin toimesta osoitettu riittävää suunnittelurahoitusta

ja tiedän että alueilla tähän ollaan suhtauduttu lähinnä jos ihan suoraan sanon vitsinä nyt tämä hallitus laittaa yksitoista miljoonaa euroa välittömästi lisätalousarviossa pääradan suunnitteluun myös muilta osin totta kai meillä on paljon hankkeita meillä on paljon tarpeita mitä meidän pitää toteuttaa tämä on se panostus minkä tämä hallitus välittömästi kolmessa viikossa tekee ja pidän erittäin tervetulleena että nyt näillä keskeisillä niin raideliikenteen kuin tieverkoston parannuksilla saadaan vahvistettua koko maan elinvoimaisuutta

arvoisa puhemies on taas kerran ollut hienoa kuunnella puheenvuoroja joissa kiitetään panostuksista koulutukseen tiedän että erityisesti huoli ammatillisen koulutuksen tilanteesta on sellainen joka on jaettu yli puoluerajojen ja nyt tätä tosiaan lähdetään korjaamaan jo tänä vuonna lisätalousarvion kautta panostamalla näitä tulevaisuusinvestointirahoja ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen minun mielestäni on myöskin merkittävä linjavalinta hallitukselta että haluttiin aikaistaa näitä tulevaisuusinvestointeja jotta saadaan nämä koulutuspanostukset mahdollisimman

myöskin nopean aikavälin ratkaisuja niille aloille joilla on erityisesti osaajapula ongelmana sitten lyhyesti vielä kun edustaja juvonen aikaisemmassa vaiheessa kysyi soveltuvuuskokeista olen siinä käsityksessä että okm on tätä asetusta jo muuttanut ja että se astuu voimaan niin että se koskee sellaisia koulutuksia jotka alkavat ensimmäinen kahdeksatta tänä vuonna eli silloin näillä niin sanotuilla sora aloilla tulee olemaan mahdollista koulutuksen järjestäjän näin halutessaan tehdä tällainen karsiva soveltuvuus ja pääsykoe

arvoisa rouva puhemies täällä oli muutama kysymys ensin kuntien osalta koulutuksen rahoitukseen se tulee normaalibudjetissa siinä kohtaa kun kuntien indeksijäädytykset ja kiky leikkaukset peruutetaan myöskin kuntien normaalin koulutuksen järjestämistä toinen kysymys tähän miten sote etenee se nähdään sitten kun sote lähtee etenemään sen vaikutukset asiakasmaksuihin ja muuhun niitä ei tässä lisäbudjetissa vielä ole tässä on tämä kaksisataayksitoista miljoonaa joka on siis se rahoitus joka on kolmen vuoden siirtomääräraha jotta voidaan sote uudistuksen jatkoa tehdä alueilla huomionahan nyt on että tässä lisätalousarviossa se rajataan sosiaali ja terveydenhuollon ja pelastustoimen jatkokehittämiseen ja hakijoina voivat siis olla kunnat kuntayhtymät lähinnä sairaanhoitopiirit ja muut yhteisöt tämän lisäksi siellä on neljä miljoonaa erityistä rahoitusta integraation tutkimukseen ja sitten on se tärkeä osa on toivottu alueilta että se voi jatkua ictn yhteensovittaminen ja tämän koko ict järjestelmän valtakunnallinen kehittäminen ja näihin tätä nyt suunnataan ei siis rakenneta alueille mitään erillistä organisaatiota vaan nyt kunnat ja kuntayhtymät ovat ne hakijat toivon myöskin että kunnat yhdessä

oliko ministeri harakalle kysymyksiä ei tainnut olla nyt mennään sitten puhujalistaan ja ensimmäinen puheenvuoro edustaja aittakumpu olkaa hyvä
arvoisa puhemies täällä on kuultu salin molemmilta laidoilta hyviä kannanottoja koulutukseen liittyen sellaisia kannanottoja joita mielellään itsekin kannatan on tärkeää että yhdessä pohdimme sitä miten kehitämme meidän koulutustamme niin omat lapseni kuin monen tässä salissa istuvan ulkopuolella olevan lapset eivät ole vielä kolmen tai viidenkään vuoden päästä ammattikouluiässä ja on tärkeää että ammatillinen koulutus on on pitempiaikaisesti meidän kehityksen kohteena ja että teemme pitkäkestoisia parannuksia siihen mutta tämä kahdenkymmenen miljoonan euron lisäys opettajien palkkaamiseen tässä lisätalousarviossa on hyvä ja tärkeä toimi tähän akuuttiin kipeään tilanteeseen joka ammattikoulutuksessa tällä hetkellä on arvoisa puhemies hallituksella on jo ohjelmassaan monia hyviä työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevia toimia ja tuskin kukaan esimerkiksi minun kotikaupungissani oulussa tai pohjois suomessa laajemminkaan kieltää etteikö kaupungin syväsataman loppuunsaattaminen vaikuttaisi merkittävästi alueen työllisyyteen elinvoimaan totta kai se vaikuttaa kun syväsataman myötä saamme satamaan isompia laivoja joihin mahtuu enemmän tavaraa sekin on myönnettävä että eivät nämä lisätalousarvion kaikki hyvät päätökset ole pelkästään tämän hallituksen ansiota vaan pitkäjänteisen työn tulosta esimerkiksi juuri mainittu oulun satama laitettiin alulle jo historiallisen sipilän hallituksen aikana ja nyt se saatetaan loppuun kun lisärahan tarvetta on ilmennyt arvoisa rouva puhemies nyt lisäbudjetissa käynnistetään erityisesti raideliikenteen kunnon parantamiseen liittyviä hankkeita keskustalle on ehdottoman tärkeää koko maassa ovat myös maantiet kunnossa ilman maanteitä en itsekään olisi täällä ei kiimingin ylikylästä pääse lentoasemalle tai rautatieasemalle muuten kuin kumipyörien päällä ja kuusamontien levennys tuleekin piakkoin saada alulle siihen toivottavasti palaamme vähän myöhemmin arvoisa rouva puhemies on syytä muistaa myös se että hallitusohjelmassa on sovittu että perusväylänpitoon tehdään vuodesta kaksituhattakaksikymmentä eteenpäin kolmensadan miljoonan euron vuosittainen tasokorotus keskusta edellyttää että rahaa käytetään myös kuluvalla vaalikaudella alempiasteisen tieverkon kunnostamiseen ja yksityisteihin joihin myöskin hallitusohjelmassa sovimme menonlisäyksiä hallituksen lisätalousarvioesitys on hyvä tärkeä ja kaikkiaan hyvin kannatettava

arvoisa puhemies tästä lisätalousarvioesityksestä nostan esille kaksi asiaa jotka osoittavat mielestäni merkittävää suunnanmuutosta verrattuna edellisen hallituksen politiikkaan täällä on debatissa puhuttu paljon vaalilupauksista ja ja niistä puheen ollen edelliseltä hallitukselta unohtui koulutuslupaus kokonaan edellisen hallituksen koulutuslupauksen kompensoimiseksi jo tässä lisätalousarviossa tämä kahdenkymmenen miljoonan euron panostus ammatilliseen koulutukseen enemmän kuin tarpeeseen seuraan itse läheltä ammatillista koulutusta ja monin paikoin tilanne on ollut aivan mahdoton jopa kaoottinen huolestuneita viestejä opetustuntien vähenemisestä on tullut opettajilta opiskelijoilta ja myös työelämän edustajilta olen keskustellut työuupuneiden opettajien ja itsenäisen opiskelun määrää ihmetelleiden opiskelijoiden kanssa myös työnantajilta on tullut viestiä siitä etteivät he voi ottaa työharjoitteluun opiskelijoita joilla ei ole edes perusvalmiuksia työpaikalla toimimiseen etenkään kun opettajalla ei ole mitään mahdollisuutta olla ohjaamassa opiskelijoita siellä työpaikalla

koulutuksesta ja opetuksen määrä laski kaksikymmentä prosenttia vaikka samaan aikaan opiskelijamäärä kasvoi nyt tämä lisätalousarvioesityksessä oleva korvamerkitty raha juuri opettajien palkkaamiseen on tärkeä panostus ensimmäinen näyttö ammatillisen koulutuksen kunnian palautuksesta ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää että opiskelijoilla on opetusta viitenä päivänä viikossa opetus voi tapahtua toki oppilaitoksissa ja työpaikoilla mutta oleellista on että opiskelijan rinnalla on päivittäin opettaja joka varmistaa osaamisen karttumisen sekä sen että opinnot eivät keskeydy

nyt näiden säästöjen takia on monelle opiskelijalle käynyt opettajan ja opiskelijan tiivis vuorovaikutus auttaa opiskelijaa parhaiten opinnoissa ja vähentää myöskin keskeytyksiä opettajien työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää että he kokevat voivansa tehdä työnsä kunnolla ja olenkin saanut paljon positiivista palautetta tästä määrärahalisäysesityksestä juuri opettajilta he kokevat tämän suurena arvostuksena sille työlle jota he tekevät että heidän viestinsä on lopultakin kuultu tärkeä tulevaisuusinvestointi lisätalousarviossa ovat panostukset perusväylänpidon ja väyläverkon kehittämiseen eri puolilla suomea savokarjalaisena kansanedustajana iloitsen erityisesti iisalmi ylivieska rataosan sähköistykseen ja iisalmen kolmioraiteeseen sekä joensuun ratapihan parantamiseen myönnettävistä määrärahoista joensuun ratapihan parannukset vahvistavat liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta niin henkilöliikenteessä kuin teollisuuden kuljetuksissakin täällä on paljon puhuttu debatissa myöskin työllisyyden hoidosta tämän hankkeen arvioidut työllisyysvaikutukset joensuussa ja koko maakunnassa ovat yli kaksituhatta henkilötyövuotta tämä on valtavan iso ja merkittävä asia joensuulle ja koko pohjois karjalalle ja haluankin tässä samalla lähettää erityiskiitokset kaikille hankkeen parissa omassa maakunnassani toimineille tahoille yhdessä tekemisessä on todellakin voimaa arvoisa puhemies näiden kahden tärkeän tulevaisuusinvestoinnin lisäksi kannattaa vielä tätä lisätalousarviota kiittää siitä että siellä mahdollistetaan rauenneen maakunta ja sote sote uudistuksen valmisteluun varattujen määrärahojen käyttö sosiaali ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen ja tuottavuutta edistäviin toimenpiteisiin monilla alueilla suomessa on viime vuosina tehty erittäin hyviä uudistuksia ja on tärkeää että maakuntiin nyt lähtee viesti siitä että toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtääviä uudistuksia voi saa ja tulee edelleen jatkaa kiitos

arvoisa puhemies täällä tänään peräänkuulutettiin ja kysyttiin todellisten hallitusneuvottelujen perään aloin tuossa miettiä että milloinkohan täällä alkaa se kokoomuksen todellinen oppositiopolitiikka oli hiukan eriskummallista kuunnella niitä puheenvuoroja joissa toisaalta vaadittiin välittömästi esimerkiksi espoon joka kuitenkin kuuluu turun hankkeen yhteyteen ja toisaalta arvosteltiin näiden nyt tehtävien hankkeiden ja suunnitteilla olevien hankkeiden työllisyysvaikutuksia mehän viime hallituskaudella hyvää valmistelua teimme kokoomuksen kanssa näiden hankeyhtiöiden osalta ja silloin niitä vietiin voimakkaasti eteenpäin muistan vielä maaliskuussa kun silloinen ministeri grahn laasonen julisti lehdessä että valmistelua pitäisi hidastaa eikä viedä päätöksentekoon muun muassa siitä syystä että pieniä kaupunkeja ei oltu otettu mukaan näihin hankeyhtiöihin mutta aika tulee ja aika muuttuu ja hallituskin muuttuu ja on hienoa nähdä miten ripeästi tämä hallitus sai aikaan tämän lisätalousarvioesityksen siitä ennen kaikkea kiitokset koko hallitukselle ja ministereille lintilä ja marin kaiken kaikkiaan voi sanoa että talouspolitiikkahan jatkuu vastuullisena ja ennen kaikkea se on tärkeää että velanoton tarve vähenee haluan kuitenkin hyvät edustajakollegat nostaa muutaman yksityiskohdan esiin ennen kaikkea sen että tämä lisätalousarvio tuo pirkanmaalle kaivattua rahoitusta muun pääradan kehittämiseen ja kolmostielle rahoituksen tasohan on ollut pitkään riittämätöntä ja valtatie kolmella se on ennen kaikkea vaikuttanut turvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen pirkanmaa on jäänyt väestöpohjaan nähden väyläpanostuksissa takamatkalle kuten tänään täällä edustaja kiurukin totesi nythän hallituksen esittämässä lisätalousarviossa on pirkanmaalle monta hyvää uutista rahoitusta tulee hämeenkyrön ohitustiehen helsinki tampere pääradan kehittämiseen tampere seinäjoki rataosuudelle ja akaan raakapuuterminaaliin kolmostiehän on osa valtakunnallista päärunkoverkkoa ja tampere vaasa yhteys ei ole täyttänyt valtatien palvelutasovaatimuksia liikenneturvallisuus monelta osin on heikkoa ja siellä on paljon vaarallisia liittymiä hitaita tieosuuksia ja raskaalle liikenteelle hankalia kiertoliittymiä tämä on ehkä suurin syy siihen miksi pitkään myöskin ajaneet tätä hanketta koska silloin kun tämä hämeenkyrön ohitustie saadaan liikkeelle niin se palvelee ennen kaikkea elinkeinoelämää ja yrityksiä toki näin oman kotiseutunsa puolesta on iloinen että vuosikymmeniä jo viisikymmentä luvulta lähtien suunniteltua ja puhuttua hanketta vihdoin saadaan toteutettua ja tämä hallitus on siihen nyt valmis koska tie ja ylipäänsä ei liity ainoastaan se että nyt tehdään jotain tietä vaan se alueen ja maankäytön suunnittelu on ennen kaikkea yksi keskeinen osa se koskee niin asuntorakentamista kuin yritystonttitarjontaa jota tuolla alueella on myöskin pitkään suunniteltu ja hankittu ja nyt vihdoin päästään toteutukseen ratahankkeiden osalta juuri helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnitteluun luvatusta rahoituksesta on tärkeää huomata se että erityisesti nyt viimeisen vuoden aikana ollaan huomattu miten junat myöhästelevät ja minkälaisia ongelmia sillä välillä on ollut tämäkin on asia josta on paljon puhuttu mutta ei ole päästy sellaisiin toimenpiteisiin nyt tämä hallitus näihin toimenpiteisiin ryhtyy ja siitä kiitos edustaja esko kiviranta sanoi myöskin siitä että tämä on hiukan erilainen kuin lisätalousarviot ovat monesti olleet ja näinhän se on tämä ripeys on erittäin positiivista ja se että nyt nämä työllisyyttä parantavat toimenpiteet alkavat välittömästi ja myöskin niin että niillä on kauaskantoiset vaikutukset koko maassa

arvoisa herra puhemies kun me täällä kyllä sekä oppositiosta että hallituspuolueistakin kehumme tätä lisätalousarviota niin tietysti täytyy sanoa että tämän synnyttäminen on ollut varmasti aika helppoa kun on katsonut mitä edellinen hallitus on tehnyt vain niiden virheiden korjaamisella jo saadaan näin raikkaasti kehuja istuntosalissa on totta että erityisesti liikennehankkeissa ollaan nyt tämän hallituksen toimesta jo heti lisätalousarviossa päädytty siihen johtopäätökseen mitä parlamentaarisesti yhdessä päätimme rahoista liikenteelle mallikasta tekemistä vastuullista politiikkaa on pakko sanoa että juuri nyt me tarvitsemme näitä elinkeinoelämää ja myös työllisyyttä lisääviä liikenneinvestointeja

voi sanoa että infra oli pyöreä nolla mikä oli kylmä selänkääntö parlamentaarisen työryhmän yhteisille päätöksille nyt asiaa korjataan on tärkeää että täällä ovat raidehankkeet kärjessä teitä unohtamatta mutta tietysti noin satakuntalaisena ja kasitien varrella asuvana vaikka satakunta rahaa saikin tässä ja se huomioidaan on myös huomioitava että yhteysväli on ainut ilman rautatieverkkoa oleva valtatie jolloin myös tarvitsee huomioida että kumipyöriä varten tai sitten on uudestaan ruvettava pohtimaan asiaa kun haluamme päärataa ja siihen liittyviä investointisuunnitelmia rakentaa myös siltä varalta että olemme niin sanotusti ten t verkoston valmiudessa niin on syytä muistaa että myös poikittaisliikenteen järjestelyillä on erityisen paljon mahdollisuuksia vapauttaa pääradan liikennettä enemmän henkilöliikenteelle jos osaamme arvioida investointeja jotka vievät

rautatieaseman sen koko raiteiston siirtämiseksi kaupungin keskustasta niin vaihtoehtona siitä rahasta säästämiseksi olisi ainakin tutkia pori haapamäki raideyhteyden liikenteen vähentämistä ja muun investointitarpeen kohdentamista pääradalle että rakennamme yksinomaan kaksoisraiteita pienemmillä rahamäärillä suorittaa järkeviä investointeja pääradalle oli ilo huomata että nyt ollaan huomattu turvalaitteet ja niitten merkitys monesti haukumme täällä valtionrautateitä unohtaen sen kuinka paljon myöhästelyt johtuvat juuri puutteellisista turvalaitteista ja liikenteenohjausmekanismeista ne on saatava kuntoon jotta voimme haaveilla nopeista ja aikataulun pitävistä raideyhteyksistä

kolmetoista viiva kahdeksantoista tehdyillä neljänsadan miljoonan euron leikkauksilla on saatu aikaan jos me haluamme tähän maahan vähemmän koulupudokkaita meidän on satsattava nimenomaan niihin tukeviin toimintoihin oppijat jollainen edustaja myllykoski aikanaan on ollut tarvitsevat tukea tänä päivänä meidän lähiopetusmäärät ovat niin puutteellisia että kuten täällä edustaja mäkisalo ropponen totesi oppilailla ja koulunsa päättäneillä ei ole edes edellytyksiä asettua työelämään nyt tässä lisätalousarviossa on selkeästi tunnistettu ne tarpeet ja siitä on tälle hallitukselle nostettava hattua toivotaan jatkossa menestystä niihin hankkeisiin joilla vielä nopeammin voimme saada aikaan osaavaa ammatillista työvoimaa niille aloille joilla tällä hetkellä on osaajapula

arvoisa puhemies

valmisteltu lisäbudjettiehdotus vähentää velkaantumista reilulla sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla verrattuna viime vaalikaudella annettuun lisätalousarvioon työllisyyden ja talouskasvun vahvistaminen vaativat lisätoimia ja näin hallitus tekee hallitusohjelman mukaisesti mitään työllisyyttä parantavaa keinoa ei suljeta tarkastelun ulkopuolelle hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen vaativat työn tarjontaa ja kysyntää lisääviä uudistuksia keskustalle on edelleen kynnyskysymys että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin näistä pidetään kiinni lisätalousarvion kautta käynnistettävillä liikennehankkeilla tuetaan työllisyyttä alueellista elinvoimaa vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistetään elinkeinoelämän vientimahdollisuuksia keskustan johdolla viime vaalikaudella aloitettu ja toteutettu huonokuntoisten väylien kunnostaminen jatkuu ja resursseja ohjataan myös kuluvalla vaalikaudella alempiasteisen tieverkon kunnostamiseen sekä yksityisteihin tämä on varsin viisasta aluepolitiikkaa

eteenpäin kolmensadan miljoonan euron vuosittainen tasokorotus väyläverkon ja perusväylänpitoon kohdistetaan siis voimakkaita toimia toisessa lisätalousarviossa esitetyt määrärahalisäykset vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista ovat perusväylänpitoon neljäkymmentä miljoonaa euroa ja väyläverkon kehittämiseen seitsemänkymmentäyksi miljoonaa euroa eli yhteensä satayksitoista miljoonaa euroa väyläverkkoa kehitetään esimerkiksi valtatien kolmen hämeenkyrön ohitustien investoinneilla hankkeella tavoitellaan liikenteen ja kuljetusten kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantamista se tarkoittaa myöskin entistä sujuvampaa liikennöintiä kohti pohjanmaata ja kohti pohjoista perusväylänpitoon kohdistuva lisäraha taas mahdollistaa esimerkiksi turvalaitteiden uusimisen ja eristämisen tampere seinäjoki rataosalla ja lukuisia muita tulevaisuutta valmistavia ja vahvistavia hankkeita hallitus siis osoittaa konkreettisesti että aluepolitiikka on tehnyt voimakkaan paluun arvoisa puhemies on kuitenkin täysin selvää että raideliikenneverkkoon ja tieliikenteeseen kohdistetut lisäbudjetointitoimenpiteet ovat vasta alku olemme hyvän polun alkupäässä jossa tekemätöntä työtä riittää raideliikenteen raideliikenteen maan kattavaan valtimoon päärataan kohdistuvat myös tampereelta pohjoiseen voimakkaat suunnittelu ja toteutustarpeet hallitusohjelma itsessään huomio tämän päärata on siis kokonaisuus joka jatkuu kattavasti läpi maan esimerkiksi tampere seinäjoki välin kaksoisraiteistus on äärimmäisen tärkeä elinvoimapoliittinen kysymys samoin koko raidekartta päärata plus kohti pohjoista

toteuttaa samoin tieliikenteeseen kohdistuu edelleen haasteita sellaisiakin jotka eivät ole rahoitusvaateiltaan mahdottomia enemmänkin tienkäyttäjien palvelemista ja elinkeinoelämän turvallisuuden ja sujuvuuden takaamista

ei täytä pääväyläverkolle asetettuja kriteerejä tielle kohdistetut turvallisuutta ja sujuvuutta lisäävät ohituskaistatarpeet ja väyläkohennukset ovat olleet pitkään kiistattomat toivon että jatkossa hallitus kohdistaa katseensa myös näihin toimenpiteitä odottaviin kohteisiin arvoisa puhemies osana osaamisen sivistyksen ja innovaatioiden suomi kokonaisuuden kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja esitetään ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen lisäystä kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla hallitus on myös tämän esimerkin kautta osoittamassa että ammatillisen koulutuksen ja yhtäältä koko kasvatus opetus koulutus ja tutkimuskentän vaikeuksiin ollaan vastaamassa

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten mielestä meidän pitää pystyä nykyistä paremmin priorisoimaan sitä mihin me käytämme julkisia varoja tässäkin suhteessa perussuomalaiset eroavat voimakkaasti sekä perinteisestä vasemmistosta että oikeistosta niitä erottava asia ei niinkään ole se tuhlataanko vai ei kumpikin taho on erittäin halukas tuhlaamaan julkista rahaa toissijaisiin menoihin esimerkiksi eurooppalaiseen integraatioon tai ennen kaikkea maahanmuuttoon siinä halutaanko itse tuottaa toissijaisia toimintoja suoraan valtion rahalla vai otetaanko väliin yksityinen sektori vetämään omat voittonsa välistä perussuomalaiset haluavat priorisoida me haluamme resursseja vanhustenhoitoon ja hoitajamitoitukseen panostuksia nuoriin ja heidän opintoihinsa ja eläkeläisten ja ikäihmisten pärjäämiseen leikkauslistalle sen sijaan haluammekin sysätä maahanmuuton eu tulonsiirtojen ja ulkomaille maksettavien sosiaalitukien kaltaisia kohteita hölmö ei ole se joka maksaa vaan se joka maksaa muille ei omille suhdannenäkymien heikentyessä kotimaisen kysynnän ja investointien ylläpito on nousemassa entistäkin tärkeämmäksi etteivät negatiiviset tulevaisuuden odotukset ala ruokkia itseään ideologisista syistä energia ja ilmastopolitiikassa ei pidä tehdä kansallisia rajusti rankaisevia päätöksiä kuten nyt hallitus tekee samaten kehitysavun ja humanitaarisen maahanmuuton yhteys maailman parantumiseen on vähintäänkin epäselvä mutta varmaa on että ne osaltaan ruokkivat alati kasvavia lakisääteisiä menoja joita yksikään seuraava hallitus ei helpolla korjaamaan arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat työelämässä säilyttää myös tarveharkinnan sitä nykyinen hallitus ei enää näytä arvostavan hylätäänkö omat kansalaisemme ja heidän hyvinvointinsa maahanmuuton ja ulkomaiden alttareille ellemme me aja omaa etuamme kuka sitä sitten ajaisi ei kukaan arvoisa herra puhemies täällä käytiin äsken erittäin hyvää keskustelua tästä lisätalousarviosta ja muutamaa asiaa kommentoin täällä eduskunnassa kysyttiin sitä kuinka hallitus lisää avustajien määrää tässä taloudellisessa tilanteessa ja ministeri rinne vastasi että lisätään määrää jotta pysytään hengissä eikä kukaan hallituksessa tappaisi itseään työllä nämä kommentit ovat toki ymmärrettäviä on hyvä että ihmiset eivät liikaa kuitenkaan tee töitä mutta haluaisin kysyä miten te näette tulevan kesän miten te näette vanhustenhoidon ja sen että sieltä puuttuu hoitajia ja sieltä puuttuu auttavia käsiä siellä ei yksikään vanhus pysty apua itselleen pyytämään jos ei siellä ole niitä hoitajia on erittäin tärkeää että kun kuuma kesä tulee niin me muistamme että kuumana kesänä ikäihmisiä vanhuksia on siellä hoivalaitoksissa ja he hyvässä lykyssä saattavat kuolla siihen että heillä ei ei ole tarpeeksi auttavia apukäsiä kansa joutuu vetämään vyötä tiukemmalle mutta samalla valtion rahaa ollaan valmiita tuhlaamaan holtittomasti hallintoon ja toimenkuviin joista ei ole välttämättä edes selkeyttä tämä avustajien määrän lisääminen on hieman ristiriidassa muun muassa sen kanssa että vuonna kaksituhattaneljätoista meillä täällä eduskunnassa oli kehu komitea yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta arvioiva parlamentaarinen komitea jonka jäsen myös itse siinä muun muassa todettiin näin mikäli valtiosihteerijärjestelmä halutaan säilyttää on harkinnanarvoista selvittää tulisiko ministereille nimittää poliittinen valtiosihteeri muutos saattaisi edellyttää samalla muiden poliittisten avustajien määrän vähentämistä kun poliittisten valtiosihteereiden järjestelmä luotiin todettiin muiden erityisavustajien määrää voitavan vähentää joka tapauksessa olisi luotava pysyvät pelisäännöt valtiosihteereiden ja poliittisten avustajien määräämiselle arvoisa herra puhemies vielä muutama nosto tästä lisätalousarviosta hallitus panostaa ammatilliseen koulutukseen pidän erittäin tärkeänä että soveltuvuustestit palautetaan välittömästi muun muassa hoitoalan hoitoalan kouluihin olisi ollut mahdollista jo keväällä ottaa käyttöön mutta näin ei ole kuitenkaan toimittu soveltuvuustestit poistettiin sdpn ollessa edellisen kerran hallituksessa silloisen opetusministerinne krista kiurun toimesta ja tämähän on osoittautunut täysin vääränlaiseksi politiikaksi toivon että tällaisia vääränlaisen politiikan liikkeitä ei tällä hallituskaudella tehdä täällä on puhuttu liikenneinfrasta on hieno asia että liikenteeseen panostetaan mutta pidän myös tärkeänä että kannustetaan ihmisiä ostamaan vähäpäästöisiä autoja näen sen että kun bensavero nousee niin myös tästä asiasta voi tulla haasteellinen toivoisin myös että hallitus kuuntelisi niitä talousarvioaloitteita joita muun muassa oppositiosta tehdään aina vuosittain itse tein liki neljäkymmentä talousarvioaloitetta liittyen tiestöihin muun muassa tuolla keski pohjanmaalla kaustisen kunnassa on keliber kaivos nousemassa olen pitänyt erittäin tärkeänä että myös tiestö laitetaan kuntoon jotta pienet koululaiset ja kulkijat siellä voivat liikkua erittäin turvallisesti sitten viimeisenä sokerina pohjalla kun tätä rahaa tuhlataan ja sitä kuitenkin pitäisi säästää niin tänään uutisista saimme kuulla että hallitus on nostamassa puoluetukea yli seitsemällä miljoonalla eurolla syksyn budjettineuvotteluissa no tämähän tietysti tehdään niin sanotusti pimennossa penkin alla siitä ei ole sanaakaan mainittu hallitusohjelmassa minä nyt kysyn toistamiseen kysyin äsken puheenvuorossani aikooko hallitus todellakin tuoda tällaisen puoluetuen noston ja missä missä aikajänteessä ja kuinka ihmeessä te tällä tavalla voitte tehdä minä näkisin että seitsemän miljoonaa euroa kuuluu vanhuksille suomalaisille vanhuksille sotaveteraaneille niille jotka ovat tätä maata rakentaneet ja lopuksi muistutan vielä vappusatasesta ja siitä hallituksen ohjelman lentoon lähdöstä kun te sanoitte että ohjelma lähtee lentoon hyvin nopeasti siitä voi tulla sukellusvene

arvoisa puhemies oli edustaja juvosella niin taitava puheenvuoro että toivottavasti hän muistaa pitää sen siellä puoluekokouksessakin mihin se oli varmasti suunniteltu siihen malliin siinä sana lensi mutta palataanpa tähän lisätalousarvioesitykseen joka on on järjestyksessään rinteen hallituksen ensimmäinen hallitus esittää tässä reilun sadankuudenkymmenen miljoonan euron edestä erilaisia niin pienempiä kuin suurempiakin toteutettavia panostuksia näistä leijonanosa suuntautuu liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaan erilaisia väylä ja raidehankkeita sekä tieverkoston korjausvelan lyhentämistä tätä voi pitää siis sinänsä toivottavana kehityksenä raiteet väylät ja merireitit ovatkin suomen taloudelle eräänlainen verisuonisto ilman logistiikkaverkostoa me emme pystyisi viemään suomalaisia tuotteita vientimarkkinoille hankkimaan raaka aineita tai täyttämään kaupan hyllyjä tavaralla tästä syystä haluan kiittää hallitusta siitä että väylien parantamiseen satsataan edes hieman rahaa on silti huomionarvoista että korjausvelka säilyy yhä suurena alueellisista hankkeista haluan kiittää erityisesti hallituksen esitystä siitä että oulun ratapiha peruskorjataan ja tälle alueelle hankitaan turvalaitteet yhtä lailla olen kiitollinen hallitukselle siitä että sipilän hallituksen aloittama hanke oulun meriväylän kulkusyvyyden eli siis käytännössä katsoen vientisataman kapasiteetin lisäämiseksi saatetaan nyt

arvoisa puhemies jo aiemmin sovitut hankkeet pois lukien sopii esittää kysymys siitä mihin hallitus on oikeastaan unohtanut pohjois suomen rinteen hallitus esittää lisätalousarviossa yksitoista miljoonaa euroa panostuksia pääradan helsinki tampere välin suunnitteluun mutta minkä ihmeen takia suunnittelutyötä ei aloiteta kokonaisvaltaisesti myös pääradan pohjoisiin osiin aina ouluun ja ja tornioonkin saakka elämää kun on tuolla tampereen pohjoispuolellakin hallituksen linjaus suunnitteluhankkeen rajaamisesta tampereen eteläpuolelle ei ole kokonaisvaltaista eurooppalaista raideliikenteen kehittämispolitiikkaa eun komissio on esittänyt pääradan saattamista osaksi ten t ydinverkkokäytävää mikä mahdollistaisi cef rahoituksen hyödyntämisen osana hanketta tätä rahoitusta aletaan jakamaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi johon mennessä suunnitelmien pitäisi olla valmiina niin miksi tämmöisestä mahdollisuudesta ei oteta tässä yhteydessä koppia arvoisa puhemies hämmästelen myös sitä että hallitus jättää lisätalousarviossa toteuttamatta oulun satamaan johtavan poikkimaantien sekä oritkarin kolmosraiteen rakentamisen jotka tukisivat vauhdilla kasvavaa pohjoista vientiä siis siitä huolimatta että meidän vaalipiiriemme kansanedustajista valtaosa on hallituspuolueitten jäseniä on täysin hoopoa että oulun satamaväylä ruopataan ensinnä priimakuntoon mutta itse satamaan johtava liikenneinfra jätetään jätetään sitten retuperälle tässähän on yhtä paljon järkeä kuin ostaa printteri eikä edes suunnitella sitä että hankkisi siihen musteita laisinkaan aivan käsittämätön ratkaisu luulisi meidän kaikkien ymmärtävän että vientivetoinen kasvu on pienen suomen etu esimerkiksi metsäteollisuus tulee kasvamaan meidän pohjoisella alueellamme huimasti tulevaisuudessa siksi olisi erikoista jättää investoimatta satamaliikenteen tie ja raideinfraan ja muodostaa näin pullonkaula meidän vientiyrityksillemme tätä taustaa vasten pääradan suunnittelun aloittaminen vain helsinki tampere välille on lyhytnäköistä osaoptimointia koko päärata tarvitsee kehittämistä esimerkiksi kriittinen liminka oulu kaksoisraide puuttuu hankelistalta arvoisa puhemies tämän lisätalousarvion hankelista sinänsä kannatettavista pienistä panostuksista kuvastaa oikeastaan aika hyvin rinteen hallitusohjelmaa tehdään pieniä satsauksia sinne ja tänne ja ja ilman selkeää strategista kokonaislinjaa ennen vaaleja paljon esillä olleiden suurten raidekokonaisuuksien aito edistäminen loistaa kuitenkin poissaolollaan kysynkin hallitukselta aikooko se tosiasiallisesti kaataa näiden haastavien suurhankkeiden käytännön toteuttamisen ja rahoituksen etsimisen seuraaville hallituksille vaikka keräsikin itse vaalien alla poliittisia irtopisteitä puhumalla näiden puolesta lupauksien vastaisesti suuret raidehankkeet eivät ole lähteneet vauhdilla liikkeelle kuten muun muassa tästä lisätalousarvioesityksestä on nähtävissä

arvoisa puhemies kiitos ahkerien ja yrittävien suomen valtion verotuottojen ennustetaan tässä lisätalousarvioesityksessä ylittävän alunperin budjetoidun kolmellasadalla miljoonalla eurolla suomalaiset osoittivat jälleen kerran että kestävä hyvinvointi ei synny viemällä ihmisiltä entistä suurempi osuus ihmisten rahoista vaan ihmisten omasta halusta parantaa omaa ja läheistensä elämää tehdä työtä ottaa riskiä ja yrittää arvoisa hallitus järjen voima olkoon kanssanne unohtakaa suunnittelemanne veronkorotukset ruuhkamaksut ja muut järjettömät ihmisten vapauden leikkaukset sen sijaan palkitaan toimeliasta tunnollista työtä tekevää yrittävää esittäkää lupaamanne toimenpiteet työllisyyden parantamiseksi vaalikaa ahkerien suomea vain siten rahat riittävät hyvinvointipalveluihin teidän jälkeennekin vakava huoli hallituksen taloudenpidosta taloudenpidosta nousee esiin kun katsoo esimerkiksi hallituksen aikomusta aikomusta tällä lisätalousarviolla paisuttaa kelan hallintoa tämäkö on teidän käsityksenne vastuullisesta tavasta käyttää ihmisten rahoja miljoonia euroja uuteen hallintoon eikö toivomanne työllisyyden parantumisen pitäisi sitä paitsi vähentää tarvetta toimeentulotuen käsittelylle yksi punavihreiden hallituspuolueiden isoista lupauksista oli edistää suuria suomelle tärkeitä raideliikennehankkeita niin pohjoiseen itään kuin länteen no hämmästys oli suuri selvisi että näihin isoihin raidehankkeisiin nopeisiin yhteyksiin ja hankeyhtiöiden pääomitukseen ei varatakaan aitona tulevaisuusinvestointina hallitusohjelmassa rahaa sen sijaan hallitus aikoo käyttää valtion omaisuuden myynnistä saatuja rahoja juokseviin menoihin arvoisa puhemies hallituksen nyt lisätalousarviossa esittämät panostukset liikenneinfraan ovat toki kannatettavia niillä aiotaan parantaa raide ja tieliikenteen sujuvuutta se on erittäin järkevä tavoite sen sijaan kummeksun liikenneministeri marinin julkisuudessa esittämää vaatimusta että ihmisten liikkumisen tarvetta pitäisi vähentää tämähän olisi järjen vastaista ahkerien suomi ei köllöttele kotisohvalla vaan on liikkeessä myös sillä omalla autolla hallituksen autoiluvastaisuus näkyy nyt siinä että tieverkko saa lopulta melko vaatimattoman osan näistä liikenneinfrarahoista siltäkin osin kuin tiestöä laitetaan kuntoon herää perusteltu kysymys miksi haluatte tehdä autoilusta niin kallista ettei kaikilla ole paikoin enää varaa liikkua autolla näillä kunnostetuilla teillä lisätalousarvion raideliikennepanostuksista haluan kiittää erityisesti helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnitteluun esitettyä yhdentoista miljoonan euron määrärahaa päärata on suomen rautateiden selkäranka helsinki tampere väli on suomen vilkkaimmin liikennöity rataosuus lisää käyttäjiä olisi tulossa kunhan ranka kestäisi tämä ranka on nimittäin päästetty valitettavasti rappeutumaan kapasiteetti ei riitä kasvaviin matkustajamääriin ja häiriönsietokyky on heikentynyt nämä näkyvät paitsi kaukoliikenteessä myös uudenmaan lähiliikenteessä täysinä junina sekä junien myöhästelynä matka ajat ovat pidentyneet tilanne on kestämätön sujuvan arjen työn yrittämisen ja ilmastonkin kannalta rataverkko olisi saatava sellaiseen kuntoon että sillä voi ajaa nopeuksia joita käytössä olevalla kalustolla pystyy ajamaan on järkeä lisätä kapasiteettia pahimmissa pullonkauloissa eli täällä etelässä koska siitä hyötyvät muutkin kaupungit ja alueet suomessa ratkaistavia isoja hankkeita etelä suomessa ovat ainakin lentorata helsinki vantaan lentoasemalle tai vaihtoehtoisesti pääradan lisäraiteet pasilan ja keravan välille sekä pisara rata myös tärkeä espoon kaupunkirata osaltaan helpottaa kapasiteettivajetta suunnitelmat ovat jo valmiit kuten aiemmin kävi ilmi miksi hallitus siis odottaa kuokka on syytä iskeä espoossa maahan heti kuten kokoomus nyt esittää ihmettelen sitä kuinka pieni osuus hallituksen mainostamasta kuudensadan miljoonan euron liikenneverkkopaketista kohdistuu lopulta uudellemaalle vaikka täällä sijaitsevat raideliikenteen pahimmat pullonkaulat arvoisa puhemies kuten liikenneministeri marin tunnusti hallitus jättänyt espoon kaupunkiradan ohella toisenkin valmiin hankkeen hyllylle pääradan pasila riihimäki rataosan välityskyvyn parantamisen välttämättömän siinä rakennettaisiin lisäraiteet kerava kytömaa jokela välille joka on merkittävä pullonkaula tämä rataosuus huutaa lisäkapasiteettia junat ovat myöhässä ihmiset eivät ehdi töihin pasila riihimäen toisen vaiheen ratasuunnitelma valmistunee tänä vuonna hallituksen on tuotava viimeistään ensi vuoden talousarvion osana rahoituspaketti tälle uudenmaan ja suomen kannalta välttämättömälle parannukselle päärataan liittyy myös hyödyntämättömiä rataosuuksia täällä on puhuttu yhdestä hanko hyvinkää radasta ja sen sähköistämisestä hyvä asia toinen vähemmän tunnettu hyödyntämätön rataosuus on jo valmiiksi sähköistetty kerava nikkilä rata eli osa nykyisin tavaraliikenteen käytössä olevaa sjöldvikin rataa kerava nikkilä rata sisältyy pääkaupunkiseudun mal suunnitelmaan ja on yksi uudenmaan kehyskuntien prioriteettihankkeista sen käyttöönotto henkilöjunaliikenteelle vaatisi noin kolmenkymmenen miljoonan euron panostuksen josta sipoo ja kerava rahoittaisivat osan miljardiluokan ratahankkeiden rinnalla tämä summa on lähinnä pisara meressä hyvä hallitus älkää unohtako uuttamaata

arvoisa herra puhemies kyllähän nyt täytyy sanoa että hallitus on tässä ottanut vankan lähtökirin ja uskon että vauhti sen kuin kiihtyy tämä on erittäin hyvä alku että kolmessa viikossa ollaan kuitenkin saatu aikaiseksi lisätalousarvio jossa on merkittävät panostukset muun muassa työllistäviin investointeihin nämä

kovasti kiukuttavan ilmeisesti näitä rahoja on tulossa liikaa tai liian vähän mutta joka tapauksessa he eivät tähän olleet tyytyväisiä niin kuin kuulimme siitä huolimatta kun todellakin kaivoimme sen vastaavan ensimmäisen lisätalousarvion minkä edellinen hallitus teki melkeinpä tasan neljä vuotta sitten sitä käsiteltiin täällä salissa niin arvatkaapa kuinka monta liikennehanketta siinä pistettiin liikkeelle niin ihan oikein nolla kappaletta että siinä mielessä tietenkin tietenkin hallitus on tehnyt kovin ripeää työtä edeltäjäänsä nähden samoin korostaisin samoin korostaisin että nimenomaan näiden hankkeiden myötä syntyy työllisyyttä noin kymmenentuhannen työpaikan verran ihan suoraankin jo ja on aika tässä kolmen viikon sisään saada aikaan senkaltaisia panostuksia että hyvä alku ja siitä hallitukselle kiitos ja onnittelu tietenkin pirkanmaalaisena totean että niitä meille elintärkeitä mitä olemme kauan toivoneet ja yrittäneet edistää on tietenkin tämä kolmostie se on erittäin tärkeä ja iloinen asia että se nyt tulee kiitos sosiaalidemokraattinen ministeri sanna marin pirkanmaalta ja kiitos hallitukselle ripeästä liikkeellelähdöstä alueella on myös tietenkin tehty pitkäaikaista edunvalvontatyötä samoin päärata on tärkeä ja en kyllä nyt sitä malta olla sanomatta että kyllä me viime kaudella kun saimme tämän miljoonan siihen suunnittelurahaa yritimme kovasti että olisi myös lisätalousarvio silloin

sitten voisin todeta että kaiken kaikkiaanhan tässä nyt näkyy taas se suunnanmuutos eli täällä annetaan tärkeä ensiapu ammatillisen koulutuksen ahdinkoon mikä siellä on ollut nyt sinne lisätään sen verran määrärahaa että saadaan noin kolmesataa viiva neljäsataa opettajaa palkattua hetimmiten lisää tietenkin se on iso suunnanmuutos siihen kun viime kaudella hallitus teki sellaista politiikkaa että tuhatkuusisataa opettajaa sieltä vähennettiin kokoomusministeri oli silloin kovasti tässä asialla sitten tämä on suunnanmuutos myös siinä että kaiken kaikkiaan politiikan suunta nyt sitten muuttuu leikkauspolitiikasta tulevaisuuspolitiikaksi tähän nähden oli oli mielenkiintoista seurata tätä keskustelua debatissa kun kokoomus ja ja perussuomalaiset olivat kovin huolissaan että paisutetaan kelan menoja mutta tässä näkyy se miksi tässä lisäbudjetissa ne paisuvat yksi syy on se että edellinen hallitus leikkasi ja sitä kautta syntyi tarpeita perustoimeentulotuen nostolle aktiivimalli nosti tarvetta tähän rahoitukseen samoin sitten pienituloisille ihmisille tehdyt leikkaukset indeksijäädytykset eri sosiaalietuuksiin eli leikkausten seurauksena nyt sitten

omien käsiensä työtä tässä kokoomus kritisoi onneksi se miksi nyt toisaalta näitä menoja hieman lisätään onkin päinvastainen suunta eli parannukset ja kokoomus on hyvin vihainen nyt kun näitä määrärahoja kelalle lisätään sen takia että saadaan edellytykset nostaa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien toimeentuloa se on erittäin tärkeää me tulemme pitämään kiinni siitä tavoitteestamme me tulemme nyt tekemään ensimmäisen askeleen ja toivon ettei edes kokoomuksella olisi otsaa ja ja sydäntä olla vastaan sitä että olemme nyt nostamassa kaikkein pienituloisimpien tuhat euroa ja sen alle ansaitsevien eläkkeensaajien toimeentuloa viidelläkymmenellä eurolla ja tämän toimeenpanon vaatimaa rahaa kokoomus täällä kritisoi puhemies tähän loppuun sanon että onneksi suunta on muuttunut ja pitämään huolta siitä niin kuin sosiaalidemokraattinen ryhmä tulee että esimerkiksi tämä eläkekohennus tulee jatkumaan myös tulevina vuosina
nyt pysytään tällä puhujalistalla kyllä oli mutta teillä on puheenvuoro aivan kohta nyt tulee lisää

arvoisa puhemies haluan osaltani lämpimästi kiittää hallitusta siitä kuinka ripeästi itse asiassa vain

myös nämä kohteet tulevat tarvitsemaan merkittävästi lisäresursseja ja niihin varmasti tulemme palaamaan myöhemmissä varsinaisissa talous ja budjettiesityksissä olen hieman hämilläni kuten myös edustaja viitanen juuri äsken totesi siitä debatista mitä tässä salissa on tänään käyty ja ennen kaikkea niistä puheenvuoroista joita juurikin

kokoomuksen taholta on ollut esittää kuten heinonen osasi jo ennakoida yksi näistä väitteistä on ollut se että hallituksella ei edelleenkään ole esittää minkäänlaisia työllisyyttä edistäviä toimia näin väitti aikaisemmin esimerkiksi edustaja orpo samalla on vähätelty tehtyjen panostusten määrää todettakoon että kokoomuksen ja perussuomalaisten hallituksen ensimmäisessä lisätalousarviossa kuten on jo kuultu vastaavien investointien osalta määrärahaesitykset loistivat poissaolollaan ja silti te huudatte niitä tässä yhteydessä tilastokeskuksen juuri julkaisema työllisyyskatsaus odottaa ja osoittaa että kehitys on edelleen jatkunut jopa yllättävän korkeana samaan aikaan valtiovarainministeriön suhdannekatsaus ei maalaa mustia pilviä taivaalle aikaisempaa enemmän me kaikki kuitenkin seuraamme tarkasti esimerkiksi mahdollisen kauppasodan kehittymistä orpon väite siitä että pääministeri rinteen työllisyystavoitteilta olisi pudonnut pohja pois ei millään tavoin pidä paikkaansa edustaja mykkänen sen sijaan totesi että menolisäysten esittäminen ilman esitystä tuloista on populismia nyt kyseessä on lisätalousarvio kuluvalle vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista siinä määrärahalisäykset ovat satakuusikymmentäkolme miljoonaa euroa tuloarvion kasvu lähes kolmesataa miljoonaa ja samalla korostan samalla valtion nettovelanottotarve vähenee jopa sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla väittäisin että lisätalousarvioksi tämä on poikkeuksellista ja lienee syytä korostaa myös että yksikään euro tähän lisätalousarvioesitykseen ei tule veronkorotusten kautta nyt käynnistyvät investoinnit eivät varmasti yksin nosta työllisyysastetta tavoitellulle tasolle niiden lisäksi tarvitsemme työmarkkinaosapuolten yhteistyötä mutta ennen kaikkea myös aktiivista työllisyyspolitiikkaa siis työttömille tarjottavia palveluja täydennyskoulutusta ja niin edelleen nämä ovat asioita joihin ensi vuoden varsinaisessa talousarviossa tullaan puuttumaan arvoisa puhemies edustaja rantanen ihmetteli aikaisemmin miksi kelan määrärahoja joudutaan lisäämään etenkin toimeentulotuen osalta jos työllisyys kerta paranee kela toi jo viime vuoden lopulla esille ettei se kykene nykyisellä henkilöstöllään vastaamaan lakisääteisiin velvoitteisiin mitkä liittyvät toimeentulotukihakemuksiin vastaamiseen kuten on tuotu esille suurin yksittäinen syy on toimeentulon tarvetta lisännyt väkipakolla läpi runnottu aktiivimalli arvoisa puhemies totean lopuksi että nyt käsillä oleva lisätalousarvio on edistyksellinen ja sen sisältämät investoinnit kasvuun ja työllisyyteen ovat vertaansa vailla onnittelen vielä kertaalleen hallitusta ja etenkin liikenne ja viestintäministeri marinia hyvästä työstä kutsun myös oppositiopuolueet aktiiviseen työhön ensi vuoden talousarvion rakentamiseksi niin että myös muiden tärkeiden hankkeiden ja yhteiskunnallisten uudistusten kanssa päästään kestävällä tavalla eteenpäin kukaan tuskin odottaa että yhdellä lisätalousarvioesityksellä

arvoisa

kahdeksan kunto on herättänyt huolta jo pitkään erityisesti siitä syystä että länsirannikolta puuttuu korvaava raideyhteys joka taas monessa muussa maakunnassa täydentää tieinfran toimintaa tämä puute korostaa meillä sitä että tieyhteyden täytyy toimia kunnolla satakunnassa liikennemäärät erityisesti raskaan liikenteen osalta ovat olleet vahvassa kasvussa ja kasvaneet muuta maata nopeammin kun valtatie kahdeksan kunto on erittäin heikko ja monet työssä käyvät ihmiset odottavat aamuisin ja päivän päätteeksi autoletkoissa kotiin pääsyä on selvää että perusteet tien nopealle parantamiselle ovat hyvin painavat

tästä kiitän lämpimästi erityisesti valtiovarainministeri mika lintilää kolmenkymmenen miljoonan euron panostus on tärkeä askel eteenpäin kasitien laittamisessa kuntoon ohituskaistaparin rakentaminen eurajoen ja luvian välille sekä laitilan eteläpuolelle ovat oikeasuuntaisia toimia ja samoin nyt mynämäelle tehtävät kehittämistoimet näistä satsauksista autoileva työssä käyvä ihminen kiittää toimiva liikenneinfra on perusedellytys maamme menestykselle ilman näitä sujuvia liikenneyhteyksiä ole houkuttelevaa investoida eikä liikkua päivittäin työn perässä mahdollisesti hyvin kauaksikin kotoa kuten meillä länsirannikolla paljon tehdään satakunta on maantieteellinen pussinperä joten sujuvammat yhteydet ovat elinehto seutumme pärjäämisen kannalta hallituksen toimet tässä lisätalousarviossa ovat tältä osin siis oikeansuuntaisia mutta työtä riittää edelleen varsin paljon tehtäväksi seuraavan askeleen tulee olla eurajoen ohikulkutien toteuttaminen viime kaudella tehdyn yhteisen edunvalvonnan tuloksena hanke saatiin suunnitteluun ja nyt hankkeen suunnitelmat ovat valmistumassa näin toivon hallituksen nyt jatkavan hyvää työtään infran kehittämiseksi ja ottavan huomioon eurajoen ohikulkutien rahoittamisen ensi vuoden budjetin laadinnassa tämän jälkeen tulee käynnistää vielä koko pori turku yhteysvälin muuttaminen nelikaistaiseksi tieksi ja sen suunnittelutyön käynnistäminen arvoisa puhemies sitten aivan lyhyesti näistä hallituksen talouspolitiikan heikkouksista mitkä liittyvät myös lisäbudjettiin kun nyt on tullut jo kehuttuakin tässä kovin pitkälti olemme tänään nostaneet kokoomuksen kansanedustajien kanssa esille tässä salissa huolen hallituksen työllisyystoimien uupumisesta tämä koskee myös lisäbudjettia ja kun ottaa vielä huomioon mitä pääministeri rinne totesi ylen a studiossa kahdestoista päivä kesäkuuta niin niin voidaan todeta että nämä työllisyystoimet valitettavasti loistavat poissaolollaan vaikka täällä monet edustajat ovat todenneet että infrahankkeet ovat myös työllistäviä toimia se pitää paikkansa mutta jos laskette per per nuppi mikä on työpaikan hinta niin varsin korkeaksi se nousee tarvitaan tarvitaan myös edustaja viitanen aitoja työllisyystoimia jotka tuovat pysyviä

prosenttiin kun nostimme esille nämä huomiot debatissa niin

lintilä totesi kritiikkiimme että hallitus on ollut nyt koossa kolme viikkoa näin kyllä mutta juurihan te istuitte kuukauden päivät säätytalolla minkä takia te ette sisällyttäneet siis hallitusohjelmaan tuntuvia painavia toimia joilla tämä työllisyysasteen kehitys saataisiin heti liikkeelle minkä takia valta ja ja neuvottelumandaatti siirrettiin kolmikantavalmisteluun siten että vasta vuoden päästä nähdään millaisiin tuloksiin hallitus pääsee vmn tuoreessa ennusteessa

työllisyysastetavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia jotka lisäävät sekä työvoiman tarjontaa että sen kysyntää tämä siis uusimmasta vmn ennusteesta näitä toimia arvoisa hallitus jäämme odottamaan sillä pelkästään tällaisilla yksittäisillä infrahankkeilla me emme saa tämän maan työllisyyttä sille tasolle mikä mikä tulevaisuudessa tarvitaan ja
nyt edustaja heinonen

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat tässä minun mielestäni voisi voisi todeta että on vähän pikkunäppärää niinkin kokeneelta edustajalta kuin edustaja viitaselta että edellisen hallituksen ensimmäisessä lisätalousarviossa ei ollut yhtään liikennehanketta te tiedätte hyvin sen että lisätalousarviot ovat nimenomaan akuutteja yllättäviä toimenpiteitä varten ja siellä kohdennetaan rahoja tämäntyyppisiin toimenpiteisiin ja ja tällaiset isot linjaukset esimerkiksi liikennehankkeista normaalin rakenteen mukaan tehdään valtion talousarviokäsittelyn yhteydessä myös on ihanan herttaista se millä tavalla sosiaalidemokraatit nyt iloitsevat siitä että kolmessa viikossa on löydetty kuudensadan miljoonan euron kohteet mihin rahaa käytetään en osaa edes kuvitella miten iloisia olisitte jos olisitte keksineet miljardin euron menolisäykset ja ja kohdennukset tällaisia varmasti olisi olisi ollut löydettävissä helpollakin itse kyllä olisin ylpeämpi jos olisitte löytäneet lisää tuloja tähän maahan menoja kyllä on kovin helppo olla lisäämässä esimerkiksi työllisyystoimet joista äsken edustaja marttinen hyvällä tavalla puhui puuttuvat täysin ja ne olisivat olleet sellaisia akuutteja nopeita toimenpiteitä mitä varten lisätalousarviokäsittely on alun perin luotu eli nopeita ratkaisuja siihen että nyt merkit näyttävät että talouden hyvä kasvu ja hyvä trendi on taittumassa kun vielä kahdestoista kesäkuuta pääministeri rinne a studiossa sanoi että merkittäviä satsauksia työllisyyttä edistäviin toimiin tulee tässä lisätalousarviossa niin nyt täytyy kysyä kuka käveli pääministeri rinteen yli näissä lisätalousarvioneuvotteluissa kun hän ei näitä työllisyystoimia saanut tähän lisätalousarvioon lainkaan mukaan myönteistä haluan antaa kiitosta ennen muuta liikenneministeri marinille hän on tehnyt hyvää työtä ja nostanut tähän hyviä hankkeita jotka ovat olleet pitkään yhteisen monin paikoin myös parlamentaarisen työn ja suunnittelun alla ja on hyvä että niitä nyt viedään viedään eteenpäin perusväylänpidon neljänkymmenen miljoonan euron lisäsatsaus on erittäin tervetullut ja jatkaa keskustalaisen ministeri anne bernerin aloittamaa korjausvelkaohjelmaa tällä saadaan kahdeksan hanketta liikkeelle joiden kokonaisvaikutus on jopa kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa väyläverkon kehittämiseen

liikenneministeri marinille siitä että hän tämän pääradan yhdentoista miljoonan suunnittelurahan nyt tähän lisätalousarvioon on tuonut se on ehkä näistä liikennehankkeista sen tyyppinen joka lisätalousarvioon ehdottomasti mahtuu ja kuuluu sen perusrakenteenkin takia

niin hyvä arvoisa puhemies vielä muutama huomio otan tuon vappusatasen esille kelan päämatemaatikko tapio isolankila on todennut ihan selkeästi että tämä mitä hallitus on varannut tähän eli satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa ei tule riittämään edustaja viitanen siihen jos tarkasti kuuntelitte valiokunnassakin mitä tekin täällä salissa äsken kerroitte eli kaikki alle tuhat euroa eläkettä saavat eivät tule saamaan tämän myötä viittäkymmentä euroa puhtaana käteen on todettu ykskantaan että tämä tarkoittaa joko nykyisen eläkejärjestelmän rikkomista eli takuueläkkeen ja muun eläkkeen väliin luotavaa uutta järjestelmää eli uutta eläkemuotoa ja ainakin minun tietojeni mukaan kela ei ole tämäntyyppiseen lähdössä kelasta on todettu selkeästi että tämä varattu satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa tulee riittämään vain noin kahteenkymmeneen viiva kolmeenkymmeneen euroon näille ihmisille joiden eläke on alle tuhat euroa tällä hetkellä ja ja silloinkin jäädään kauas tuosta rinteen lupaamasta sadasta eurosta nettona käteen rinnehän lupasi sata euroa puhtaana käteen kaikille joiden eläke on alle tuhatneljäsataa euroa ja nyt on jo pudotettu pois ne eläkeläiset joiden eläke on tuhat viiva tuhatneljäsataa euroa ja se on muuten neljäsataatuhatta suomalaista jotka eivät ole saamassa sentin senttiä tästä rinteen lupaamasta vappusatasesta

ja nykyinen ministeri kiuru silloinen edustaja kiuru totesi totesi eduskunnassa että se on vain muutaman tunnin työ yksi lause lakiin nyt olemme odottaneet kaksi istuntoa häntä ei ole näkynyt täällä aitiossa me olemme kokoomuksessa uskoneet että hän on tekemässä sitä lausetta kun se on muutaman tunnin työ ja nyt muutamat tunnit alkavat olla aika lailla käytetty ja todennäköisesti torstaina kyselytunnilla sitten pääsemme jo saamaan vastauksen missä vaiheessa tämä hoitajamitoitus laitetaan kuntoon sitä kyllä moni odottaa ja ja jos tuo vappusatanen tuntuu olevan jonkunlainen eläkehuijaus niin kyllä hoitajahuijauksesta kohta joudutaan puhumaan myös tämän osalta sillä näin kovia lupauksia harvoin politiikassa annetaan ja näin karulla tavalla niitä ollaan myös pettämässä
tässä hetki sitten kun edustaja viitanen piti puheenvuoron edustaja heinonen pyysi debattia kun silloin en antanut vastauspuheenvuoroa heinoselle niin nyt tasapuolisuuden vuoksi en myöskään viitaselle hetki sitten täällä yli tunnin verran tätä debattia käytiin niin mennään nyt tähän

arvoisa herra puhemies pääministeri rinne kertoi että hallitus lisää itselleen auttavia käsiä jotta tämän hallituksen ministerit pysyvät hengissä pysyvät hengissä miten pääministeri kehtaa puhua tuolla tavalla

tässä maassa hoitajat palavat loppuun kun yrittävät pitää ihmisiä hengissä joten ihmettelen sitä kuinka paljon meidän poliitikkojen onkaan mahdollista vieraantua arjesta kun puhumme tällä tavalla tässä salissa edellisellä hallituksella oli neljäkymmentäkuusi avustajaa ja lisäbudjetissa te myönnätte rahat kahdeksallekymmenelleneljälle kovapalkkaiselle avustajalle ja nostatte eduskuntaan tätä kautta niitä kansanedustajia jotka kansa päätti pudottaa eduskunnasta te tuplaatte avustajakunnan ja rakentelette siitä suuremman kuin mitä täällä eduskunnassa oppositiossa on edes kansanedustajia tämän lisäksi iltalehti paljasti että te olette nostamassa puoluetukia kahdellakymmenelläviidellä prosentilla tämä on aivan hävytöntä rahankäyttöä eikö teille demarit vihreät ja vasemmisto riitä se että vaalituloksenne myötä teidän puoluetukenne nousevat ai niin kansa antoi keskustalle pienimmän mandaatin sataan vuoteen ja kahdeksantoista edustajaa tipahti eduskunnasta ja tätä myöten keskustan puoluetuki romahtaa kansan tahto toteutuu ei mutta hei yllättäen juuri nyt puoluetukiin kaavaillaan kahdenkymmenenviiden prosentin korotusta tämä veivaus on räätälöity keskustalle ja ihmettelen miten te vihervasemmisto voitte suostua tähän kiitos

arvoisa herra puhemies täällä on käytetty nyt oppositiosta käsin aika lailla teräviä puheenvuoroja ja kyllä niihin mielestäni on myös aihetta mutta ennen kuin menen tähän kriittiseen osioon niin haluan vielä todeta sen että lisätalousarvion ehdotukset liikenne ja ratahankkeiksi ovat kyllä erittäin kannatettavia varsinkin tuo pitkään odotettu helsinki tampere pääradan kehittämisen oli erittäin tärkeää että se saadaan nyt tässä vaiheessa liikkeelle toivon että hallitus nyt edistää koko tuon pääradan pääradan kehittämishanketta mahdollisimman mahdollisimman nopealla tahdilla on tietysti siinä voidaan hyödyntää myös eusta tuleva tuleva rahoitus joka on tuohon saatavissa mutta sitten herra puhemies on kyllä todettava että äänestäjän kuluttajansuojan kannalta etenkin tähän eläkepolitiikkaan ja eläkkeiden korottamiseen liittyvä keskustelu on surullista kyllä vaalipuheissa kävi varsin selväksi se että jos sosiaalidemokraatit pääsevät hallitukseen ja pääministeripuolueeksi niin todellakin eläkeläiset kaikki ne jotka saavat eläkettä alle sen tuhatneljäsataa euroa saavat sadan euron korotuksen eläkkeeseensä ja nyt me näemme että tämä korotus on jo pudonnut siihen puolikkaaseen eli viiteenkymmeneen euroon ja lisäksi noin neljäsataatuhatta suomalaista on pudonnut kokonaan pois näiden korotusten piiristä on tietysti ymmärrettävää se että monipuoluehallituksessa

puolueet eivät saa kaikkia vaalitavoitteitaan läpi mutta kyllä itse ainakin ymmärsin tämän eläkelupauksen aivan kärkilupaukseksi sellaiseksi jonka nykyinen pääministeri rinne varsin selkeästi kansalaisille lupasi siinä mielessä pelkään että tämä päätös on omalta osaltaan horjuttamassa kansalaisten luottamusta politiikkaan laajemminkin toinen asia mikä tästä nousee vahvasti esiin on kysymys ammatillisen koulutuksen opettajien rekrytoinnista ja ja opettajien määrän lisäämisestä se on todellakin tarpeen mutta mielestäni on täysin väärin se vain määräaikaisena päätöksenä

arvoisa puheenjohtaja

mitä meillä on toimivista tavoista edistää työllisyyttä ja kuten tässä salissa on hyvin niin opposition kuin hallituksen suulla todettu erityisesti niiden ryhmien työllisyyden edistämisestä joilla on siinä erityisiä haasteita syrjäytyneiden nuorten aikuisten joilla ei ole toisen asteen koulutusta nimittäin meillä suomessa on tuhansia aikuisia joilla ei ole toisen asteen koulutusta tilanteessa jossa tällaisessa valtiossa on hyvin vaikea työllistyä jos ei ole sitä peruskoulun jälkeistä koulutusta ei ole sitä ammatillista osaamista ei ole mitään näyttöä siitä että työttömänä pystyisi tietyt työtehtävät hoitamaan markkinoiden kysynnän mukaisesti niin nimenomaan näihin vaikeisiin ihmisryhmiin tämä hallitus haluaa tarttua koska nyt verrattain korkean työllisyyden aikana meillä on jäljellä ne ovat niitä ihmisryhmiä jotka todellakin kaipaavat koulutusta tukea työllistyäkseen sille peruskoulun varassa olevalle ihmiselle on turha mennä sanomaan että kun hänen sosiaaliturvastaan leikataan niin kyllä hän työpaikan löytää hän tarvitsee ensin sen koulutuksen mitä työllistyminen vaatii ja siihen hallitus todellakin panostaa niin nuorten kuin aikuisten kohdalla oppivelvollisuudella varmistetaan että jatkossa jokaisella nuorella on toisen asteen koulutus tähän sisältyvät myös oppisopimuskoulutukset ja muut joustavat tavat edistää sitä että nuoren osaaminen tunnistetaan kyse ei siis ole siitä että pidettäisiin ihmiset koulunpenkillä tällä hetkellähän ammatillisessa opetuksessa kontaktiopetusta on varsin vähän vaan kyse on siitä että annetaan tutkinto merkiksi siitä että työnantaja uskaltaa tällaisen nuoren työllistää

keskusteltu työnantajien kanssa tämä on todellakin se mitä myös työnantajat kaipaavat tämä on se mistä varsinkin suurissa kaupungeissa kärsitään kun puhutaan työvoimapulasta on totta kai työttömiä mutta ei ole sellaisia työttömiä joilla olisi riittävä osaaminen ja kyky työllistyä niihin työpaikkoihin joita aukeaa

heidän osaamiseensa ei voida luottaa tämä kaikki kuvaa sitä että nyt todellakin koulutus on avain työllisyyden nostamiseen sen tähden haluaisin nostaa erityisesti nämä koulutuspanostukset esiin kun puhutaan työllisyydestä toki mukana on myös tutkitusti toimivia työllistämistoimenpiteitä meillä tampereella esimerkiksi ollut seutukuntien kanssa erinomaisesti toimiva kuntien ympärille rakentuva työllistämisen malli jolla on pystytty tehokkaasti vähentämään nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyttä eli pureutumaan sellaiseen ongelmaan johon meillä ei kuitenkaan tuhansittain ole hyviä ratkaisuja tarjolla

sattuuko johonkin vai ei ainoita tehokkaita työllisyystoimia eivät ole pienituloisilta leikkaukset itse asiassa meillä on tutkittua tietoa siihen suuntaan että sosiaaliturvasta leikkaaminen pahimmassa tapauksessa pikemminkin hidastaa työllistymistä nostetaan muureja nostetaan kynnystä vähennetään työssäolon kannattavuutta siinä kohtaahan nämä leikkaukset nimenomaan heikentävät kannustimia ja mahdollisuuksia työllistyä ja heikentävät myös niitä henkisiä resursseja ja sitä aikaa ihmisellä on käytettävissä työnhakuun kun aika kuluu vaikkapa sen toimeentulotukihakemuksen täyttämiseen ja sitten taas kelan päässä sen hakemuksen käsittelyyn tähän tämä hallitus joutuu lisätalousarviossaan tarttumaan koska todellakin edellisen hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ovat lisänneet toimeentulotuen käyttöä niin että nyt siihen hakemusrumbaan pitää sekä meidän laittaa aikaa että sitten niiden tavallisten suomalaisten laittaa yhä enemmän aikaa

tässä hallitusohjelmassa kiitos

arvoisat edustajat

joissain pöydissä toiminut myös puheenjohtajana mutta sitä henkilöä joka tällä tuolilla istuu kutsutaan sukupuolesta riippumatta puhemieheksi edustaja laukkanen näyttää tästä esimerkin eipä näytäkään kun on poissa edustaja pelkonen on poissa myöskin edustaja sankelo

arvoisa puhemies

muutama huomio rinteen hallituksen lisätalousarviosta ensinnäkin oli varsin mielenkiintoista että äsken käydyn debatin alussa oppositiota oppositiota syytettiin populismista yhtään puheenvuoroa oikeastaan ollut vielä käytetty ehkä siellä oli liipasinsormi hallituspuolueiden edustajilla liiankin herkkänä nimittäin itse asiassa kehuja tämän lisätalousarvion osalta tuli opposition suunnalta myös melkoisesti erityisesti näihin liikennehankkeisiin liittyen esimerkiksi valtatie kolme hämeenkyrön ohitustie joka on tässä yhteydessä jo muutamaan otteeseen mainittu on pitkään valmisteltu hanke ja tärkeä länsi suomen näkökulmasta se ratkoo monia liikenteellisiä ongelmia ja siltä osin täytyy antaa rehellinen kiitos että tämä pitkään valmisteltu hanke saadaan nyt eteenpäin valtiovarainministeriön arvion mukaan suomen talouskasvu on jäämässä edelleen heikommaksi kuin on ennakoitu bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan nyt tälle vuodelle yksi pilkku kuusi prosenttia tämä oli valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tänään esillä arvoisa puhemies rinteen hallitus on monissa yhteyksissä viestittänyt että rahaa on talousluvut kertovat kuitenkin tulevaisuudesta korutonta kertomaa jotta merkittäviä liikennehankkeita voidaan edistää jotta niitä eläkkeitä voidaan korottaa nostaa ja hyvä hoito turvata kaikille suomalaisille meidän on huolehdittava hallituksen ja ja eduskunnan toimin vientiteollisuuden kilpailukyvystä ei ole muuta vaihtoehtoa mikäli me haluamme saavuttaa talouskasvua saavuttaa työllisyystavoitteen tästä on pakko tehdä johtopäätös myös näihin liikennehankkeisiin ja kun nämä esitykset on ikään kuin tässä kiitoksin taputeltu niin kannattaa nyt sitten jatkossa muistaa kun hallitus liikennehankkeita miettii ja myös eduskunta hankkeet tarvitsevat täydennystä nimenomaan siitä näkökulmasta missä vientiteollisuuden valo voimakkaana palaa päivän keskustelussa tuotiin jo aika vahvasti esille sitä että pohjanmaan osalta tämä lista näyttää tällä hetkellä pyöreää nollaa ja kun puhutaan alueesta joka on merkittävää suomalaista vientialuetta niin tässä lähetän terveisiä ministereitä ei nyt näytä olevankaan mutta terveiset varmasti menevät perille että ensinnäkin kolme hämeenkyrö on ehdottomasti vientiteollisuutta tukeva hanke ja tulee tulee näkymään monella tavalla myös suomen talouden eteenpäinviemisessä pari muuta hanketta jotka on tässä syytä erikseen mainita länsi suomen pohjanmaan suunnalta valtatie yhdeksäntoista seinäjoki kauhava liikennemäärät yli kymmenentuhatta autoa vuorokaudessa merkittävä elintarvikkeita tuottava alue metalliteollisuuden alue toinen valtatie kahdeksan keskeisen tärkeä suunnitelmat valmiina pitää saada eteenpäin sekä myös täällä jo jossain yhteydessä mainittu kantatie kuusikymmentäkolme kauhava kaustinen tässähän on sellainen tiellä ei ole suunnitelmaa vielä riittävästi tehtynä se vaatii sieltä inasta kaustisen suuntaan uuden uuden suunnitelman jolla jolla tämä tie linjataan uudestaan mutta tässä muutama toimenpide ehdotus hallitukselle kiitos

arvoisa puhemies

hallituksen ensimmäisessä lisäbudjetissa ohjataan merkittäviä resursseja perusväylänpitoon ja väyläverkoston kehittämiseen yhteensä satayksitoista miljoonaa euroa määrärahoina ja lisäksi valtuuksia

muun väyläinfran kehittämisvaroja suunnataan eri puolille maata näin

työllisyystavoitteen saavuttamista edistetään koko maassa arvoisa puhemies varsinais suomen ja laajemminkin länsirannikon

kannalta tärkeää on turun kehätien parantaminen välillä kausela kirismäki tähän tulee varoja perusväylänpidon määrärahasta kyseessä on jo käynnissä olevan perustamishankkeen jatkaminen tärkeää on myös helsingin ja turun välinen rantarata jossa on merkittäviä pullonkauloja siihen ohjataan tänä vuonna rahaa kymmenen miljoonaa euroa ja ensi ja seuraavana vuonna kumpanakin siihen on tarkoitus

eli yhteensä päästään kuuteenkymmeneen miljoonaan euroon tavoitteena on poistaa rantaradan paikallisia nopeusrajoituksia mikä tehostaa henkilöliikennettä hankkeessa uusitaan radan päällysrakennetta korjataan siltoja ja tunneleita ja parannetaan kuivatusta erittäin tärkeää on valtatien kahdeksan ohituskaistojen täydentäminen

tehdään koko ajan ja nyt ohituskaistoja täydennetään mynämäen pohjoispuolella laitilan eteläpuolella ja satakunnan puolella eurajoen ja

luvian välillä hankkeet merkitsevät huomattavaa liikenneturvallisuuden parantumista kasitiellä ne mahdollistavat nykyistä tasaisemman matkanopeuden valtatien kahdeksan valtuus ja määräraha ovat tänä vuonna kolmekymmentä miljoonaa euroa lisäbudjetti osoittaa että talouden suunta on edelleen oikea verotulojen kasvu on arvioitu kahdeksisadaksikolmeksikymmeneksineljäksi miljoonaksi euroksi ja nettolainanotto vähenee satakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa talouskehitys näyttää pysyneen varsin hyvänä arvoisa puhemies erittäin tärkeää on että opetus ja kulttuuriministeriön ja ja ympäristöministeriön selvitys paimion parantolan liiketoiminnallisesti elinkelpoisesta toimintamallista on valmistunut valtio ohjaa kolme miljoonaa euroa alvar aallon läpimurtotöihin kuuluvan paimion parantolan hallinnoinnin ja hoidon järjestämiseen tarkoitus on että valtio varsinais suomen sairaanhoitopiiri paimion kaupunki ja alvar aalto säätiö yhdessä perustavat uuden säätiön hallinnoimaan parantolaa tiloille voi löytyä hyvinkin monipuolista käyttöä se voi olla terveyden ja hyvinvoinnin alan toimintaa mutta myös kulttuuri ja hyvinvointimatkailua uuden liiketoiminnan kannalta on tärkeää ja hyvin mahdollista muodostaa kansainvälisiä yhteistyöverkostoja

arvoisa puhemies

suomalaista elinkeinoelämää tukevalla politiikallaan merkittäviä panostuksia tulee perusväylänpitoon korjaushankkeisiin ja uusiin kehittämishankkeisiin panostuksia tulee myös työvoiman koulutukseen siihen ammattikouluihin tarkoitetut lisäresurssit tuovat apua erityisesti se auttaa oppilaiden lähiopetuksen saamiseen josta on aiempien koulutusleikkauksien myötä tullut iso ongelma opettajia tarvitaan enemmän valtion arvioitua suuremmat verotulot vähentävät arviota velanoton tarpeesta tänä vuonna on kuitenkin faktaa että velkaannumme edelleen seitsemän miljardia euroa lisää tänä vuonna ja velan määrä kokonaisuudessaan ylittää sataseitsemän miljardia pääministeri rinteen hallituksen ohjelmassa on tavoitteena että julkinen talous on tasapainossa vaalikauden loppuun mennessä se on kova tavoite joten on ollut syytä laittaa uusi vaihde päälle edellisen hallituksen leikkauspainotteinen politiikka toimii talouden tasapainotustoimissa osaltaan jos leikataan oikeista kohteista mutta pienituloisten pientä ostovoimaa pienentämällä kurjistetaan heidän asemaansa ja luodaan pahoinvointia ja itse asiassa vähennetään myös elinkeinoelämän tuloja pienituloisten ansiot kun menevät yleensä täysimääräisesti lähikauppoihin ruokakauppoihin apteekkiin lääkäriin ja niin edelleen

tämä hallitus pyrkii palauttamaan hyvinvointia ja lisäämään muun muassa näillä väyläkorjauksilla ja hankkeilla aktiivisesti elinkeinoelämän edellytyksiä sillä on työllistävä vaikutuksensa ja sitä kautta hyvinvointia lisäävä vaikutus arvoisa puhemies on siis hyvä että hallitus on vuoden toisessa lisätalousarviossa päättänyt lähteä rohkeasti parantamaan liikenteen väyliä erityisen tyytyväinen olen vt hämeenkyrön pullonkaulan korjaamiseen siihen on kuudenkymmenenneljän miljoonan euron valtuuksin vihdoinkin vuosikymmenten vääntöjen jälkeen mahdollisuus rakentaa asianmukainen liikennejärjestely sellainen järjestely joka toimii turvallisesti ja palvelee muun muassa elinkeinoelämää

uusi tuleva tienpätkä palvelee paremmin elinkeinoelämän kolmekymmenmetrisiä rekkakuljetuksia nyt keskellä valtatietä olevat liikenneympyrät joiden halkaisija on kaksikymmentä metriä ovat olleet iso ongelma olen ihmetellyt miten tämän kohdan rakentamiseen on ollut niin vaikea saada tukea aiemmilla kausilla tai jopa vuosikymmenillä haluankin kiittää ministeri sanna marinia siitä että hän toi tämän hankkeen lopulta päivänvaloon ja tie saadaan kuntoon hallitus parantaa myös monia rataosuuksia uusii turvalaitteita ja parantaa elinkeinoelämälle tärkeitä kohteita kuten akaan raakapuuterminaalille osoitettu resurssi osoittaa näitä tärkeitä isompia ja pienempiä kohteita on maassamme paljon ja niitä on hyvä laittaa kuntoon niin sanotusti hyvän sään aikana jos niitä halutaan kunnossa pitää tampereen ja nokian välisen lähijunaliikenteen kehittämisen edetessä on myös panostettava asemien ja siellä olevien tarpeiden rakentamiseen on esimerkiksi nokian rautatieaseman kakkoslaiturin rakentaminen se olisi hyvä huomioida jo mahdollisessa seuraavassa lisätalousarviossa lähijunaliikenteen saatavuus olisi ihmisten liikkuvuuden kannalta hyvä asia ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn kannalta hyödyllistä kun ihmiset siirtyvät matkustamaan raiteille nokialta tampereelle liikkuu jo paljon ihmisiä asemapysäkkien parantaminen nokian keskustassa nokian harjuniityssä ja siurossa nostaisi junan käyttöä reilusti se kannattaa jatkossa huomioida arvoisa puhemies loppuun työllisyys tulee olemaan keskiössä kun näitä hankkeita ja palveluita tulevaisuudessa rahoitetaan työttömiä kurittanut aktiivileikkuri poistetaan mutta tilalle tulee saada työttömiä motivoiva ja osallistava ja kouluttava työllistävä keino tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalvelut on parin vuoden kokeilujakson aikana saanut hyviä tuloksia omavalmentajasysteeminsä ansiosta siinä on yksilöllisesti päästy tukemaan ja etsimään työmarkkinoille sopivia työttöminä olevia henkilöitä motivoimaan ja kouluttamaan tarvittaessa elinkeinoelämän tarpeiden mukaan

kiitos

arvoisa puhemies

ja työllisyyden edistämiseen tätä lisätalousarviota voikin hyvillä mielin kutsua eheämmän suomen investointiohjelmaksi arvoisa puhemies satakuntalaisena edustajana tervehdin ilolla lisätalousarviossa esitettyjä satsauksia valtatie kahdeksan kehittämiseen kasitien kehittäminen edistää liikenneturvallisuutta ja ihmisten sujuvampaa liikkumista sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä nyt tehtävien mynämäen ja luvian ohituskaistaparien jälkeen onkin tärkeää edetä valtatie kasin kehittämisessä edelleen toteuttamalla seuraavaksi eurajoen risteysalueen eritasoliittymä myöskään ammatillisen koulutuksen rahoituksen lisäämistä ei voi satakunnan kannalta väheksyä satakunta ja laajemmin koko lounais suomi kärsivät kipeästi osaavan työvoiman saatavuudesta on tullut aivan selvä kasvun pullonkaula ammatilliseen koulutukseen nyt osoitettavat lisäeurot tulevat siten tarpeeseen laadukkaan ammatillisen opetuksen varmistamiseksi on silti aivan selvää että työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen tarvitaan vielä lukuisia lisätoimia kuten hallitusohjelmassa aivan oikein tunnistetaan edellytänkin että hallitus jatkaa osaamishaasteen ratkomista määrätietoisesti myös tästä eteenpäin arvoisa puhemies kiitän hallitusta myös siitä että samalla kun lisätalousarvio esittää merkittäviä investointeja uutta kasvua luoviin kohteisiin jatkaa se samalla sipilän hallituksen tavoin vastuullista talouspolitiikkaa vähentämällä velkaantumista yli sadallakolmellakymmenellä miljoonalla eurolla kuten äsken käydyssä debatissa todettiin moni tärkeä hanke jää tämän lisätalousarvion jälkeenkin vielä odottamaan vuoroaan maailma ei siis tosiaan tule valmiiksi hallitustaipaleen ensimmäisen kuukauden aikana eikä varmasti kaikilta osin valmiiksi edes koko hallituskauden aikana sen rohkenen tässä vaiheessa arvata mutta onneksi meillä on hyvä hallitusohjelma jonka toteuttaminen on vasta päässyt käyntiin ottaessaan ensiaskeleet tällä lisäbudjetilla peräänkuulutan hallitukselta myös jatkossa selkeitä toimia elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämiseksi kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies sanoisin alkuun tässä että viime kaudella kun istuttiin tuossa tuossa loppukaudesta yhdessä sdpn kanssa oppositiossa usein opposition ja sdpn riveistä kuului että että kuunnelkaa hyvä hallitus hyviä ideoitamme täältä oppositiosta ja että oppositiosta voi vaikuttaa tänään me oppositiossa olemme aloittaneet tämän työn ja meillä on paljon valtavan hyviä ideoita ja toivomme tietysti että niitä kuunnellaan ja ja sen takia toivoisin että älkää nyt itse heti aloittako sitä että tyrmäätte ja suljette korvanne ja huutelette että populistit siellä puuhailevat oikeasti asioita ja ideoitakin on ja jos esimerkiksi miettii minkälaisen kannatuksen oppositiopuolueet ovat saaneet niin kyllä meillä on aika merkittävä kannatus ja jos ajattelen perussuomalaisia niin yli puolen miljoonan ihmisen odotukset ovat takana ja niitä sopii kuunnella ellei sitten halua olla kuulematta tämmöinen ensimmäinen ajatus tähän noista eläkkeistä on tänään puhuttu ja jäin itse miettimään myös sitä että erityisesti sosiaalidemokraattien edustaja kiljunen on todella paljon puhunut taitetusta indeksistä mutta siitä en nyt ole huomannut teiltä mitään avauksia se on kuitenkin varmasti yksi syy on vahvasti luotettu ja hänhän on tehnyt tästä kansalaisaloitteitakin itseeni ovat erityisesti yhteydessä monet työeläkkeensaajat ja he odottavat ratkaisua siihen miten työeläke saadaan riittämään on hyvä että pienituloisten asioihin vaikutetaan se on erittäin tärkeää mutta meidän tulee huomata että siellä on paljon erityisesti naisia jotka ovat tehneet pitkän työuran esimerkiksi valtionhallinnossa sairaanhoitajina kaupan kassassa ja heillä on semmoinen

euron eläke ja nyt heitä ei kukaan ole auttamassa ja he jäivät tässä ilman yhtään mitään samaten pääministeripuolue sosiaalidemokraatit toi hyvin paljon esille hoitajamitoitusta tätä yhdessä silloin toimme esille ennen eduskuntavaaleja ja olin todella iloinen että nyt varmaan se sitten saadaan ja nyt on kyllä käynyt sitten tosiaan niin että siitäkään ei kuulu mitään mielestäni yksi erittäin vahva pääministeripuolue sosiaalidemokraattien vaaliviesti oli se että vanhusten asiat laitetaan nyt vihdoinkin kuntoon mutta kuulimme tänään tosiaan aika aika kylmän kylmän ajatuksen kun pääministeri rinne kertoi että hän on lähes tuplannut avustajat siksi että hallitus pysyy hengissä no toki toivon kaikille jaksamista työssään ei siinä mitään mutta jos me tuplaisimme vaikka niin mietitäänpä kuinka iloisia ihmiset olisivat siellä kentällä kun sinne saisi edes muutaman ihmisen lisää kun mietitään että siellä on haamuhoitajia ja ihmiset ihan äärirajoilla ja ja taistelevat sen kanssa miten he pystyisivät auttamaan niin pikkusen toivoisin ymmärtäväisempää

tämä kahdenkymmenenviiden prosentin puoluetuen korotus on kyllä kylmää kyytiä kuunneltavaksi miettikää nyt todella todella vielä kerran perussuomalaiset eivät sitä tarvitse me emme muutoinkaan ole etujärjestöjen ja rahan perässä vaan me teemme vaalityötä vaalikentillä ja jos esimerkiksi miettii meidän puolueen puheenjohtajaa ja hänen vaalibudjettiaan niin ei rahalla tehdä politiikkaa vaan sydämellä miettikää sitä nyt ihan vakavasti vielä kiitän kuitenkin itse paljon junaa käyttävänä helsinki helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnittelun aloittamisesta siellä matkustajat odottavat itsekin istun usein junassa ja junat seisovat ja ollaan myöhässä tai veturi on rikki ja ja siellä on meillä paljon työmatkalaisia jotka haluavat asua pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja tällä tällä asialla on kiire kysyin tänään ministeri marinilta milloin olisi odotettavissa että siellä juna puksuttaa nythän vasta suunnitellaan mutta en kyllä huomannut että vastausta olisi tullut toivoisin että vastataan kysymyksiin koska näitä myös ihan aidosti kysytään ja ettei vastata asian vierestä se tarkoittaa yleensä että silloin ei ole vastausta ja kysymys on silloin hyvin kiusallinen taas toisaalta yksi asia minkä huomasin hanko hyvinkää tielle joka menee mäntsälään ja on hyvin ruuhkainen tie jolla on paljon raskasta liikennettä ei ole vuosikausiin tehty yhtään mitään niin tänään nyt pääministeri totesi että hanko hyvinkää radan sähköistys olisi siinä vuoden kaksituhattakaksikymmentä kieppeillä ja toivottavasti tämä tarkoittaa että se aloitetaan silloin en siihenkään saanut ihan täysin vastausta lopuksi totean kun oliko kokoomuksen joku edustaja joka sanoi että on pyöreä nolla ei se ihan siellä yksi työllisyyttä edistävä tavoite jonka pääministeri rinne toikin jo vaalikeskusteluissa esille elikä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille mahdollistetaan täällä työnteko hyvä sarkastisesti sanon tämän että se on todellakin teidän työllistämistekonne mutta mielelläni kuulisin miten tavalliset suomalaiset saataisiin ensin töihin kiitos

arvoisa herra puhemies tämä antti rinteen hallituksen ensimmäisen lisätalousarvio joka annetaan hyvin nopeasti hallituksen muodostamisen jälkeen ja työn alettua varmaan yllätti monen edustajan että voiko näin äkkiä hallituksessa toimia ja tehdä lisäbudjetin epäilijät joutuivat nyt vähän kyseenalaiseen valoon kun näin kuitenkin kävi ja kuulin tuossa muutamia kommentteja että eivät kerenneet edes karvahattulähetystöt lähteä liikkeelle kun tiehankkeelle rahat tulivat pahoitteluni sille joka tässä joutui pettymään mutta asiaan sen verran että kun katsotaan valtion nettolainanottoa niin tämä lisätalousarviohan pienentää valtion velanottoa sadallakolmellakymmenelläkuudella miljoonalla eurolla elikkä kuitenkin suunta on oikea tämän vuoden talouskasvuksi eri tutkimuslaitokset ennustavat eri lukuja mutta virallinen luku lienee siinä yhden pilkku kuuden prosentin luokkaa ensi vuodelle kasvua on ennustettu yksi pilkku kaksi prosenttia elikkä suunta on laskeva se meidän pitää huomioida totta kai ja tehdä niitä toimenpiteitä mitkä hallituksen toimivallassa ovat niin hyvin että saadaan tuo talouskasvu pysymään pysymään mahdollisimman ylhäällä ja asetettu työllisyystavoite saavutetaan sen seitsemänkymmenenviiden prosentin pitää olla kirkkaana mielessä koko ajan koska jos ihmiset eivät käy töissä silloin silloin syntyy tilanne jolloin valtiovalta joutuu sijoittamaan rahoja erilaisiin toimiin sen työttömyyden takia nämä nämä asiat ovat niin isoja että niiden kanssa kannattaa olla aina vakavalla mielellä hallituksen ohjelman mukaisesti koko suomi huomioidaan sehän tämän hallituksen talousarvioesityksen suuri linja on ja tällä hallituksen lisätalousarviolla se toteutuu myös liikennehankkeita eri puolille suomea käynnistyy kiitettävästi erityisesti iloitsen toki kaikista tiehankkeista ja ratahankkeista mitä suomenniemellä lisätalousarvion myötä tulee mutta erikoisesti iloitsen iisalmi ylivieska ratahankkeesta joka on pitkään ollut putkessa odottanut investointirahoja se tulee nyt ja toteutuu ja luo sille paikkakunnalle sille seutukunnalle lisää taloustoimintaa mikä nimenomaan palvelee työllisyyttä toinen suuri ilonaiheeni on tietenkin joensuun ratapihan korjaaminen pitää muistaa että tämä joensuun ratapihan korjaaminen ei ole vain se se oli tarkalleen ei pelkästään se summa vaan kysymys on siitä että siihen ympärille ollaan kehittämässä valtavan isoa valtavan isoa investointiputkea ja nämä seitsemänkymmentäneljä miljoonaa euroa mitkä sinne on varattu nyt lisätalousarviossa määrärahana saavat liikkeelle investointivyöryn joka sitten on rahallisesti paljon paljon suurempi työtä siellä on pikkuhiljaa ollut koko ajan käynnissä kaupungin toimesta mutta tämä ratapihahanke ei ole pelkästään joensuun kaupungin hanke vaan tämä on koko pohjois karjalan maakunnan hanke ja ja sitä on pitkään odotettu

niin se palvelee koko suomen kansantaloutta iloitsen metsätalouspuolelta leipäni hankkineena metsätalousinsinöörinä siitä että nämä hankkeet aika pitkälti koskevat niitä ratoja joita pitkin puu kulkee sanoisinpa melkein että tämä lisätalousarvio on vahvasti pihkan tuoksuinen koska näillä radoilla liikkuu suomalainen puu eri jalostuspaikoille ja tuo lisäarvoa

suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisille ihmisille sen takia tämä lisätalousarvio on todella hyvä että radoilla on vihdoin päästy korjaustoimiin aidosti vauhtia on tullut sillekin puolelle lisää pitää muistaa se hallitusohjelmalinjaus että me käytämme tämän vaalikauden aikana joka vuosi noin kolmesataa miljoonaa euroa perusradanpidon ja perustienpidon rahojen lisäämiseen niin että saadaan teiden ja ratojen kuntoa parannettua olennaisesti on syytä muistaa että tämä paljon puhuttu ilmastonmuutos on kohdellut niin tie kuin rataverkkoa aika kovakouraisesti samana talvenahan voi olla kolme neljä kertaa kunnon kevät ja sitten on taas kova pakkanen ja ankara lumisade se kuluttaa niin tienpintoja kuin ratojakin valtavasti sen takia ratojen ja teiden kunnostus on tämän vaalikauden yksi iso juttu ja sitä kautta luodaan uutta työllisyyttä tähän maahan metsiä hoidamme ja puuta liikuttelemme eri paikkoihin niin samalla hoidamme myös järkevästi tätä ilmastopolitiikkaa kun pyrimme kuljettamaan raskaita kuljetuksia mahdollisimman paljon junaradoilla eli rautapyörillä mitä enemmän kuljetamme raskasta liikennettä raskasta tavaraa radoilla sen enemmän tieverkko säästyy arvoisa herra puhemies iloitsen tämän hallituksen tekemän ensimmäisen lisätalousarvion sisällöstä ja ennen kaikkea iloitsen niiden ihmisten puolesta joiden elämään tällä nopeasti laaditulla lisätalousarviolla on erittäin paljon positiivisia vaikutuksia

arvoisa puhemies vaikka käsittelemme vasta lisätalousarviota kolmen viikon hallitustaipaleen jälkeen olen äärimmäisen tyytyväinen että hallitus on ottanut asiakseen liikenteen painopisteen siirtämisen kohti kestävää vähäpäästöistä liikennejärjestelmää

pitkien etäisyyksien suomessa oppositiosta kerrottiin että suurin osa ihmisistä ja teollisuuden tuotteista kulkee kumipyörillä ja esitettiin huoli autoilun tukemisesta tämä on kuitenkin juuri se asia johon muutos tarvitaan tukea tulee siirtää ympäristöystävällisille kulkumuodoille ja hyödyntää se potentiaali joka rataverkossamme jo on ja tähän on hallitus tarttunut suomessa on euroopan toiseksi eniten henkilöautoja väestömäärään nähden ja suomen henkilöliikennejärjestelmä perustuu henkilöautoilulle kun tiedämme autoilun kustannukset käyttäjälle tulisi meidän olla todella huolissamme siitä miten pienituloiset työttömät ja vanhukset saatikka ajokyvyttömät pääsevät kulkemaan ja elämään laadukasta elämää liikenteen osuus suomen päästöistä on noin viidenneksen ja näistä yhdeksänkymmentä prosenttia koostuu tieliikenteestä suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi joten panostukset raiteisiin on syystä nähty kiireellisinä investointeina liikenteen painopisteen siirtäminen yksityisautoilusta raiteille vähentää myös melusaastetta parantaa ilmanlaatua ja kannustaa arkiaktiivisuuteen sillä on siis myös terveydellisiä vaikutuksia hallituksen panostukset joukkoliikenteeseen ja raiteisiin mahdollistavat sen että yhä useammalla olisi mahdollisuus kulkea joukkoliikenteellä raiteissa on jo nykyisellä verkolla valtava potentiaali joka kannattaa hyödyntää nopeuttamalla parantamalla ja kapasiteettia kasvattamalla pelkästään pääradan varrella helsingistä tornioon on jo nyt kuusikymmentä prosenttia suomen väestöstä ja työpaikoista junamatkustamisella on runsaasti kasvupotentiaalia myös pidemmillä matkoilla tämä nähtiin erityisesti pääradan pohjoisilla osilla pari vuotta sitten kun perusparannuksen sekä vrn lippujen hinnoittelu uudistuksen ansiosta nämä yhdessä kasvattivat matkustajamääriä matkustajamääriä lähes viidelläkymmenellä prosentilla yhden vuoden aikana oulu helsinki välillä pitkien etäisyyksien maassa on kriittisen tärkeää ymmärtää raiteiden merkitys taloudelle työllisyydelle ja elinvoimalle raiteilla kulkee tavaroiden lisäksi osaaminen sillä osaavien työntekijöiden saaminen on yksi suurimmista työllisyyden kasvun haasteista raiteet ja panostukset ammatilliseen koulutukseen ovatkin hyvä sysäys työllisyyden nostamiselle raiteiden lisäksi liikenteen murros tapahtuu panostamalla kävelyyn ja pyöräilyyn ja muuhun joukkoliikenteeseen ja näihin hallitusohjelmassa on suunniteltu jo merkittäviä panostuksia tästä on tosiaan hyvä jatkaa kohti kestävänpää suomea

arvoisa puhemies itäsuomalaisena kiitän hallitusta tuosta joensuun ratapihan parantamisesta joskin lisää rahaa tarvitaan tähän vielä jatkossakin lisäpanostukset tiestöön ovat tiestöön ovat hyviä perusväylä on karmeassa kunnossa varsinkin meillä itä suomessa joten tähänkin sitten jatkossa tarvitaan lisää panostuksia arvoisa puhemies jos hallitus olisi panostanut vähemmän omaan avustajakaartiin ja hyvien veljien ja siskojen siis usean tippuneen kansanedustajan työpaikkoihin olisi rahaa ollut enemmän esimerkiksi mainitsemaani tiestön perusväylään arvoisa puhemies olisin toivonut että te arvoisa hallitus olisitte antaneet kunnille lisää rahaa jotta he olisivat voineet palkata lisää hoitajia auttamaan apua tarvitsevia teillä itsellänne on jo avustajamitoitus kunnossa se on neljä pilkku kolme mutta apua tarvitsevilla vanhuksilla se ei ole edes nolla pilkku seitsemän hoitajat hukkuvat työtaakan alle mutta siihen te ette kiinnittäneet huomiota tässä lisätalousarviossa lainkaan vaikka heidän hätänsä on erittäin suuri arvoisa puhemies hallitus aikoo nostaa puoluetukea kahdellakymmenelläviidellä prosentilla eli seitsemällä miljoonalla eurolla mikä tässä on sitten taustalla keskusta menetti puoluetukea kaksi pilkku kuusi miljoonaa ja nyt tämän puoluetuen noston myötä se saa tästä takaisin karkeasti puolet on selvää että tällä nostolla hallitus haluaa tukea vaalien suurinta häviäjää keskustaa keskustaa jonka kansa äänesti pois vallasta jossa he nyt kuitenkin roikkuvat kynsin hampain kiinni ja lypsävät valtiolta itselleen lisää rahaa tällainen ahne kotiinpäin vieminen ei ole onneksi jäänyt kansalta huomaamatta eikä se tule jäämään kiitos puhemies

kiitoksia rouva puhemies tässä lisätalousarviossa näkyy vahvasti vastuullinen keskustalainen kädenjälki esitetyt investoinnit ovat perusteltuja ja ennen kaikkea kauan kaivattuja ennen muuta ne puolustavat koko maan tasapainoista aluepolitiikkaa joka liian usein on jätetty unohduksiin myös tässä salissa erityisesti ammatillisen koulutuksen rahoituksen vahvistaminen ansaitsee laajasti kiitosta on kuitenkin myönnettävä ettei rahoitus ole edelleenkään riittävällä tasolla ja nimenomaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen resursseja tulisi edelleen vahvistaa arvoisa rouva puhemies on tärkeää että hallitus toteuttaa pääradan kehittämistä laajennuksineen kuten hallitusohjelmassa on kirjattu tämä tarkoittaa sitä että tampere jyväskylä välin kaksoisraiteen suunnittelu mahdollistetaan myös riittävällä rahoituksella päärata laajennuksineen ei ole vain helsinki tampere välin kehittämistä tällä hetkellä keskisen suomen raideliikenteen kehittäminen on jäänyt muusta maasta sivuun on perusteltua kehittää myös poikittaisliikennettä koko maan hyväksi jyväskylä suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina ei voi jäädä raideyhteyksien osalta ikuiseksi tulevaisuuden suunnitelmaksi kaksoisraiteen tarvetta puoltaa sekä häiriöherkkä henkilöliikenne joka on jo kasvun haittana että lisääntynyt tavarakuljetus keski suomesta maamme satamiin mikäli haluamme huolehtia koko maasta on meidän mahdollistettava kasvu kaikkialle on selvää ettei kasvun eväitä ole jos emme tue edellytyksiä uuden luontiin olemme myös todistaneet monien puheenvuorojen kautta että tässä maassa on suuret tarpeet liikenneinvestointeihin on rehellistä myöntää ettei kaikkeen tule löytymään valtion rahaa tästä syystä on tärkeää että mahdollistetaan uudenlaisia rahoituksen keinoja jotta jokainen maakunta tässä maassa pääse osaksi hyviä liikenneyhteyksiä ja sitä kautta osaksi kasvua arvoisa rouva puhemies kansainvälinen taloussuhdanne voi aiheuttaa harmaita pilviä myös suomen ylle tämä tarkoittaa sitä että hallituksen on oltava talouspolitiikassaan proaktiivinen mutta myös reaktiivinen me emme ole saareke vaan osa kansainvälistä taloutta investoinnit jotka luovat kasvua koko maahan ovat äärimmäisen tärkeitä samaan aikaan on pidettävä huoli siitä että isänmaamme jää paremmassa kunnossa lapsillemme kiitos

arvoisa rouva puhemies oli ihan ilahduttavaa kuulla päivällisen debatin myös oppositiolta kehuja hallituksen liikennehankkeista se on juuri sitä rakentavaa yhteistyötä tosin muutama epäluuloinen kommentti kuului liittyen hankkeiden työllisyysvaikutuksiin tähän voin vastata että liikennehankkeet jos mitkä ovat omiaan luomaan pohjan uusille työpaikoille työpaikkojen syntyminen on pitkälti pienten ja keskisuurten yritysten varassa lukuisat pk yritykset linkittyvät myös liikennehankkeisiin siellä on rakennuspuolen yrityksiä siellä on tavarantoimittajia siellä on monentyyppisiä eri yrityksiä mitkä saavat aikaiseksi sen että saamme ne upeat hankkeet valmiiksi meillä oli eilen maakunnassa pohjois karjalan yrittäjien ja alueen kansanedustajien yhteistapaaminen mukana oli kansanedustajia sekä oppositiosta että hallituksesta keskustelimme paljon yrittäjien tilanteesta yrittäjien haasteista ja yrittäjien mahdollisuuksista keskustelimme paljon myös hallitusohjelmasta ja siitä kuinka se tulee vaikuttamaan yrittäjien tulevaisuuteen saimme yrittäjäjärjestöltä kiitosta sekä hallitusohjelmasta että lisätalousarviosta ennen kaikkea maakunnassa oltiin iloisia joensuuhun tulleesta ratapihahankkeesta iloa ovat iisalmen raidehankkeet ja koko savo karjalan vaalipiiri on ottanut ilolla vastaan tämän lisätalousarvion tiedän itse kaksikymmentäviisi vuotta yrittäjänä toimineena että yrittäjyys on myös uskonasia sinulla on yrittäjänä oltava usko siihen että tulevaisuus kantaa ja että yritystoimintaa voidaan rakentaa kestävälle pohjalle yksi keskeinen tekijä siinä uskossa on koko alueen ja sen päättäjien usko tulevaisuuteen siihen että maakuntaan kannattaa investoida ja että sieltä käsin on hyvä ponnistaa vaikka maailmanmarkkinoille vienti ei voi vetää ilman väyliä vähintään yhtä tärkeää kuin alueen usko omaan menestymiseen valtakunnan tason päättäjien usko koko suomen alueisiin voin ilolla todeta että tässä hallitusohjelmassa uskotaan sekä alueisiin että maakuntiin täällä salissa kuului jopa hämmentäviä kommentteja siitä että kaupungit ovat unohtuneet tässä ohjelmassa voin sanoa että eivät ole tämä on vasta lisätalousarvio näillä ympäri suomea tulevilla liikennehankkeilla on uskomattoman suuri vipuvarsivaikutus rakentamisen aikana ne työllistävät yrityksiä ne antavat uskoa sijoittajille ne antavat uskoa rahoittajille ja ne parantavat myös alueen saavutettavuutta tästä lisätalousarviosta on tämän hallituksen hyvä jatkaa kiitos

arvoisa rouva puhemies

kuulla että oppositiokin on niitä laajasti kiitellyt nostan esiin kaksi läntistä uuttamaata koskevaa hanketta helsinki turku rantaradan parannustyöt sekä hanko hyvinkää rataosan sähköistyksen on välttämätöntä että parannamme olemassa olevien ratojen kuntoa ja varmistamme näin että junat kulkevat ajallaan ja ihmisten työ ja asiointimatkat sujuvat vain toimiva ja riittävän tiheä raideliikenne on aito vaihtoehto omalle autolle myös nykyisten ratojen varsien ja aseman seutujen potentiaali kannattaa hyödyntää täysimääräisesti kuten edustaja pitko aiemmin puheessaan hyvin perusteli helsingin ja turun välisen rataosuuden parantamiseen osoitetaan lisätalousarviossa kuusikymmentä miljoonaa euroa hanko hyvinkää rataosuus on etelä suomen ainoa sähköistämätön rataosuus ja rahtiliikenne hangon satamasta tapahtuu pääasiassa rekoilla kaupungin läpi radan sähköistys tulee hangon ja karjaan välistä henkilöliikennettä hankkeen hintalappu on kuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa ja se on määrä käynnistää ensi vuonna arvoisa rouva puhemies yhdeksän lisätalousarvioon sisällytettyä sisällytettyä raidehanketta on hyvä alku nopeat ratahankkeet länteen itään ja pohjoiseen tulevat hallitusohjelman kirjausten mukaisesti myös käynnistymään espoon kaupunkiradasta on puhuttu tänään paljon ja hyvä niin se on keskeinen hanke pääkaupunkiseudun ja uudenmaan raideliikenteen kehittämiselle ja edellytys niin turun tunnin junalle kuin rantaradan kehittämiselle on tärkeää että näiden kaikkien mittavien ratahankkeiden kiirehtimiselle on myös opposition laaja tuki muistutan vielä että hallitusohjelmaan tehtiin merkittävät kirjaukset kaupunkiseutujen kestävän kaupunkirakenteen edistämiselle mal suunnitelmien avulla mal sopimukset ovat väline rakentaa hiilineutraaleja kaupunkiseutuja ja niillä lisätään asuntotuotantoa ja kasvatetaan kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuutta mal sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ja niihin on tärkeää sisällyttää keskeiset kaupunkiseutujen raideinvestoinnit hyvässä yhteistyössä kaupunkien kanssa arvoisa rouva puhemies lopuksi totean että on äärimmäisen tärkeää että hallitusohjelmassa on osoitettu kahdenkymmenen miljoonan euron lisäys ammatillisen koulutuksen opettajaresursseihin koulutus on investointi tulevaisuuteen ja ammatillisessa koulutuksessa on edellisen hallituksen leikkausten jäljiltä akuutein tarve

rinteen hallitus on muuttanut linjaa leikkausten linjasta kasvun polulle ja se on hieno loikka kaiken kaikkiaan opposition puolelta on kovasti arvosteltu näitä liikenneinvestointien työllisyysvaikutuksia mutta kun ottaa epäsuorat ja johdannaisvaikutukset niin jos seitsemäntuhatta

rakentamisen vaikutus niin se voidaan huoletta kertoa kahdella mikä on positiivinen asia ja ja hyvä liikkeellelähtö myös tässä suhdannetilanteessa tässä on selvästikin myös aluepolitiikan muutos edustaja vestman joka nyt ei taida olla paikalla oli huolestunut miten uusimaa pärjää näissä investoinneissa kun kaivelin tuossa tilastotietoja vuodelta kaksituhattaneljä viiva kaksituhattayhdeksäntoista niin uudellemaalle on tullut liikenneinfraan rahaa kaksi pilkku neljä miljardia nyt ymmärrän ne pohjanmaan puheenvuorot mitä täällä on tullut eli sinne on samaan aikaan tullut kolmekymmentä miljoonaa pohjois karjalaan kolmekymmentäviisi miljoonaa ja kainuuseen neljäkymmentä miljoonaa minusta on tosi hienoa että nyt liikennepolitiikassakin on aluepolitiikkaa otettu vahvasti mukaan ja ja sillä haetaan haetaan sitä että rattaat pyörivät ja elinkeinoelämällä on edellytyksiä myös muuallakin kuin täällä pääkaupunkiseudulla en halua mitään vastakkainasettelua mutta tämä on faktaa toinen asia vaikuttavuudesta

kaiken kaikkiaan on laittamassa rahaa kun edellinen hallitus laittoi liikenneinvestointeihin kaiken kaikkiaan miljardin niin jo tässä vaiheessa kuusisataa miljoonaa ollaan tämän hallituksen taholta laittamassa pelkästään perustienpidon rahoituksen tälle hallituskaudelle suunnitellut lisäykset ovat samat mitkä edellinen hallitus liikennepolitiikkaan ja liikenneinfraan laittoi rahaa hieno hieno tie kaiken kaikkiaan oman alueeni investoinneista olen tosi iloinen joensuun aseman seudun investoinnista

vipuvaikutus on kun kaupunki laittaa saman verran kaiken kaikkiaan noin kahdeksansadan miljoonan euron investoinnit ja iso osa niistä on jo käynnissä tämmöisiä vipuvaikutuksia näillä elinkeinorahoituksilla pitäisikin pystyä tekemään

kaiken kaikkiaan lisätalousarvion pääagenda on tietysti poistaa esteitä kasvulta ja nämä ammatillisen koulutuksen ja liikenneinfran panostukset ovat juuri sitä eli kasvun esteiden poistamista ja tukea tukea työllisyyttä ja samalla sitten kasvua kaiken kaikkiaan liikennejärjestelmätyöryhmä käynnistyy ja on hienoa että siellä on nyt kaikki itäinen läntinen ja päärata kirjattu ja

arvoisa rouva puhemies palaan vielä lisäbudjetin osalta sen tuloarviopuoleen ja kiinnitän siellä huomiota autoveron momentille tehtävään viidenkymmenenseitsemän miljoonan euron pienennykseen joka johtuu siitä että uusien autojen rekisteröintimäärä on on jäämässä oletettua pienemmäksi yksi syy tämän taustalla on kasvanut käytettyjen autojen tuonti joka on jo tällä hetkellä ollut hyvin korkealla tasolla yli neljänkymmenentuhannen ajoneuvon tasolla tästä itse asiassa edustaja juvonen käytti ansiokkaan puheenvuoron johon on hyvä jatkaa tänä vuonna arvio lienee jossain viidenkymmenenviidentuhannen ja kuudenkymmenentuhannen ajoneuvon välissä tämä on olennainen asia siinä mielessä että tässäkin salissa tullaan keskustelemaan paljon liikenteen päästöistä ja siitä että meidän autokantamme on koko euroopan mittakaavassa hyvin vanhaa on kestämätön tilanne jos jos meiltä valuu pysyvästi verotuloja maan rajojen ulkopuolelle näin paljon koska käytännössä alvitulot alvitulot jäävät kokonaan saamatta näissä tilanteissa suomeen tuodaan paljon isomoottorisia ajoneuvoja tilalle ja samaan aikaan meillä kerätään autoveroa joka taas sitten osaltaan on hidastanut sitä että meidän autokantamme ei ole uusiutunut sillä sillä tavalla miten sen olisi pitänyt uusiutua minä toivon että että myös hallitus pohtii tätä kysymystä vakavasti kun kun käy läpi liikenteen verotuksen kokonaisuutta siitähän on on nyt selvityskirjaus hallitusohjelmassa miten tästä on järkevää mennä eteenpäin koska jos tämä kehitys jatkuu niin niin huomataan kyllä että yhteiseen kassaan jää vähemmän verotuloja meidän autokantamme ei uusiudu vaan päinvastoin suomesta tulee tämmöinen käytettyjen autojen hautausmaa euroopassa ja siinä voidaan sitten pohtia sitä miten järkevä tämä meidän verojärjestelmämme on kaiken kaikkiaan ollut eli eli tässä kyllä katsoisin viime hallituksen tekemää järkevää veropolitiikkaa mitä tehtiin myös autoveron osalta ja ja on syytä lähteä pohtimaan taas vakavasti miten sitten tulevina vuosina saadaan tuettua autokannan uudistumista arvoisa
arvoisa rouva puhemies tämä lisätalousarvion kokonaisuus on hyvä ja tasapainoinen haluan kuitenkin nostaa muutaman asian täältä erikseen esiin ja ja lähinnä tähän liikenneverkkoon keskittyä on hyvä että nyt lisätalousarviolla nopeasti annetaan piristysruisketta niille liikenneinvestoinneille joita koko maassa tarvitaan mutta erityisesti niillä alueilla joilla myös suomalaista kasvua tehdään liikenneinvestointeja ei pidä nyt sanoa roiskia sinne tänne pelkästään aluepoliittisin tavoittein vaan niin kuin täällä niin hallituksen kuin oppositionkin puolelta on todistettu antaa niille alueille joilla niillä panostuksilla saadaan parhaat mahdolliset kasvun kasvun eväät samassa yhteydessä tervehdin ilolla tätä mal sopimusjärjestelmän käyttöönottoa kaupunkiseuduille nyt valtion ja kuntien välillä voidaan tehokkaammin sopia yhdessä niistä toimenpiteistä joita kunnat omalta osaltaan voivat tehdä valtio voi omalta osaltaan tehdä ja ennen kaikkea kunnat ja valtio yhdessä lisätalousarvion mieluisa osa jota täällä myös on kehuttu hallituksen ja opposition toimesta ammatillisen koulutuksen opettajien rekrytointiin me tarvitsemme sinne ammatilliseen koulutukseen lisää käsipareja toki moniin muihinkin tehtäviin mutta itsellenikin äärimmäisen tärkeänä kohteena ja ja myös suomalaisen kasvun kannalta tärkeänä kohteena näen meillä osaamistason noston ja nimenomaan ammatillisen koulutuksen puolella on jo vuosia kärsitty opettajien vähyydestä sitten haluan sanoa myös tähän edustaja meren hyvän puheenvuoron hyvään osaan liittyen opposition rooliin eduskunnassa rooli on merkittävä oppositio voi nostaa niitä aukkoja joita hallituksen esityksessä on esiin ja toisaalta tukea niin kuin täällä tänäänkin niitä esityksiä joista oppositio ajattelee samalla tavalla kuin hallitus viime kauden kokemuksella voin ainakin itse sanoa että isänmaata voi palvella myös oppositiosta käsin

arvoisa

puhemies edustaja huttunen tuossa

oppositio etunenässä yrittää vähätellä niitä työllisyyshehkutuksia no täytyy nyt kertoa ettei tässä niin sanotusti vähätellä mutta jos lähdetään yhteiskunnan rahalla työllistämään porukkaa niin ei sitä nyt ihan hirveästi pitäisi kyllä hallituksenkaan hehkutella koska jos sitä on varaa hehkutella niin minkä takia ei saman tien tuplata sitä rahaa jos se on niin loistavaa kauppaa että me rakennamme infraa tänne kuudellasadalla miljoonalla niin miksemme sitten saman tien vedä yhdellä pilkku kahdella miljardilla elikkä nyt on aika paljon kuitenkin puhuttu siitä kuinka paljon hehkutetaan sen työllistämisen vaikutuksesta versus se kuinka paljon laitetaan rahaa siihen hommaan edustaja sarkomaa heitti tuossa uudenmaan suuntaan ja enemmän rahaa näihin kaikennäköisiin väylähankkeisiin no pakko on sanoa edustaja sarkomaalle että totta kai tänne tulee enemmän rahaa sen takia kun te olette rohmunneet kaiken tänne ja täällä on ihmisiä niin paljon että tänne tarvitsee rakennella niitä tässä täytyy kyllä rehellisesti sanottuna sanoa että nyt näkyy onneksi se tilanne että maakunnatkin saavat omansa eikä pelkästään vain ja ainoastaan tämä kehä kolmosen sisäpuoli autoverohommasta haluaisin kyllä mieluusti puhua aika paljonkin harmittavasti edellinen puhuja vain lähti pois todellakin autoverohommassa aika helposti mennään siihen miinaan että lähdetään purkamaan sitä autoveroa pois mikään ei ole muuttunut ainoa vain että meidän raharikkaat ajelevat niillä rolls royceillaan sitten puoli ilmaiseksi siihen verrattuna mitä ne nytten ajavat koska tälläkin hetkellä perusauton autoveron osuus on niin olematon että kenenkään uuden auton ostaminen ei ole enää kiinni suomalaisen autoveron määrästä mutta se autoveron määrä mikä tulee autoveroista rahaa otetaan joka tapauksessa liikenteestä jollain tavalla mikä tarkoittaa sitä että viidensadan euron mondeolla ajava kaveri joutuu maksamaan sen raharikkaan rolls roycen oston koska joka tapauksessa liikenteestä toivon että hallitus nyt ihan oikeasti tajuaa sen että ei kannata näihin tiettyihin satsauksiin lähteä edellinen hallitus teki esimerkiksi kaksi kappaletta romutuspalkkiokampanjoita mitkä olivat täysin järjettömiä yhteiskunnan kannalta antaa

arvoisa rouva puhemies tämän lisätalousarviokäsittelyn keskustelu on keskittynyt pääasiassa liikenneväylähankkeisiin ja hyvä niin onhan tämä lisätalousarvio nimenomaan liikenneväyläpainotteinen ja niitä liikenneväylien parantamisia tarvitaan mutta itse haluaisin nostaa myöskin tämän ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamisen lisämäärärahan tämän kaksikymmentä miljoonaa euroa se on todella tarpeeseen ja sitä on toivottu mutta mitä sitten tulee näihin liikenneväylähankkeisiin niin on hyvä että hallitus nyt tekee aivan poikkeuksellisen suuren lisätalousarvioesityksen tätä ei viime kaudella pystytty tekemään sitä toivottiin kyllä laajasti myöskin tässä eduskunnan isossa salissa että olisi pystytty tekemään jo viime kaudella näitä isoja panostuksia mutta silloin ei valtiovarainministeriön taholta oltu valmiita tähän isoon satsaukseen tosin täytyy sanoa se että kyllä viime kaudellakin panostettiin perusväylänpitoon poikkeuksellisen paljon euroja noin miljardilla eurolla

miljoonaa euroa vuodessa perusväylänpitoon lisämäärärahaa olemassa ja se määräraha tulee todella tarpeeseen

saadaan nyt myöskin uusia suhteellisen isojakin hankkeita aloitettua ympäri suomea ja ne ovat todella tärkeitä ja ne palvelevat nimenomaan elinkeinoelämää ja vientiteollisuutta rata ja tiehankkeiden lisäksi siellä on myöskin esimerkiksi satamia oulun satamaa joka on iso iso tärkeä hanke saadaan nyt vietyä eteenpäin itse toivon että jatkossa varsinaisissa talousarviokäsittelyissä sitten syksyllä pystymme tuomaan isoja hankkeita muuallekin suomeen koko suomeen sellaisia hankkeita joista tiedetään että tarpeita on vaikka kuinka paljon itsekin tulen sellaiselta alueelta kaakkois suomesta etelä karjalasta jossa myöskin on toiveita että saataisiin nimenomaan vientiin liittyviä hankkeita ja liikenneturvallisuuteen liittyviä hankkeita niitä me tarvitsemme täällä edustaja laakso toi esille valtatie viidentoista joka on todella tärkeä hanke siellä on valtatie kolmentoista savitaipaleen myttiönmäen kohta jota on toivottu vuosia ja vuosia ja vuosia koko ajan ja toivon että myöskin se hanke saadaan vietyä eteenpäin ja toteutukseen siellä tapahtuu aivan liian paljon isoja onnettomuuksia mutta on minusta poikkeuksellisen hyvä asia se että näin paljon liikenneväylähankkeita saadaan liikkeelle ne palvelevat meitä kaikkia liikenneturvallisuutta ennen kaikkea vientiteollisuutta ja teollisuutta

arvoisa rouva puhemies hankkeista kiitos hallitukselle ripeydestä mutta kaikilta osin hallitus ei ole vakuuttanut hallitusohjelmassaan eikä tänään keskustelun alla olevassa toisessa lisätalousarviossa vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista rahoitus luotettavalla vakaalla pohjalla suomi elää ainakin vielä talouskasvun aikaa ja organisaatioilla menee keskimäärin paljon paremmin kuin joitakin vuosia sitten eikö nyt olisi viimeinen hetki kiinnittää huomiota kasvuun ja optimismiin yksi suomen tunnetuimmista johtajuustutkijoista pauli juuti törmäsi ilmiöön huono johtaminen työyhteisöjen vaiettuna ongelmana kerätessään aineistoa viimeiseen teokseensa hän hämmästyi huomatessaan saamastaan materiaalista kolmestakymmenestäyhdestä eri organisaatiosta kerätystä johtajuustarinasta miten hyvän johtajuuden sijaan aineisto sisälsikin pääosin huonoa johtajuutta ilmiön laajuus materiaalissa oli yllättävää työ ja elinkeinoministeriö kysyy julkaisussaan suomalaisen johtamisen tila ja ja tulevaisuus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista suomalainen johtajuus onko sitä edes olemassa vastaus ei ainakaan kansallisessa mielessä kyllähän suomalainen johtaminen on sellaista partiopoikajohtamista eli että tehdään ne asiat mitä luvataan ja hyvällä asenteella näin tuomas syrjänen tässä kyselyssä osuvasti todistaa pohjoismaista ruotsissa käytetään aikaa enemmän luottamuksen rakentamiseen ruotsalainen johtajuus sisältää ajattelun isoutta ja kansainvälisyyttä työyhteisön sisäinen dialogi on parempi kuin suomessa ja dialogin avulla syntyy tunne jaetusta työyhteisöllisyydestä eli

arvoisa puhemies suomi on valitettavasti eussa aivan kärjessä julkisissa menoissa suhteessa bruttokansantuotteeseen

julkisen talouden tasapaino on myös edelleen negatiivinen maassamme se on nolla pilkku kahdeksan prosenttia miinusta suhteessa yli puolet kuntien käyttökuluista on sosiaali ja terveystoimen kuluja tämä tarkoittaa miljarditasolla puhuttaessa yli kahdenkymmenen miljardin euron laskua jonka veronmaksajat vuosittain maksavat yksityisellä puolella ei ole mahdollista että pelkästään leikataan kuluja siirretään ongelma jonkun muun huoleksi ja piilotetaan ongelma pöydän alle silloin kyllä käy huonosti valtio ja kunnat toimivat valitettavasti useasti näin verotusoikeus on luonut siihen mahdollisuuden vastuun puuttuminen on mahdollistanut huonojen päätösten tekemisen aina on löytynyt rahaa ja veronmaksajat maksavat suurin ongelmamme rahoituksen riittävyyden näkökulmasta ei ole ikääntyvä väestö ei syrjäytyvät nuoret ei huono työllisyyden tilanne eikä palkkakehitys suurin ongelmamme on se että palvelutuotantoa ei johdeta riittävän pätevästi eikä sitä johdeta myöskään tuloksellisesti johtaminen on taitolaji on osattava johtaa jos oma toiminta on tehotonta ja työkalupakissa on vain säästäminen johtaa se valitettavan usein työntekijöiden vähentämiseen aito johtaja ja aito johtaminen eivät toimi tällä tavoin on osattava toimia verkostossa ja nähtävä verkoston solmukohdat ja purettava niiden aiheuttamat täysin turhat kustannukset tämä taas johtaa siihen että asiakkaille tuotetaan parempaa palvelua ja samalla vapautuu veronmaksajien rahoja järkevämpään käyttöön valtion ja erityisesti kuntien velkaantumisen kehitys on saatava taittumaan verojen ja maksujen korottamisen tie on nyt kuljettu lähes loppuun väestörakenteen osalta suomessa on jo tilanne että olemme yksi maailman vanhimmista kansoista ja väestön uusiutumista tilastoitaessa muutosta ei ole näköpiirissä suomessa syntyy vuosittain alle kuusikymmentätuhatta ei riitä väestön uusiutumiseen vanhustenhoito pitää pystyä järjestämään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kaupungistuminen kiihtyy ja sen myötä harvat kasvukeskukset kamppailevat palvelutarpeen kasvun kanssa tyhjenevien alueiden osalta pohditaan miten kyetään tarjoamaan palveluja alueen vähenevälle väestölle edes jotenkin kestävällä tavalla kysymys kuuluu miten julkinen sektori olisi myös jatkossa yhteiskunnan menestyksen vauhdittaja ja omassa roolissaan tulevan kasvun tekijä vai onko se enää mahdollista julkinen sektori on tällä hetkellä maassamme ison johtamishaasteen edessä julkisen sektorin johtajat ja esimiehet luotsaavat isoja uudistuksia joissa mahdollisesti kymmenet tai jopa sadattuhannet työntekijät vaihtavat työnantajaa yhteiskunnallisessa muutoksessa ja tämä muutos pitää tehdä nopeasti johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu siis kiihtyvällä tahdilla kaikki tämä vaatii valmiutta lisätä johtamisen ja esimiestyön kyvykkyyttä kyvykkyyttä ja henkilökohtaista osaamista näitä voidaan kehittää uuden ajan johtamis ja koulutuskeinoin arvoisa puhemies näihin asioihin pitää uuden hallituksen nyt puuttua kovalla otteella ja panostaa nyt tarvitaan lisäpanostusta johtamis ja esimiestaitojen kehittämiseen tiedän että jos ongelman kykenemme hallitusti ratkaisemaan tulemme tekemään jollakin aikavälillä miljardien säästöt samalla vapautuu koulutettua työvoimaa uusien tehtävien hoitoon tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa tulemme saamaan suomen takaisin ja myös suomen uuteen nousuun hallitusohjelmasta olette unohtaneet tämän tärkeän osan suomalaista tulevaisuutta ja hyvinvointia ette ole huomioineet sitä myöskään lisätalousarviossa mutta toivon että kun syksyllä aloitatte rakentamaan tulevan vuoden budjettia panostatte tähän meitä kaikkia koskevaan ja ennen kaikkea kansantalouttamme ravistelevaan ongelmaan taloutemme tehokkuus ja palvelujen toimivuus tässä teille talous ja työllisyyspolitiikkaa kansallinen kilpailukykymme on nyt kiinni teistä arvoisa hallitus ja hyvistä johtajista yhteiskunnassamme

puhemies tänään keskustelemme täällä lisätalousarviosta ja ja ihan tähän loppuun vielä puheenvuoro tuossa tuotiin esiin näitä hyviä puolia mielestäni tässä lisätalousarviossa on erittäin paljon hyviä asioita ja puhun entisenä liikenneministerinä näin että liikennehankkeet ovat juuri niitä joilla työllisyyttä saadaan aika nopeasti siinäkin tulee tietysti sitten rajansa mutta olen ehdottomasti sitä mieltä että jos nopeasti pitää työpaikkoja saada niin nimenomaan liikennehankkeista

jos ajattelee myöskin perustienpitoa tietysti aina pitää katsoa myöskin kustannus hyöty indeksiä ja ja siihen on oma laskukaavansa siinä otetaan huomioon turvallisuus siihen otetaan matka aika elinkeinoelämän tarpeet ihmisten hyvinvointi ja liikkuvuus elikkä myöskin näitä asioita meidän

joka muuten päätettiin toissa kaudella siinä työryhmässä jota itse itse johdin silloin ministerinä sitten minun on pakko sanoa edustaja laaksolle joka täällä kritisoi romutuspalkkiota että minä voisin pitää teille ihan kahdenkeskiset harkat mikä on romutuspalkkion merkitys ollut suomessa sillä on nimittäin saatu autokantaa turvallisemmaksi on saatu nimenomaan ilmastovaikutuksia ja sillä on saatu vaihtoon nimenomaan vanhempia autoja se on katsottu nimenomaan tutkimustenkin mukaisesti erittäin hyväksi ratkaisuksi silloin aikoinansa harmi vain jatkamaan suosittelen että sen hyöty arvioitaisiin mutta sitten vielä ihan lopuksi totean että ainoa mitä minä todella vahvasti kritisoin tässä lisätalousarviossa on nämä opettajien palkkausasiat entisenä opettajana sanoisin näin että ei opettajia valitettavasti voi palkata kertaluontoisesti kertaluontoisilla rahoilla tällaisessa tilanteessa kun meillä on valtava pula opettajista toisen asteen koulutuksessa valitettavasti viime kaudella jouduttiin paljon leikkaamaan se oli yhteisesti sovittu että näin tehdään ei se ollut minkään yksittäisen puolueen keksintö

arvoisa rouva puhemies

kuten tuossa edellä edustaja risikko mainitsikin hyvin työllisyyden kannalta liikenneverkko ja perusväylät ovat erittäin tärkeitä olen täysin samaa mieltä ja varmasti me kaikki olemme ja sitä kautta antavat yrityksillemme mahdollisuuksia lähtisin kuitenkin tammikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan ja toteaisin että meillä on tuossa naapurimaa ruotsi jossa

liikenteestä

palautuu

ja liikenteen investointeihin noin viisikymmentäkolme prosenttia kun se suomessa kahdeksasta miljardista on noin yhdeksäntoista prosenttia minä näkisin että tässä olisi ollut hallituksen sekä tietenkin koko eduskunnan jo kymmeniä vuosia sitten hyvä lähteä yhdessä katsomaan niitä keinoja joilla saavutettaisiin hiukan tuota läntistä läntistä naapuria koska

erilaisista maksuista rahaa ja korvamerkitsee siitä yhdeksäntoista prosenttia siihen mihin se kerätään elikkä noin kahdeksankymmentä prosenttia johonkin muuhun minä lähtisin sellaisesta ajatuksesta olisiko kenties järkeä ajatella että jos me keräämme näitä varoja yhä sillä sillä nimikkeellä että ne ovat tiestön kunnossapitoon niin käytettäisiin se kokonaisuudessaan tai ainakin noin puolet siitä siihen tarkoitukseen uskoisin että tämä jos jokin olisi sellainen hyvä tarkastelun paikka myöskin siihen käyttötarkoitukseen niin että voisimme yhdessä ihan koko eduskunta pohtia niitä prioriteetteja minne kannettuja veroja tulevaisuudessa käytetään kiitos

arvoisa rouva puhemies tuosta verohommasta annoin äsken vinkkiä ja vielä sen verran että on totta mitä edustaja risikko sanoi

mitä autoalan keskusjärjestöt ovat esittäneet niitä niitä tulee minullekin sähköpostiin ihan jatkuvalla syötöllä minä näen kyllä niistä hienosti jos niihin vain tuijottaa ja lukee niitä niin nehän näyttävät juuri siltä että rahaa on tullut ja autokanta on uudistunut olen itse alalla kaksituhatta romuautoa vuosittain otetaan firmaamme vastaan tai kerätään meidän yrityksemme on hyötynyt tästä romutuspalkkiosta taloudellisesti paljonkin mutta siitä huolimatta kun me näemme siellä kentällä kuka porukka sitä tuo ja millä tavalla se homma hoituu olen vain kauhulla katsonut miten autoalan lobbarit ovat saaneet puhuttua silloisen ministerin ympäri lähtemään tällaiseen humpuukiin humpuukiin mukaan olen kyllä käytettävissä jatkossa aika paljon tämän alan jutuissa ja haluan kyllä mieluusti saada preppausta omaan osaamattomuuteeni alastani jos siihen on tarvetta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys koskee uuden ampuma aselain voimaantulosäännöksen muuttamista ja on luonteeltaan varsin tekninen ampuma aselain muutoksen hyväksyi edellinen eduskunta vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivien lopulla lakimuutoksessa on kyse eu direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta nyt esiteltävänä oleva mietintö on uuden hallintovaliokunnan ensimmäinen säännöksen oli määrä astua voimaan viidestoista heinäkuuta mutta voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavan niin että säännös tulee voimaan seitsemän ja puoli kuukautta myöhemmin eli ensimmäinen maaliskuuta kaksituhattakaksikymmentä tämä siksi että sähköinen järjestelmä ei ole valmistumassa aikataulussa kuten jo aiemmin tiedettiin säännösten voimaantulo on välttämättä sidottu poliisin asetietojärjestelmän uudistuksen valmistumiseen ja käyttöönottoon hallituksen esityksessä ehdotetaan että kun sähköisen asioinnin soveltamisen mahdollistama asetietojärjestelmä ole käytettävissä tulee yksilöintitiedot esittää poliisilaitoksella fyysisesti asioimalla ja esittämällä se ampuma ase tehokas ilma ase tai aseen osa jota ilmoitus koskee eli tässä tapauksessa kahdeskymmenesyhdeksäs helmikuuta kaksituhattakaksikymmentä asti hallintovaliokunta katsoo että hallituksen esityksessä ehdotetut voimaantulosäännöksen teknisluonteiset muutokset ovat tarpeellisia valiokunnan saamien asiantuntijalausuntojen perusteella järjestelmän valmistumisesta tässäkään aikataulussa ei kuitenkaan ole varmuutta valiokunta haluaakin kiinnittää huomiota myös siihen että poliisin lupahallinnon resurssit ovat niukkoja suhteessa asehallinnon uudistamisen edellyttämiin tehtäviin valiokunnan mietinnössä nostetaan esille myös asiantuntijakuulemisessa julki tuotu säännöksen epäloogisuus joka koskee harrastuksen jatkumisen osoittamista laissa tarkoitettu velvollisuus ei koske aselupaa jonka voimassaolo jatkuu voimaantulosäännöksen yhdennentoista momentin nojalla minkä vuoksi harrastuksen jatkumisen osoittamista koskeva velvollisuus poistuisi käytännössä kaikkien itselataavien pistoolien lupien osalta jos on myönnetty viimeistään viimeistään kahdestoista kuudetta kaksituhattaseitsemäntoista tämä ei valiokunnan käsityksen mukaan ollut lain tarkoitus hallintovaliokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältymättömän siirtymäsäännöksen yhdennentoista momentin muuttamista niin että harrastuksen jatkumisen osoittamisvelvollisuus säilyy pistoolien osalta arvoisa rouva puhemies hallintovaliokunta pitää siis hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys ampuma aselain ja nimenomaan tämän teknisen kuvion korjaamisesta on mielestäni ihan ok mutta en malta olla sanomatta muutamaa sanaa edellisen hallituksen luomasta ampuma aselaista joka tuo lisärajoituksia jotka kohdistuvat urheiluampujiin ampumaharrastajiin ja asekeräilijöihin lainkuuliaisiin kansalaisiin se lisää byrokratiaa ja kustannuksia eikä sillä ole mitään vaikutusta terroristeihin tai rikollisiin jotka käyttävät laittomia aseita on pakko muistuttaa että tätä me saamme euroopan unionilta tämä on sitä haitallista politiikkaa ampuma aselain uudistus perustuu direktiiviin jossa ei ole minun mielestäni eikä varmasti harrastajista suuren osan mielestä vähäisintäkään järkeä uudistus rankaisee kunnon kansalaisia jihadistiterroristien teoista no on ollut positiivista kuunnella että keskusta

en muista nyt edustajaa on on muutamaankin otteeseen maininnut että ampuma aselakia ei kiristetä enää se on hienoa kuulla ja toivon että ei koska keskusta nimenomaan kiristi sitä viime kaudella hyväksyessään euroopan väännökset kiitos

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys ampuma aselain voimaantulosäännöksen muuttamisesta on itsessään perusteltu kuten tuli esille mutta tässäkin yhteydessä haluan korostaa kuten edustaja peltokangaskin tämän taustalla olevan ampuma aselakiuudistuksen virheitä ja melko harhaista luonnetta lakiuudistus todella kohdistuu lainkuuliaisiin urheiluammunnan harrastajiin ja asekeräilijöihin se lisää sekä kustannuksia että byrokratiaa ja nakertaa omaisuudensuojaa urheiluammunnassa käytettyjen puoliautomaattisten aseiden rooli rikollisuudessa tai terrorismisissa on olematon joten lakiuudistus ei edistä niitä tavoitteita joilla sitä perustellaan lakiuudistus perustuu vuonna kaksituhattakuusitoista hyväksyttyyn direktiiviuudistukseen jota leimasi ideologinen asevastaisuus vaikutusarvioiden puuttuminen ja asiantuntijalausuntojen sivuuttaminen direktiiviuudistusta perusteltiin lukuisilla islamistisilla terrori iskuilla joissa kuitenkin käytettiin laittomia sotilasaseita islamistisen terrorismin todellisiin syihin ei haluta tai uskalleta puuttua vaan toimenpiteet kohdistetaan laillisten aseiden omistajiin jotka eivät ole turvallisuusongelma